käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen toinen asia paula lehtomäki on eduskunnalle ensimmäinen toista kaksituhattaseitsemäntoista osoittamassaan kirjeessä pyytänyt vapautusta edustajantoimesta jatkaakseen virassaan pääministerin toimikaudeksi nimitettynä valtiosihteerinä valtioneuvoston kansliassa

puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöä

päiväjärjestyksen kymmenentenä asiana on pääministerin ilmoitus hallituksen politiikasta vuonna kaksituhattaseitsemäntoista ja keskeisimmistä eduskunnalle annettavista esityksistä pääministerin esittelypuheenvuoron jälkeen pidettävät ryhmäpuheenvuorot saavat kestää enintään viisi minuuttia sen jälkeen myönnän harkintani mukaan enintään kahden minuutin mittaisia vastauspuheenvuoroja jotka varataan viides painiketta käyttäen tälle keskustelulle on varattu aikaa

arvoisa puhemies hyvät edustajat hallituksen pitkän välin visio on kirkas hallitusohjelman mukaan suomi on vuonna kaksituhattakaksikymmentäviisi uudistuva välittävä ja turvallinen maa jossa jokainen meistä voi kokea olevansa tärkeä yhteiskunnassamme vallitsee luottamus myös hallituksen tavoitteet ovat selkeitä hallituskauden aikana työllisyysaste on nostettu seitsemäänkymmeneenkahteen prosenttiin ja työllisten määrä on vahvistunut sadallakymmenellätuhannella henkilöllä sekä velaksi eläminen julkisessa taloudessa on loppunut vuoteen mennessä suomen historian ensimmäinen strateginen hallitusohjelma tarkoittaa juuri tätä visio ja tavoitteet ovat kirkkaita mutta keinoja voidaan ja pitääkin säätää jotta tavoitteet eivät karkaa tasavallan presidentti totesi valtiopäivien avajaisissa että tekemättä ei voi jättää ja helppoja ratkaisuja ei ole hän myös lisäsi että me kansanedustajat olemme paljon vartijoita maailma vierellämme myllertää ja kotipesä on saatava kuntoon kotipesä oli huonossa kunnossa kesällä kaksituhattaviisitoista kun nykyinen vastuun tekemättä oli jätetty jo pitkään lähdimme taklaamaan kymmenen miljardin kestävyysvajetta kolmella keinokorilla säästöillä neljä miljardia rakenteellisilla uudistuksilla neljä miljardia sekä kasvua ja työllisyyttä edistävillä toimilla kaksi miljardia suurista uudistuksista eläkeuudistus on ja maakuntauudistus etenevät ja kokonaisuus tuodaan keväällä eduskuntaan julkisen sektorin toiminnan kustannusten karsimisessa on vielä tekemistä neljän miljardin säästökokonaisuudesta päätöksiä on tehty tämän hetken arvion mukaan kolmen pilkku yhdeksänkymmenenkuuden miljardin edestä arvoisa puhemies usean vuoden talouden syöksykierre on saatu oikenemaan käänne on nyt tapahtunut erityisesti loppuvuoden työllisyyskehitys oli vahvaa valtionvelkaa tuli viime vuonna lisää vain kaksi miljardia euroa tähän on omat erityissyynsä mutta fakta on että alustavien tietojen mukaan valtionvelka suhteessa bruttokansantuotteeseen ei kasvanut lainkaan alijäämäkin tulee oman alustavan arvioni mukaan olemaan budjetoitua pienempi myös kuntatalous vahvistui viime vuonna neljälläsadallaviidelläkymmenellä miljoonalla eurolla ja olemme saavuttamassa hallituskaudelle asetetun tavoitetason kilpailukykysopimus ja hallituksen toimet vaikuttavat hyviä uutisia on kuulunut ympäri suomea yritykset investoivat ja palkkaavat ihmisiä jopa pitkäaikaistyöttömyys on kääntynyt hiljalleen laskuun tämän hallituksen johdolla luottamus suomeen on palautunut on välttämätöntä pitää kiinni uudistamisen ja työllisyyden linjasta jotta luottamus säilyy jatkossakin neljän miljardin säästöpäätökset on nyt tehty mutta niin kuin useaan kertaan olemme todenneet olemme sitoutuneet uudelleenkohdentamisiin rakenteellisiin uudistuksiin ja työllisyystoimiin ettei uusia leikkauksia tarvita seitsemänkymmenenkahden prosentin työllisyysastetavoite on mutta ei mahdoton miksi me emme pystyisi siihen kun ruotsissa tanskassa ja norjassa työllisyysaste liikkuu seitsemässäkymmenessäviidessä prosentissa suomessakin pohjanmaalla työllisyysaste on noussut jo melkein seitsemäänkymmeneenviiteen prosenttiin ahvenanmaalla se on yli kahdeksankymmentä prosenttia jos meillä olisi pohjanmaan työllisyysaste koko maassa julkinen talous olisi suurin piirtein tasapainossa jos meillä olisi ahvenanmaan työllisyysaste koko kestävyysvajeemme olisi kutakuinkin kunnossa ahvenanmaan työllisyysasteella maksaisimme nyt velkaamme pois ja kovaa vauhtia kehysriihessä tärkeimpiä asioita on löytää keinoja työllisyysasteen saavuttamiseksi parantaa koulutuksen tutkimuksen ja innovaatioiden järjestelmäämme kokonaisuutena tavoitteena on että osaamispohjamme ja yritysten tki toiminnan edellytykset ovat kunnossa työllisyyden paraneminen on tärkeä keino eriarvoistumiskehityksen pysäyttämiseksi mutta myös uusia keinoja tarvitaan arvoisa puhemies eduskunta saa kevätistuntokaudella käsiteltäväkseen historiallisen laajoja julkisten palveluiden ja hallinnon uudistuksia hallitus antaa pian esityksen maakunta ja sosiaali ja terveydenhuollon uudistukseksi sillä vahvistetaan demokratiaa osallisuutta sekä uudistetaan julkisia palveluja kokoamalla noin kolmensadanviidenkymmenen erillisen julkisen organisaation tehtävät kahdeksalletoista maakunnalle joita johtaa vaaleilla valittu maakuntavaltuusto hallinto selkeytyy ja tehostuu sote reformi on ollut vireillä jo neljän vaalikauden ajan eduskunnan perustuslakivaliokunta on neljä kertaa kahden vuoden aikana lausunnoissaan korostanut uudistuksen olevan välttämätön ja kiireellinen perusoikeuksien toteutumisen näkökulmasta suomalaisten palveluiden turvaamiseksi ja julkisen talouden kestävyysvajeen vähentämiseksi tärkeintä on saada myös eduskunnassa päätökset aikaiseksi nyt on päätösten ei uusien mallien aika maakunnista tulee monialaisia niille tulee sosiaali ja lisäksi kaikkiaan kaksikymmentäneljä muuta tehtävää pelastustoimesta ympäristöterveydenhuoltoon sekä työllisyyden ja kasvun edistämiseen hallinnon yksinkertaistaminen on mittava kuntien maakunnan ja valtion tehtävänjako perustuu perustuslakiin ja taloudelliseen ajatteluun siitä mikä toimija on paras asian tehokkaaseen hoitamiseen valinnanvapauslain luonnoksessa on nyt rakennettu suomen malli joka siirtää voimavaroja nykyisistä suhteellisen kalliista erikois tai vaativan tason palveluista ihmistä lähellä oleviin palveluihin jokainen suomalainen voi itse jatkossa valita se ei ole enää lompakon paksuudesta kiinni arvoisa puhemies tänä keväänä käsiteltävänä on myös ammatillisen koulutuksen suuri reformi siinä uudistetaan koko ammatillisen koulutuksen lainsäädäntö rahoitus ja tutkinnot tavoite on turvata jokaiselle peruskoulun päättävälle paikka toisen asteen koulutuksessa ja vähentää keskeyttämisiä työelämässä oleville aikuisille pyritään mahdollistamaan oman osaamisen kehittäminen byrokratiaa vähennetään oppilaitosten ja työelämän yhteistyötä sekä työpaikoilla tapahtuvaa oppimista lisätään uusi koulutussopimus otetaan käyttöön joustavaksi poluksi työelämään valmistelemme myös esitystä jossa annetaan korkeakouluille mahdollisuus entistä laajempaan opetusyhteistyöhön postisäätelyä uudistetaan joustavoittamalla yleispalvelutuotteiden jakelu ja keräilyvelvoitteita ja kirjeiden kulkunopeusvaatimuksia lakimuutoksella mahdollistetaan uudenlaiset markkinaehtoiset palvelukonseptit ja digitalisaation tuomat mahdollisuudet postin jakeluun lakiehdotus mahdollistaa sanomalehtien viisipäiväisen jakelun nykyiseen tapaan nykyiseen tapaan haja

digitalisaation vauhdittaminen etenee turhaa byrokratiaa puretaan kiivaasti kokeilutoiminta jatkuu annamme esityksen kielikokeilusta perusopetuksessa ja jatkamme koulutusviennin esteiden purkamista julkisiin työvoima ja yrityspalveluihin esitämme alueellisia kokeiluja liikenneverkon rahoituksen uudistamista ja korjausvelan maksamista varten asetetaan parlamentaarinen seurantaryhmä nyt pitää päästä eteenpäin edellisen vaalikauden parlamentaarisen ryhmän työstä ja tehdä konkreettisia ratkaisuja kyllä se on ihan normaali parlamentaarinen ryhmä taisin sanoa seurantaryhmä hyvä huomio edustaja niinistö ratkaisuja vaaditaan niin korjausvelan vähentämiseen kuin tieverkon pitkäjänteiseen kehittämiseen ilmastotavoitteiden täyttämiseen ja digitalisaation edistämiseen keväällä annamme myös seitsemän selontekoa puolustuspoliittinen selonteko valmistuu tässä kuussa selonteko on tiivis realistinen suomen uskottavan itsenäisen puolustuksen turvaaminen myös lähivuosikymmeninä edellyttää useiden hallituskausien mittaista sitoutumista suuriin materiaalihankintoihin suuret hankinnat ajoittuvat vuosille kaksituhattayhdeksäntoista viiva kaksituhattakolmekymmentäyksi emme aseta suuria hankintoja vastakkain palvelujen ja etuuksien kanssa se on ollut henki myös eduskuntapuolueiden puheenjohtajien keskusteluissa eduskunta käsittelee jo historiallisen kunnianhimoista energiastrategiaa jossa ehdotamme muun muassa kivihiilen käytöstä luopumista ja tuontiöljyn käytön puolittamista tänä keväänä hallitus aloittaa kunnianhimoisen energiakäänteen toimeenpanon laajennamme ilmastopolitiikan tavoitteistoa ja keinoja muun muassa ensimmäisessä ilmastolain mukaisessa ilmastosuunnitelmassa jonka annamme eduskunnalle kevään aikana arvoisa puhemies maailmanpolitiikan tilanne huolestuttaa maailma on myrskyisä ison britannian kansanäänestyksessä enemmistö valitsi brexitin yhdysvalloissa kansa äänesti presidentiksi donald trumpin suomi kunnioittaa vaalituloksia me tiedämme kuitenkin keitä olemme ja millä perustalla seisomme me rakennamme siltoja murramme muureja uhkien suhteen emme ole naiiveja mutta emme myöskään uhmakkaita ystävien kanssa voi asioista olla myös eri mieltä se on luonnollista eikä sitä pidä sen paremmin hätkähtää kuin suurennella satavuotias suomi on maa joka puolustaa kansainvälistä oikeutta ihmisoikeuksia ja muita perusoikeuksia suomi auttaa hädänalaisia suomi tekee väsymätöntä työtä tasa arvon ja naisten oikeuksien puolesta suomi puolustaa ilmastopolitiikassa tehtyjä yhteisiä päätöksiä suomi haluaa että eurooppa ja euroopan unioni ovat jatkossakin sosiaalisesti taloudellisesti ja poliittisesti vahvoja suomi puolustaa sääntöperusteista vapaakauppaa suomi uskoo että erimielisetkin toimijat voivat puhua rakentavasti toisilleen globaaleihin kriiseihin haemme ratkaisuja edistämme vuoropuhelua toimimme aktiivisesti kriisien keskellä tehostamme yhteistyötämme näillä alueilla arvoisa puhemies viime kesänä valmistuneen ulko ja turvallisuuspoliittisen selonteon toimintaympäristön kuvaus alkoi lauseella voimakas muutos ulko ja turvallisuuspolitiikan toimintaympäristössä jatkuu niin suomen lähialueilla kuin maailmanlaajuisesti tällaisessa tilanteessa meidän täytyy pystyä näkemään myös yksittäisiä ihmisiä päätöksiä tai hallituksia pidemmälle ja välittömän maantieteellisen naapurustomme taakse lähelläkin tapahtuu tänä vuonna meillä on edessämme useita eurooppalaisia vaaleja joiden tuloksia varmaankaan harva enää rohkenee ennustaa vaalikampanjat niihin mahdollisesti kohdistuvat vaikuttamisyritykset ja vaalien lopputulokset voivat vaikuttaa toimintaympäristöömme merkittävästikin tänä vuonna on odotettavissa kiihtyvää keskustelua terrorisminvastaisesta taistelusta peruslähtökohdasta on laaja yksimielisyys isilin kaltaisen organisaation vastaista taistelua tulee jatkaa laajapohjaisen kansainvälisen rintaman voimin on tärkeää ettei tämä aiheuta lisää epävakautta esimerkiksi lähi idässä ja pohjois afrikassa se aiheuttaisi alueella lisää inhimillistä kärsimystä se lisäisi painetta lähteä vaaralliselle pakomatkalle esimerkiksi kohti eurooppaa arvoisa puhemies unionin tulevaisuudesta keskusteltiin vakavalla mielellä maltalla päämieskokouksessa viime viikolla esitin siellä että meidän on valittava käytännönläheinen keskitien linja ei perussopimusten avaamista ei uusia hyppyjä integraatiossa syvemmälle tai asioiden takaisin kansallistamista eu ei ole kyennyt toteuttamaan lupauksiaan ja implementoimaan päätöksiään tehokkaasti toimeenpanoon on kiinnitettävä enemmän huomiota meille tärkeitä lainsäädäntökokonaisuuksia ovat sisämarkkinoiden kehittäminen ja ilmasto ja energiapolitiikka suomi tukee eun puolustusyhteistyön syventämistä brexitinkin jälkeen suomi haluaa säilyttää tiiviit yhteydet isoon britanniaan arvoisa puhemies itsenäinen tasavaltamme täyttää tänä vuonna sata vuotta on paljon syytä juhlaan olemme monilla mittareilla yksi maailman parhaista maista sen tulisi olla kiitollisuuden ja ylpeyden suuri aihe samalla emme missään nimessä unohda niitä suomalaisia joita tämä aika ja sen haasteet painavat työ jatkuu monia asioita isänmaan kohtalosta on nyt annettu meidän vastuullemme

sitten ryhmäpuheenvuorokierrokseen

arvoisa puhemies

on yhteiskuntarauha kansainvälisesti tilanne on kuitenkin muuttunut epävakaampaan suuntaan kun levottomuus maailmalla lisääntyy on yhä tärkeämpää että suomessa pidetään yhtä yksituumaisuus on pienen kansan vahvuus etenkin turvallisuudessa arktisen neuvoston tuleva puheenjohtajuus antaa meille kokoamme suuremman roolin keskusta ei hyväksy ihmisten eriarvoistamista ponnistelemme suomalaisten puolesta riippumatta taustasta tai asuinpaikasta jokainen ihminen on arvokas eivätkä ihmisoikeudet ole kaupan keskustan eduskuntaryhmä nojaa kansainväliseen oikeuteen sekä demokratian oikeusvaltion ja ihmisoikeuksien kunnioittamiseen arvoisa puhemies yksi parhaimmista lahjoista sata vuotiaalle suomelle on että käänne parempaan on vihdoin saatu aikaan suomen talous kasvaa ja useampi on saanut työpaikan käänteen aikaansaaminen on edellyttänyt yhteistyötä kilpailukykysopimus toi vakautta sopimus on kansainvälisestikin arvioiden poikkeuksellinen näyttö suomalaisten yhteistyökyvystä suomi on selättänyt taantuman ja suunta on kohti parempaa käänne merkitsee esimerkiksi sitä että kotimaakunnassani lapissa on nyt tuhatsata työtöntä vähemmän kuin vuosi sitten koko suomessa vastaava luku on kolmekymmentäneljätuhatta matkailu vetää turun telakalla on tilauskirjat täynnä seitsemän vuotta eteenpäin autoteollisuudessa on menossa kaikkien aikojen rekrytointikampanja äänekoskella tehdään metsäta loushistorian suurinta investointia irtisanomisten ja konkurssien määrät ovat vähentyneet tähän tilanteeseen pääsy on vaatinut työtä uhrauksia ja sisua se on kannattanut nyt toimia on vahvistettava keskustan eduskuntaryhmä ei halua vaarantaa myönteistä kehitystä lisäleikkauksilla meille tärkeintä on työllisyyden parantaminen jotta etenkin yhä useampi nuori ja pitkäaikaistyötön saisi töitä arvoisa puhemies suomen kuntoon laittaminen jatkuu sosiaali ja terveyspalveluiden sekä maakuntauudistuksella rakennetaan hyvinvointiyhteiskuntaa teemme sen kansanvaltaa vahvistaen uudistukset on tehtävä jotta eriarvoistuminen vähenee ja terveyserot pienenevät professori juho saaren eriarvoistumistyöryhmä ja perustulokokeilu tukevat tätä tämä on huolenpitoa huomennakin omsorg även i morgon

uudistaminen ei ole aina kiitollista mutta tekemättäkään ei voi jättää keskustalle on vain yksi suunta ja se on eteenpäin arvoisa puhemies ennen köyhä ja pieni maa tunnetaan nykyisin edistyksellisenä tasa arvoisena hyvän hallinnon maana jossa on erinomainen koulujärjestelmä edistämme tasa arvoa laajasti niin sukupuolten alueiden kuin mahdollisuuksienkin näkökulmasta kun ensimmäiset valtiopäivät avattiin toukokuussa tuhatyhdeksänsataaseitsemän totesi puhemies svinhufvud edustajain yhteistoiminta on omiansa tasoittamaan eriävät mielipiteet sekä saattamaan kansalaiset keskinäiseen ymmärtämykseen ja johtavat tähän toivottuun tulokseen toimenpiteet vähäväkisten taloudellisen tilan parantamiseksi nämä sanat muistuttavat meitä vastuustamme suomalaisten keskinäisestä ymmärryksestä ja eriarvoisuuden vähentämisestä keskustan eduskuntaryhmä toivoo että vuoden kaksituhattaseitsemäntoista valtiopäivillä syntyy yhteistyön henki jolla jatketaan suomen kuntoon laittamista tulevia sukupolvia varten yhdessä

arvoisa puhemies

olemme aloittaneet määrätietoisen yhteiskuntamme uudistamisen tuon uudistamisen tavoitteena on suomalaisten menestys yhtenäisenä kansakuntana myös tulevaisuudessa työ tämän tavoitteen puolesta jatkuu myös vuonna kaksituhattaseitsemäntoista taloudessa käänne on onneksi jo tapahtunut uudistuminen ei kaikilta osin ole helppoa mutta kuten jo lainattu tasavallan presidentti totesi valtiopäivien avauspuheessaan tekemättäkään ei voi kaiken uudistustyömme johtotähtenä on ymmärrys siitä että ilman työpaikkoja ei ole hyvinvointia suomi on avoimena taloutena mukana globaalissa maailmassa joka muuttuu jatkuvasti siksi mekään emme voi jäädä paikoillemme uudistuminen on suomelle elintärkeää samoin elintärkeää on ollut että se on tapahtunut sopimusyhteiskunnan kautta yhdessä tammikuun kihlauksen kaltaiselle hengelle on jatkossakin suomessa tilausta patavanhoilliselle kehitystä jarruttavalle kaiken vastustamiselle ei ole

mainitsen seuraavaksi joitain perussuomalaisille merkittäviä esimerkkejä tänä vuonna etenevistä uudistuksista postipalveluiden saatavuus ovat yksi suomalaisen yhteiskunnan kivijalka perussuomalaiset pitävät tärkeänä huolehtia postipalveluiden saatavuudesta koko maassa yhteiskunta muuttuu ja postipalvelujen on muututtava muutoksen mukana koska niitä tarvitaan jatkossakin aina uusissa muodoissa yhtenä osana hallituksen uudistuksia perussuomalaiset haluavat että tänä vuonna alkava ruotsin kielen vapaaehtoisuuden kokeilu toteutetaan mahdollisimman laajana meille ei riitä kahden tai kolmen kunnan kokeilualue vain riittävän laajalla kokeilulla voidaan tehdä päteviä yhteenvetoja kokeilujen vaikutuksesta nuortemme kieliosaamiseen maahanmuuton hallitsemiseksi on myös kestävien ratkaisujen rakentamista niin kotimaisella kuin eurooppalaisella tasolla toissavuotinen maahanmuuttokriisi ei saa toistua koskaan maahanmuuttokriisin aiheuttamiin turvallisuusuhkiin on myös saatava päättäväisiä vastauksia lisäksi edellytämme hallitusohjelmassa sovittua selvitystä maahanmuuton kustannuksista tähän kesään mennessä suurin lainsäädäntökokonaisuus tänä vuonna on sote uudistus hallitus ei tee sote uudistusta ideologisista syistä vaan käytännön lähtökohdista edellinen hallitus epäonnistui uudistuksessa ja jos suomi ei kykene uudistamaan sosiaali ja terveyspalvelujen järjestämistä on meillä edessämme kansallinen katastrofi kansalaisten saaman hoidon täytyy parantua kun kustannusten kasvua hillitään mikä on mahdoton yhtälö ilman rohkeaa ajattelua arvoisa puhemies meille perussuomalaisille kaikkien näiden uudistusten keskiössä on suomalainen se sama suomalainen joka haluaa tehdä töitä maksaa veroja ja saada tarvitsemansa sote palvelut varallisuudestaan riippumatta ja joka tahtoo pitää perheensä turvassa niin sisäisiltä kuin ulkoisilta uhkilta hallituksen monien uudistusten suuri kuva ei saa unohtua hetkeksikään me haluamme turvata palvelut siksi me uudistamme meitä ärsyttää holhous ja byrokratia siksi me uudistamme me haluamme turvallisen suomen siksi me uudistamme ja ennen kaikkea me luotamme tavalliseen suomalaiseen siksi me uudistamme

arvoisa rouva puhemies

ollut oikeansuuntaista kehitystä kiitos siitä järkevämmän sääntelyn kokoomuksen eduskuntaryhmä on iloinen myönteisistä talousuutisista ne vahvistavat uskoa siihen että hallituksen talouspolitiikan iso linja on oikea ja se alkaa tuottamaan tulosta samaa viestiä kertoo myös talouspolitiikan arviointineuvoston äskettäinen raportti arviointineuvosto on tunnistanut myös monia keskeisiä haasteita joiden suhteen riittää vielä runsaasti tehtävää työmarkkinoiden toiminnan parantaminen sekä miesten että naisten osalta on välttämätöntä kun pidetään kiinni seitsemänkymmenenkahden prosentin työllisyystavoitteesta seitsemänkymmenenkahden prosentin työllisyydellä taitetaan velkaantuminen ja turvataan hyvinvointiyhteiskunnan palvelujen rahoitus on otettava vakavasti arviointineuvoston esittämä huomio kilpailukykysopimuksen vaikutuksista sen alkuperäinen tarkoitus oli vahvistaa merkittävästi työllisyyttä kustannuskilpailukyvyn vahvistumisen kautta ja välttää yhteensä yhden pilkku viiden miljardin euron sopeutustoimet kustannuskilpailukyky on kohenemassa mutta tavoiteltua vähemmän myös vaikutukset julkiseen talouteen jäävät tavoitellusta tämäkin alleviivaa sitä tarvetta että uusia työllisyyttä tukevia toimia pitää tehdä jotta yhä useampi suomalainen saavuttaa työpaikan arvoisa puhemies poliittisista myllerryksistä johtuva maailmantalouden epävarmuus ei ole hälvenemään päin suomen on eussa toimittava päättäväisesti protektionismin leviämistä vastaan ja vientikauppamme vuoksi tehostettava sisämarkkinoiden toimivuutta elanto pitää pystyä myös jatkossa hakemaan maailmalta myös oma pesä on laitettava kuntoon mitään puskureita mahdollisen negatiivisen sokin varalle meillä ei ole jo pelkästään tästä syystä suomen on tehtävä kaikki sellaiset kilpailukykyä vahvistavat toimet jotka ovat puhtaasti omissa käsissämme suomi ei ole vielä saanut edes kokoaan vastaavaa osuutta maailmankaupan kasvusta kansa on valinnut meidät poliittiset päätöksentekijät ratkaisemaan isänmaan ongelmia ei pakoilemaan niitä keskeisimmät ongelmat ovat suunnilleen tiedossa ja tiedossa on myös suunnilleen minkätyyppisillä toimenpiteillä ne voidaan ratkaista pitää olla selvää että talouspäätösten pohjana oleva tilannekuva on realistinen ja virkavalmisteluun perustuva kevään puolivälitarkastelussa tehdään lisää ratkaisuja jotta hyvällä alulla olevaa talouskasvua vahvistetaan arvoisa puhemies yhteiskunta muuttuu ja muutos on nopeaa kokoomukselle on tärkeää huolehtia että kaikki pysyvät mukana muutoksen tahdissa esimerkiksi sote valinnanvapaus toteutetaan juuri siksi että aivan kaikki saisivat oikea aikaisesti avun vaikeuksiinsa ja vaivoihinsa on aika laittaa nyt piste loputtomalle epävarmuudelle ja viedä uudistus päätökseen on edesvastuutonta nostaa vaaliteemaksi soten palauttaminen lähtöruutuun niin kuin jotkut salin punavihreässä laidassa ovat esittäneet se on kuulkaa kallista ja vastuutonta leikkiä palveluita tarvitsevien ihmisten terveyden kustannuksella ja myös palveluiden tekijöiden tulevaisuudella tämän vuoden aikana tehdään valmiiksi ja viedään eteenpäin useita merkittäviä reformeja sote uudistuksen ohella monet suuret koulutusuudistukset ovat käynnissä ja etenevät ne osaltaan turvaavat tulevaisuuden osaamisperustaa ja uudistumista työn verotusta on kevennetty jo miljardilla byrokratian purku etenee laajalla rintamalla liikennekaari mahdollistaa uutta työtä ja kasvua kuljetusalalle ja paljon muuta kaikki tämä vie suomalaisia kohti parempaa arvoisa rouva puhemies kokoomuksen eduskuntaryhmä antaa täyden tukensa kaikille niille hallituksen toimille jotka lisäävät työn tarjontaa poistavat kannustinloukkuja ja tekevät ihmisten palkkaamisen helpommaksi esimerkiksi ylivelkaantuneiden asemaan tarvitaan helpotuksia tuemme toimia joilla yrittäjyyttä edistetään kilpailun edellytyksiä vahvistetaan ja kuluttajien valinnanvapautta lisätään niitä suomi nyt tarvitsee tulevaisuudenuskoa ja tekemisen meininkiä

arvoisa puhemies maailma on muuttunut tavalla jota oli vaikea ennustaa muutama vuosi sitten

ja kansainväliseen oikeuteen perustuva järjestelmä vientivetoisena taloutena hyödymme kansainvälisestä kaupasta ja siitä että ihmiset tavarat ja ideat liikkuvat yli rajojen me emme hyödy vastakkainasetteluista suomi on ollut edistämässä sopimuksiin perustuvaa yhteistyötä kokoaan suurempana toimijana siihen rooliin meidän on syytä nyt palata suomen tulee olla siltojen rakentaja ja eurooppalaisen yhteistyön edistäjä arvoisa puhemies edellä kuvatut ilmiöt eivät synny tyhjästä viha ja pelko ovat seurauksia siitä että ihmiset pettyneet ja menettäneet uskonsa parempaan näitä ihmisiä ei pidä hylätä siksi että he ovat pettyneitä tai peloissaan heille pitää antaa toivoa ja vakuuttaa että heistä välitetään sdpn vaihtoehto lähtee siitä että kaikki pidetään mukana valitettavasti viime vuosien tapahtumat suomessa eivät ole ainakaan vahvistaneet suomalaisten uskoa siihen että kaikki halutaan pitää mukana yhteiset talkoot eivät olekaan olleet yhteiset talkoot kun pienituloisilta ja keskituloisilta on otettu suurituloisille on annettu tämä ei ole oikeudenmukaista kaikkien mukana pitäminen tarkoittaa sitä että pidetään heikomman puolta niiden ihmisten puolta joilla on vähiten siihen voimia ja mahdollisuuksia samaten sdpn mielestä on reilua auttaa ja tukea pieniä ja keskisuuria yrityksiä kasvamaan ja kansainvälistymään meille se ei tarkoita sitä että rikkain kymmenys yrittäjistä saa tuhansien eurojen veronkevennyksiä meidän vaihtoehtomme on reilu markkinatalous ei kaverikapitalismi arvoisa puhemies alkavan istuntokauden suurin kysymys työllisyyden hoidon ohella on sote uudistus ihmisten kannalta on tärkeää että pääsee lääkäriin ja että ikäihmiset voivat vanheta arvokkaasti myös vanhainkodeissa meidän pitää keskittyä terveys ja hyvinvointierojen kaventamiseen ja kustannusten nousun hillitsemiseen näin meillä on varaa jatkossa tarjota jokaiselle suomalaiselle laadukkaat ja tarpeita vastaavat palvelut ja yritysten markkinaosuudet ovat toissijaisia huolia me sosiaalidemokraatit kannatamme valinnanvapautta emme vastusta yksityisten yritysten ottamista mukaan palveluiden tuottamiseen sen tulee kuitenkin palvella tavoitteita eikä olla itsetarkoitus julkisen vallan kuuluu istua kuskin ei pelkääjän paikalla verorahat on tarkoitettu palveluihin ei yksityisten yritysten voittoihin näin suurta uudistusta tehtäessä on tärkeää että se tehdään hallitusti välttäen ideologisia riskialttiita kokeiluja terveyskeskukset vanhustenhoito ja vammaispalvelut ovat liian tärkeitä asioita käytettäväksi keppihevosena millekään muulle vetoamme hallitukseen laittakaa nyt kaikki muut intressit sote uudistuksessa syrjään ja keskittykää rakentamaan suomalaisille mahdollisimman hyvät ja yhdenvertaiset sosiaali ja terveyspalvelut siinä tavoitteessa voitte luottaa sdpn tukeen arvoisa puhemies suomi täyttää tänä vuonna sata vuotta sen kunniaksi sdp esittää valtakunnallista kesäduuni kampanjaa jolla jokaiselle nuorelle pyrittäisiin saamaan kesätyöpaikka ensi kesäksi kampanjan vetovastuun ottaisi valtiovalta ja siihen haastettaisiin mukaan kunnat työmarkkinajärjestöt ja yksityinen sektori se olisi koko suomen yhteinen ponnistus ja sen onnistuminen toimisi todisteena siitä että kykenemme tänäkin päivänä puhaltamaan yhteen hiileen kaikkien mukaan ottaminen lähteekin lapsista ja nuorista jokaisen nuoren tulee kokea olevansa osa tätä yhteiskuntaa ja löytää oma paikkansa siinä

arvoisa puhemies

tänä aikana nuoremme kasvavat toisenlaisessa maailmassa geopolitiikka on tehnyt paluun iso britannia on jättämässä euroopan unionin moni maa sulkeutuu myös ihmisyyden puolustamiselta ihmisen mittari on se miten hän toimii vaikeana aikana suomen on oltava nyt se toivo maailmassa mitä me haluamme nähdä tätä vihreät odottaa hallitukseltamme suomessa meidän on luotava toivoa kaikille suomalaisille paremmasta huomisesta maailmalla meidän on oltava ääni vapauden solidaarisuuden tasa arvon ja inhimillisyyden puolesta valitettavasti sipilän hallitus on hukannut nyt kaksi vuotta se on hukannut kaksi vuotta näköalattomiin leikkauksiin koulutuksesta ja pienituloisilta se on hukannut kaksi vuotta siihen että hallitus on omilla toimillaan eriarvoistanut suomalaisia ja rajoittanut ihmisoikeuksien toteutumista nyt on aika muuttaa suuntaa suomalaiset ansaitsevat parempaa arvoisa puhemies hallitus leikkaa hallitus leikkaa arvokkaista asioista ja se kutsuu sitä uudistamiseksi hallituksen koulutusleikkausten myötä korkeakoulujemme aivovuoto maailmalle on lisääntynyt ammatillisen koulutuksen suurleikkaukset uhkaavat viedä tuhansilta nuorilta koulutuspaikan amiskoulutus karkaa erityisesti maaseudulla nuorten ulottuvilta päivähoidon eriarvoisuus on kasvanut ja viikko sitten julkaistu kysely lastenhoitajille ja lastentarhanopettajille oli karua luettavaa aikaa lapsille ei enää riitä ja eniten tukea tarvitsevat lapset eivät aikaa tarpeeksi saa näitä leikkauksia hallituspuolueet ovat ajaneet läpi myös useimmissa kunnissa on todella ihmisiä aliarvioivaa että hallituspuolueet puhuvat varhaiskasvatuksen arvosta kuntavaaleissa mutta omat teot hallituksessa puhuvat toista tällaiset arvovalinnat meidän lastemme tulevaisuudesta eivät nosta suomea leikkausten lisäksi hallitus on tehnyt yhden ison teon kilpailukykysopimuksen talouspolitiikan arviointineuvosto julkaisi kovan kritiikkinsä tästä pääministeri sipilän ajatuksesta lähteneestä päätöksestä sen mukaan kiky luo vain alle puolet niistä työpaikoista joita hallitus on sillä luvannut tähän olisi hyvä saada nyt hallituksen vastaus samalla hallituksen suurituloisia suosiva veroale kikyn yhteyteen on niin kallis että lopputuloksena on viidensadan miljoonan euron lisävelkaantuminen neuvoston mukaan mitä pääministeri sanoo nyt niille hoitajille opettajille ja muille julkisten alojen ammattilaisille joiden lomarahoista tämä vihreät varoitti viime syksynä jo siitä että veroalea ei saa maksattaa lisäleikkauksilla pienituloisilta tai palveluista nyt olisi tärkeää saada hallitukselta selkeä suora vastaus voitteko luvata suomalaisille että ette tee lisää leikkauksia pienituloisilta tai palveluista arvoisa puhemies leikkausten ja sulkeutumisen sijaan on tehtävä talouttamme ja työllisyyttämme kohentavia uudistuksia tästä on salissa aika laaja yhteisymmärrys vihreiden mielestä suomen kannattaa olla avoin maailmalle nyt kun presidentti trumpin politiikan takia moni huippuosaaja etsii turvasatamaa suomen kannattaa olla avoin luovuudelle poistetaan työvoiman tarveharkinta lisätään merkittävästi korkeakoulujen rahoitusta ja houkutellaan huippuosaajia suomeen näitä osaajia maailmalla nyt jotka etsivät maata joka on avoin uusille ideoille myös kotimaassa kyykyttämisen sijaan on etsittävä keinoja joilla nostetaan ihmisiä työelämään tekemään omia elämänvalintojaan taloudellisesti kannattavalla tavalla vihreillä on tähän kolme ehdotusta toteutetaan maksuton varhaiskasvatus ja vanhempainvapaan uudistus joustavan työnteon helpottamiseksi remontoidaan asumistuki niin että kannustinloukut vähenevät ja luovutaan varainsiirtoverosta tai vähintään lasketaan sitä jotta työn perässä muuttaminen helpottuu inhimillisiä vaihtoehtoja siis on kannustinloukkujen purkamiseen arvoisa puhemies tänä aikana suomen kannattaa muistaa ne arvot joilla olemme tähänkin asti menestyneet olemme sivistykseen tasa arvoon ja kestävään kehitykseen nojaava pohjoismainen hyvinvointivaltio toivo tulevasta ja halu rakentaa parempaa huomista yhdessä kaikille suomalaisille kaikkien suomalaisten kanssa ovat kaiken kaiken inhimillisen edistyksen perusta tässä maassa pidetään kiinni tästä toivosta ja tästä halusta tehdä työtä yhdessä

arvoisa puhemies moni suomalainen on jo kyllästynyt sote soppanakin tunnettuun sosiaali ja terveyspalveluiden uudistukseen ihmisten turhautuminen ja ihmisten epävarmuus on ymmärrettävää sillä sote ollut poikkeuksellisen sekava prosessi siitä huolimatta vasemmistoliitto aikoo tänä keväänä varmistaa että jokainen suomalainen tietää mistä hallituksen sote esityksessä on oikeasti kyse hallituksen sote esitys ei toteuta uudistuksen alkuperäisiä tavoitteita peruspalveluiden parantamisesta terveyserojen kaventamisesta ja hoitoketjujen sujuvoittamisesta sen sijaan keskusta kokoomus ja perussuomalaiset ovat tekemässä historiallisen suurta julkisten palveluiden pakkoyhtiöittämis ja ulkoistamisprojektia hallitus asettaa nyt markkinoiden avaamisen terveysbisnekselle uudistuksen alkuperäisten tavoitteiden edelle suurten terveyskonsernien bisnes on hallitukselle tärkeämpää kuin kansalaisten tasa arvo arvoisa puhemies vasemmistoliiton tavoitteena on julkisia palveluita parantava sosiaali ja uudistus vaikka suomalaisten hyvinvointi on lisääntynyt ovat terveyserot köyhien ja rikkaiden välillä pysyneet suurina suomalaisten elinajanodote on kasvanut mutta pienituloisimpien miesten elinajanodote on käytännössä junnannut paikallaan yhdeksänkymmentä luvulta asti sote uudistuksessa piti olla kyse integraatiosta julkisten palveluiden vahvistamisesta ja alueellisesta tasa arvosta siinä piti olla kyse kainuun ja etelä karjalan soten kaltaisten hyvien käytäntöjen levittämisestä koko maahan potilaiden ja kustannusten pallottelun sijaan vastuun hoitoketjusta piti siirtyä yhdelle taholle ja tiedon kulkea kaikkien hoidosta vastuussa olevien välillä sosiaalihuollon ja ammattilaisten oli tarkoitus tarkoitus toimia nykyistä tiiviimmin yhdessä hallitus tarjoaa nyt meille integraation vastakohtaa avoterveydenhuoltoa eriytetään sosiaalihuollosta ja perusterveydenhuolto avataan suurten terveyskonsernien pelikentäksi maakunnan palveluliikelaitoksen perustason palvelut pakkoyhtiöitetään ja jäljelle jääviä erikoispalveluita yksityistetään velvoittamalla vähintään viisitoista prosenttia rahoituksesta ohjattavaksi asiakasseteleihin joilla ei voi saada palveluita maakunnan liikelaitokselta vielä ostopalvelusopimukset vastuu palveluketjuista hajautetaan entistä useammalle taholle ja alueelliset erot kasvavat kun yksityinen palvelutuotanto keskittyy kaupunkeihin julkiset palvelut heikentyvät kun suurempi osa verovaroista kanavoidaan isojen terveyskonsernien osinkoihin ja veroparatiiseihin koska pakkoyhtiöittäminen ja yksityistäminen kaikkien arvioiden mukaan nostavat kustannuksia ovat kolmen miljardin säästöt toteutettavissa vain nostamalla jo valmiiksi liian korkeita asiakasmaksuja

asiakasmaksuja pitää pienentää ja terveyskeskusmaksut pitää poistaa koko maassa lisäksi kannatamme lämpimästi itsemääräämisoikeuden ja valinnanmahdollisuuksien lisäämistä se on täysin mahdollista myös ilman tätä suurta yhtiöittämis ja yksityistämisprojektia vasemmistoliitto haluaa sote uudistuksen parlamentaariseen valmisteluun näin suuri uudistus pitää viedä eteenpäin laajalla parlamentaarisella yhteisymmärryksellä ja julkisia palveluita vahvistamalla tämän hallituksen ajama suurten terveyskonsernien sote ei ole uudistus jonka suomi sata vuotissyntymäpäivänään tarvitsee ja ansaitsee huonoja päätöksiä voi todellakin jättää tekemättä

arvoisa puhemies meidän tulee jatkaa sellaisen yhteiskunnan rakentamista jossa luotamme toisiimme tämä on ollut suomen valttikortti meidän pitää myös voida luottaa siihen että hallituksen valmistelussa otetaan tosiasiat huomioon jos faktapohja ei ole kunnossa on vaikeaa jollei mahdotonta päästä yksimielisyyteen päätöksistä suomessa meidän on sanottava selkeästi ei totuuden jälkeiselle yhteiskunnalle poliittisiin mannerlaattoihin kohdistuu kohdistuu populismin ja nationalismin painetta eri puolilla maailmaa tämän vuoksi meidän on uskallettava nousta puolustamaan ihmisoikeuksia ja oikeusvaltioperiaatetta mitään ei voida pitää itsestäänselvyytenä ei myöskään demokratiaa sitä pitää vaalia tämän vuoksi nyt tarvitaan selkeää arvojohtajuutta myös meidän omassa maassamme

arvoisa puhemies kun tarkastelemme käynnistynyttä politiikan vuotta sote uudistus on ylivoimaisesti tärkein asia on sanottava selkeästi että uudistus muuttaa perinpohjaisesti nykyistä kuntapohjaista järjestelmää poliitikkoina olemme velvollisia riippumatta siitä olemmeko hallituksessa vai emme paneutumaan tähän uudistukseen äärimmäisen tarkasti myös perustuslain kannalta aikapaine ja kiire eivät saa olla perustelu joka oikeuttaa hutilointiin lopputuloksessa sote uudistus on uudistus jonka lähtökohtana tulee olla potilaan ihmisen näkökulma toisinaan hämmästelen onko hallitus unohtanut uudistuksen lähtökohdan ja tavoitteen nimittäin perusterveydenhuollon ottaa paremmin ja tehokkaammin huomioon hoidon tarpeen koko maassa ja tekee hoidosta yhdenvertaisempaa yksikköjen suurentaminen ja rationalisoinnit johtavat helposti siihen että kielinäkökulma jää puristuksiin tämän vuoksi hallituksen ei pitäisi hukata tilaisuutta ottaa vastaan hyviä syöttöjä joita annetaan toimivien kaksikielisten ratkaisujen luomiseksi älkää hajottako toimivia terveydenhuollon rakenteita omalla äidinkielellä saatava hoito on keskeinen osa potilasturvallisuutta hallituksen on myös korkea aika lyödä kaikki kortit pöytään sote uudistuksen osalta nyt eikä pala palalta kuntien ja meidän kaikkien pitää saada tietää mitä valinnanvapaus tuo tullessaan voimmeko arvoisa hallitus saada vastaukset nyt tähän uudistuksen alkuvaiheessa puhuttiin paljon sosiaali ja täydellisestä integroimisesta nykyään puhutaan kovin vähän sosiaalihuollosta ja vanhustenhuollosta miksi mitä sosiaalihuollolle joka on monelle erittäin tärkeää aiotaan todellisuudessa tehdä me rkpssä ja ruotsalaisessa eduskuntaryhmässä katsomme että sosiaali ja vanhustenhuolto on viisainta jättää kunnille joilla on paikallistuntemusta

kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä ja edustaja essayah olkaa hyvä

arvoisa rouva puhemies eduskunta saa alkaneella istuntokaudella eteensä laajoja lakipaketteja ja suuria periaatteellisia kysymyksiä haasteellisimpana sote ja maakuntauudistus linjauksiin nyt viimeistään on saatava oppositio mukaan liikenneväylätkin ovat kaikkien omaisuutta yhteistä näkemystä kaivataan myös puolustusselonteossa etenkin armeijan materiaalihankintojen rahoituksesta samoin tiedustelulaki muutoksineen perustuslakiin edellyttää konsensusta kaikissa näissä on kyse yli vaalikausien ulottuvista linjauksista näissä hankkeissa ei pidä langeta vaalinaluspolitikointiin vaan juhlavuoden teema yhdessä tillsammans on elettävä todeksi sen sijaan kd tulee tekemään kaikkensa jotta hallituksen kaavailema tuhoisa alkoholilain uudistus ei toteudu meillä ei ole kansakuntana varaa lain vahingollisiin vaikutuksiin kansanterveyteen talouteen sekä viranomaistoimintaan puhumattakaan niistä tragedioista joita lapset puolisot ja muut läheiset kohtaavat puolustamme arvokasta vanhuutta ja laadukasta saattohoitoa sen sijaan vastustamme kansalaisaloitetta eutanasiasta tuemme edelleen eduskunnan käsittelyssä olevaa avioliiton naisen ja miehen välisenä säilyttävää kansalaisaloitetta arvoisa rouva puhemies eduskunta käy alkaneeseen istuntokauteen huolestuttavissa ja epätietoisissakin tunnelmissa olisi ollut kohtuullista äänestäjiä kohtaan että hallitus kävisi kehysriihen normaalissa aikataulussa ja talouslinjauksista päästäisiin keskustelemaan jo maaliskuussa on siten vain arvailtava jatkuuko sama linja jossa leikkausten kohteiksi ovat joutuneet lapsiperheet sairaat pitkäaikaistyöttömät ja vanhukset leikkaus on leikkaus vaikka sitä kutsuisi nimellä rakenteellinen uudistus kertooko aikataulun lykkääminen huolestuttavan viestin hallituksen sisäisistä kiistoista ja kenties horjuvasta päätöksentekokyvystä hallitus on aloittanut jo istuntotauon aikana keskustelun liikenneväylien ylläpidosta kd eduskuntaryhmä on tyytyväinen siihen että kehittämistä selvittämään ryhtyy nyt parlamentaarinen työryhmä olemme avoimia uusille alueellisen tasapuolisuuden varmistaville ratkaisuille ulkomaiset teidenkäyttäjät erityisesti raskas liikenne pitää myös saada maksamaan väylien ylläpidosta kannatamme lisäksi autoveron hallittua portaittaista poistoa todellista parlamentaarista valmistelua kaipaisi kipeästi myös maakuntauudistukseksi muuttunut sote uudistus jonka viimeistely tulee hipomaan eduskuntakauden rajoja on äärimmäisen tärkeää että sote uudistus saadaan viimein vietyä läpi sellaisena ettei heti seuraavan eduskuntavaalikampanjan aikana millään puolueella ole tarvetta repiä jo tehtyjä päätöksiä vaalihevosen heiniksi

etenkin lasten vanhusten vammaisten ja mielenterveyskuntoutujien hoidossa päätöksenteossa tarvitaan hallituksen linjaa inhimillisempää otetta sillä arvokas arki kuuluu meille jokaiselle
ennen debattia pääministeri sipilä enintään

arvoisa rouva puhemies kiitoksia ryhmäpuheenvuoroista varsin rakentavassa hengessä kauteen kauteen lähdetään tästä tulee kiireinen kausi hallituksen esitystä seitsemän selontekoa varsin laajoja kokonaisuuksia tulee tänne keskusteltavaksi meillä tulee olemaan kiirettä jos meinataan juhannukseksi saada kaikki käsiteltyä se se on selvä huolellinen käsittely tarvitaan erityisesti näihin näihin suuriin paketteihin ihan muutamia asioita nousi täällä esille ensinnäkin tästä sotesta vastuuministeri varmaan vielä vielä vastaa siihen liittyneisiin puheenvuoroihin mutta ilman muuta tässä rakennetaan siltä viime kaudelta sovitulta yhteiseltä pohjalta katkeamatonta integraatioketjua ja rakennamme sen vähemmille hartioille niin kuin viime kaudella sovittiin nyt tässä on tullut tullut

ja palvelun tarjoajalle tämä

miten se organisoidaan ei tule näkymään tästä on nyt tehty suurempi mörkö kuin se se onkaan sdpn puheenvuorossa nousi vielä kerran syksyllä jo moneen kertaan käsitelty

kun itse viime kaudella pudotitte kuusi prosenttia suuryritysten ja suuromistajien eduksi yhteisöveroa niin kyllä minusta se on reilua että että pienet yrittäjät jotka henkilöyhtiömuodossa tekevät töitä saavat viiden prosentin yrittäjävähennyksen saadaan tämä veroero osakeyhtiöiden ja henkilöyhtiöiden välillä kuntoon yrittäjyyteen pitää kannustaa myöskin muissa yhtiömuodoissa ja sitä hallitus on nyt tehnyt se mitä viime kaudella teitte yhteisöveron suhteen oli kannatettava päätös en sitä suinkaan vastusta mutta nyt saadaan muut yhtiömuodot samaan asemaan mitä tulee kehysriiheen ja kehysriihen aikatauluun me teimme tämän ison kuvan kyllä tässä päivänselväksi mistä on kysymys eli neljän miljardin koskevat päätökset on kasassa me tarvitsemme lisää työllisyyttä edistäviä toimia se on päivänselvä asia tuo työllisyysasteen nostamisen tavoite on kova joulukuussa olimme kuudessakymmenessäyhdeksässä prosentissa ja tavoite on seitsemänkymmentäkaksi se ei ole mahdoton mutta se on kova tavoite ja vaatii lisää toimia ja siellä uudistusten korissa emme ole vielä maalissa sote on siitä suurin osa eläkeuudistus on jo tehty julkisen talouden

mikä ero on sitten uudistuksella ja leikkauksella me emme koskaan ole perustelleet neljän miljardin säästökokonaisuutta uudistuksena ei todellakaan ne ovat selkeitä säästöjä ja kipeitä sellaisia mutta uudistuksiakin tarvitaan sanon yhden esimerkin siitä millaisista uudistuksista on keskusteltu yritystukiuudistuksen kokonaisuus kolme pilkku kahdeksan miljardia me kävimme keskustelua muun muassa eilen siitä löytäisimmekö sieltä elementtejä joilla joilla saisimme yritystukikokonaisuutta enemmän uudistuksiin kannustavaksi

uudistukseen kannustaviksi tuiksi se on selvää että silloin joltakin lähtee tukea pois jollekin tulee lisää mutta emme hae siihen kokonaisuuteen säästöjä tämä on niin kuin pelin henki silloin kun haetaan rakenteiden muuttamisella painopisteiden muuttamisella uutta suuntaa kasvuun ja ja työllisyysasteen parantamiseen sitä löytyykö tähän ratkaisua kaikki hallitukset aina vuoroin käyneet läpi hirveän hankala kokonaisuus esimerkkinä mutta jälleen kerran käymme sitä läpi ja haastamme myöskin elinkeinoelämän tuomaan ehdotuksia siitä mitkä ovat sellaisia yritystukia joita voitaisiin kohdentaa esimerkiksi tekesin toimintaan ja suomen akatemian toimintaan niin että pystyisimme vahvistamaan osaamista ja tuotekehitystä koska niitten varassa se kasvu pitkässä juoksussa on
nyt siirrytään debattiin pyydän siihen osallistuvia ilmoittautumaan painamalla viides painiketta ja nousemalla seisomaan ryhmäpuheenvuorojen pitäjät voivat käyttää kahden minuutin puheenvuorot ja sen jälkeen siirrytään yhden minuutin

arvoisa rouva puhemies pääministeri sanoi omassa puheessaan että valtionvelkaa tuli viime vuonna lisää kaksi pilkku viisi miljardia euroa kaksi pilkku viisi miljardia euroa on paljon rahaa mutta se on puolet vähemmän kuin mitä ennakoitiin ja se on miljardikaupalla vähemmän kuin mitä tuli velkaa sosiaalidemokraattien ollessa valtiovarainministeripuolueena vihreät ottaisivat tälle vuodellekin hallitusta enemmän velkaa vasemmistoliitosta nyt puhumattakaan alijäämä tulee olemaan nyt arvioitua pienempi valtionvelka suhteessa bruttokansantuotteeseen ei kasvaisikaan työttömyysaste joulukuussa alle kahdeksan kun se edellisvuoden jouluna oli yli yhdeksän prosenttia kuluttajien luottamus omaan talouteen on vahvistunut luottamus talouteen oli viimeksi yhtä vahvaa kuusi vuotta sitten vienti on kasvanut yksi pilkku neljä prosenttia yksityinen kulutus kaksi pilkku yksi prosenttia ja investoinnit kolme pilkku yksi prosenttia vuodessa arvoisa pääministeri mistä tämä kertoo kuinka vahva on talouden käänne

muille ryhmäpuhujille hyvistä puheenvuoroista teen joitakin huomautuksia opposition tekemiin huomioihin puheenjohtaja rinne mainitsi että pienituloisilta on otettu ja suurituloisille annettu kyllä täytyy sen verran korjata että veronalennus kikyn yhteydessä tuli kaikille suomalaisille ja sitä ennen työtulovähennyksen korotus tuli nimenomaan pieni ja keskituloisille suunnattuna samoin rinne totesi ettei kaverikapitalismia voi sietää ja ja että heidän arvoillensa ei sovi pienyrittäjien saama veronalennus no näin varmasti on jos sanotte mutta teidän arvoillenne kyllä sopi se kun suuryritykset saivat veronalennuksen samoin arvoillenne sopi se että arvonlisäveroa korotettiin joten kaikkein köyhimmät saivat veronkorotuksen

puheenjohtaja niinistölle haluaisin todeta te kerroitte että on hukattu kaksi vuotta muun muassa leikkauksiin koulutuksesta no tästä on puhuttu monesti mutta haluan nyt vielä kerran todeta että eiväthän ne leikkaukset tietenkään mieluisia ole kellekään ja oletan että ne eivät mieluisia olleet teillekään silloin kun teitte vastaavan kokoiset koulutusleikkaukset minkä lisäksi vielä teitte miljardiluokan leikkaukset kuntien valtionosuuksiin oletan että pidätte sitten omaakin kesken jäänyttä hallituskauttanne hukkaan heitettynä näillä samoilla perusteilla vai harkitsetteko vielä tätä kantaanne mutta meillä varmaan on kaikilla se visio että suomi tulee jatkossakin menestymään nimenomaan osaamisella tässä huoneessa tuskin on yhtään puoluetta joka kuvittelee mitään muuta

aivan oikea teema me pärjäämme itseluottamusta tarvitaan me teemme sen yhdessä suomi on maailman paras maa ja me olemme maailman parhaat suomalaiset

tuosta edustaja terhon puheesta on helppo jatkaa tätä juhlavuoden teemaa ja siihen siihen yksituumaisuuteen ja yhdessä suomen rakentamiseen eteenpäin meidän pitää tässä salissa löytää löytää sävel siinä hallitus on nyt oikealla tiellä tämän talouskehityksen myötä ja näiden ratkaisuiden myötä ja ja esimerkiksi siinä että on asetettu

ole talouspoliittisesti järkevää tuo hallituksen asettama seitsemänkymmenenkahden prosentin työllisyystavoite on aivan keskeinen suomalaisten tulevaisuuden kannalta suomen talouden ja suomalaisten ihmisten palveluiden rahoittamisen kannalta se on aivan keskeinen tavoite olen siitä erittäin iloinen että hallitus määrätietoisesti pyrkii sitä kohti

avattava polku näille ihmisille aktiiviseen toimintaan ja sitä kautta työhön ja uskon että tässä hallitus jatkaa vahvasti työtä eteenpäin

puhemies ensin edustaja terholle kyllä tämä hallituksen verolinja suosii hyvätuloisia ihmisiä esimerkiksi tämä yrittäjävähennys joka ei jätä juuri mitään kampaajille mutta antaa merkittävästi apteekkareille juristeille ja lääkäreille sitten toteaisin edustaja jokiselle sen että sdpn vaihtoehdossa velkaantumiskehitys on hitaampaa kuin hallituksen vaihtoehdossa mutta arvoisa pääministeri tähän soteen liittyen te teitte poliittisen päätöksen jossa päätitte että laitatte samalle viivalle yksityisen ja julkisen palveluntuottajan se on johtamassa tähän pakkoyhtiöittämiseen joka on joka on pirstaloimassa palveluita ja itse asiassa nostamassa kustannuksia kysyin tuolla puheenjohtajien kuntavaalitentissä kohti kuntavaaleja viime syksynä mitä tapahtuu jos yksityinen yritys joutuu konkurssiin kuka ne palvelut sitten tuottaa siihen valtiovarainministeri orpo totesi että itse asiassa tätä ei ole vielä mietitty on sen verran pieni asia mutta nyt toivoisin että saisin vastauksen tähän oletteko nyt miettineet sitä että jos yksityinen firma menee konkurssiin kuka sinne tulee tilalle onko niin että julkisen sektorin täytyy ylläpitää resursseja jotta tämä homma hoituu

päästä tutustumaan työelämään kesätyön kautta tämmöinen kampanja jossa valtiovalta olisi keskeisesti vetämässä kuntien ja kolmannen sektorin kanssa yhteistyössä asioita eteenpäin toivon pääministeri että lähdette vastaamaan koska meillä on neljäkymmentäkahdeksantuhatta nuorta ihmistä ilman koulupaikkaa ilman työpaikkaa olisiko tässä nyt keino tähän puuttua arvoisa pääministeri

puhemies se mitä hallitus usein unohtaa puheissaan ja ennen kaikkea teoissaan on se että hallituksen velvollisuus ja tehtävä on osoittaa kaikille suomalaisille että meillä on tässä maassa tilaa pärjätä elää hyvää elämää saada työtä ja toimeentuloa ettei tule sitä näköalattomuuden tunnetta siitä että minulla tai minun lapsillani ei ole tasa arvoisia mahdollisuuksia

kaikki eivät koe että he ovat nuorisotyöttömyys on korkeaa ja erityisesti alle kaksikymmentäviisi vuotiaista nuorista miehistä jo viidennes on työn ja koulutuksen ulkopuolella pienituloisilta on leikattu sosiaaliturvaa heikennetty niiltä jotka ovat sosiaaliturvan varassa ja jotka eivät ole päässeet työelämään onko teidän mielestänne työttömyys heidän vikansa vai pitäisikö heitä pikemminkin auttaa niin että he ovat osallisia tämä eriarvoistaminen on se joka on luonut suomeen tämmöistä ilmapiiriä jossa ihmisillä on sellainen olo että että heillä ei ole tilaa ja mahdollisuuksia pärjätä sen takia hallituksen nyt pitää kiinnittää huomiota tähän

hallituksen toimet voivat heikentää talouskasvua ja työllisyyskehitystä jotka muutoin tässä kansainvälisessä talousympäristössä ovat menossa parempaan suuntaan ja sehän on hyvä asia eli nyt hallituksen pitäisi keskittyä niihin työllisyyttä nostaviin toimiin ja osaamista koulutustasoa ja osallisuutta nostaviin toimiin ja siihen haluaisinkin nyt kuulla selkeän vastauksen kun pääministeri sanoi että leikkaukset ovat takana se on hyvä asia että te näin sanotte mutta siinä jäi vähän epäselväksi se että jos te ette löydä

tämä palveluiden pakkoyhtiöittäminen ja ulkoistaminen ei ole mikään pieni detalji tässä sote uudistuksessa vaan tämä hallituksen nyt valitsema linja muuttaa sote uudistuksen luonnetta täysin ja tarkoittaa myöskin sitä että sote uudistuksen keskeisin tavoite eli tavoite palveluiden integraatiosta vaarantuu eli hallitus on nyt asettanut palveluiden markkinaehtoistamisen sote uudistuksen alkuperäisten tavoitteiden edelle ja sitä me emme voi vasemmistoliitossa missään nimessä hyväksyä tämä nyt valittu malli ei myöskään pohjaudu siihen parlamentaariseen työhön mitä edellisellä kaudella tehtiin edellisellä kaudella ainoastaan yhdessä puolueessa löytyi kannatusta tälle markkinaehtoiselle mallille ja se oli kokoomus

te vaaditte molemmat kovaan ääneen viime kaudella sote uudistusta parlamentaariseen valmisteluun ja te perustelitte sitä silloin sillä että kyse on niin keskeisestä ja isosta uudistuksesta no tältä osinhan tämä tilanne ei ole muuttunut miksikään kyse on edelleen kansalaisten hyvinvoinnin kannalta erittäin suuresta ja keskeisestä uudistuksesta mutta myöskin sellaisesta joka oleellisesti vaikuttaa suomalaisen hyvinvointivaltion rakenteisiin ja hyvinvointipalveluiden tulevaisuuteen joten miksi te ette enää pidä kiinni teidän omasta perustelustanne ja linjastanne mitä tulee sote uudistuksen parlamentaariseen valmisteluun miksi te annatte nyt kokoomuksen viedä tätä koko uudistusta markkinaehtoiseen suuntaan siitä huolimatta että vielä viime kaudella tälle ei löytynyt kannatusta missään muussa puolueessa

arvoisa puhemies monessa kunnassa mietitään nyt minkälainen on se sote uudistus

mitä hallitus haluaa meille kehittää kenelläkään ei ole vielä ainakaan sitä kokonaiskuvaa ja sen takia olisi syytä panostaa siihen että eduskunta voisi saada sen kokonaispaketin eikä niin että ne tulevat pala palalta maakuntahallinto erikseen ja järjestämislaki erikseen ja niin kuin tässä oli ennen joulua myös päivystyslainsäädäntö erikseen meidän pitää saada kokonaiskuva meidän pitää saada tietää mitä se valinnanvapaus todellisuudessa tarkoittaa miten käy päiväkirurgian tuleeko se valinnanvapauden piiriin miten käy aluesairaaloitten minkälainen on se jako miten käy vanhustenhuollon ja miten käy kolmannen sektorin ylläpitämille

rouva puhemies ihmisarvoinen hoito ja tuki korostuvat etenkin lasten vanhusten vammaisten ja mielenterveyskuntoutujien hoidossa hallituksen sote uudistuksen taustalaskelmat kertovat siitä että näitä kolmen miljardin säästöjä haetaan juuri vanhus ja vammaispalveluista sekä lasten ja nuortenpsykiatrian puolelta ja suurin säästö lasten ja perheiden palveluissa kohdistuu huostaanottoihin ja laitoshoitoon eli kaikkein heikoimmassa asemassa oleviin ihmisryhmiin

halutaan että vanhukset pystyisivät yhä pidempään olemaan kotona mutta kuitenkaan kotihoidon osuutta ei olla lisäämässä ja palveluita sinne kotiin ei olla tässä taustalaskelmassa lisäämässä samoin myöskään alkoholilain uudistuksen aiheuttamia kustannuspaineita ei ole millään tavalla huomioitu näissä laskelmissa haluaisinkin kysyä niin pääministeriltä kuin myöskin vastuuministeriltä eikö nämä säästöt tulisi nyt hakea jostakin muualta kuin kaikkein heikoimmassa asemassa olevilta ihmisiltä eikö nämä säästölaskelmat tulisi tuoda tänne eduskunnan arvioitavaksi ja ennen kaikkea niin kuin täällä moni moni oppositiopuolue on esittänyt eikö nyt olisi korkea aika lähteä tekemään tätä sote uudistusta yhdessä tillsammans

on hyvä asia että hallituksen pitämän poikkeuksellisen pitkän istunnon ja neuvottelujen jälkeen hallitus ja ja kokoomus ilmoitti luopuvansa näistä lisäleikkaustavoitteista se on erinomaisen hyvä asia koska me olemme nähneet että että kovat leikkaukset yhdistettynä hyvätuloisia suosiviin tehottomiin veronkevennyksiin eivät toimi on totta että voimme tilastoista lukea että kesällä kaksituhattaviisitoista työllisyys kääntyi ja syksyllä kaksituhattaviisitoista talous kääntyi näistä positiivisista merkeistä huolimatta kolmessa

on todettu että hallitus ei saavuta alijäämä ja työllisyystavoitteita niin valtiovarainministeriö valtiontalouden tarkastusvirasto kuin talouspolitiikan arviointineuvosto ovat todenneet että että te ette tule saavuttamaan itse itsellenne asettamianne tavoitteita

että vaikka jo kaksituhattaviisitoista talous ja työllisyys kääntyivät ja siitä huolimatta tavoitteita ei saavuteta on mielestäni merkki siitä että olisiko nyt syytä muuttaa suuntaa esimerkiksi tulevassa kehysriihessä ja pitää se ennen kuntavaaleja
arvoisa rouva puhemies tällä hetkellä kuntien tuottamat ja verovaroilla rahoitetut terveyspalvelut hyvin laajassa mittakaavassa ollaan siirtämässä yhtiöihin pakkoyhtiöitetään maakuntien palvelut ja rinnalle tulevat monikansalliset terveysjätit kilpailemaan asiakkaista tällä järjestelyllä te hajotatte jo nyt monissa kunnissa varsinkin suurissa kaupungeissa luotuja integroituja palvelukokonaisuuksia voisitteko kertoa voisitteko kertoa mihin perustuu se että esimerkiksi yli kuuteensataantuhanteen asukkaan kaupunki helsinki ei voi olla mutta sen sijaan mehiläinen terveystalo tai attendo tällä samalla alueella kelpaavat palveluiden tuottajiksi ja voisitteko selkokielisesti nyt kertoa miten tämä integraatio tullaan oikein toteuttamaan kun palvelut hajoavat nyt moniin yhtiöihin jotka toimivat markkinamekanismilla toisesta lähtökohdasta kuin mihin julkinen palvelutuotanto on tottunut

täällä on viitattu monesti presidentin valtiopäivien avajaisissa pitämään puheeseen itse haluan muistuttaa siitä kohdasta missä todettiin kuinka tärkeää on torjua eriarvoistumista työryhmän perustaminen eriarvoistumisen pysäyttämiseksi ei auta jos samanaikaisesti tehdään päätöksiä jotka suoraan lisäävät eriarvoisuutta ja näitä valitettavasti tämä hallitus on tehnyt monen kansanedustajan tavoin kiersin tammikuussa kouluissa ja itseäni hätkähdytti se huoli ja epävarmuus tulevaisuudesta jonka monet itäsuomalaiset yläkoululaiset amislaiset ja lukiolaiset toivat esiin heitä mietitytti toimeentulo opintojen aikana koulutuspaikkojen karkaaminen yhä kauemmaksi samalla kun julkinen liikenne heikkenee opetuksen laatu ja riittävän tuen saaminen jos hallitus on tosissaan eriarvoistamisen vähentämisessä sen tulisi huomioida nämä huolet tehdessään toisen asteen koulutuksen reformia

arvoisa puhemies monien vaikeitten ja rohkeittenkin päätösten jälkeen alkaa näyttää paremmalta talous kasvaa työttömyys laskee ja nyt kuten kerroitte pääministeri myöskin valtiontalouden suhteen kuuluu viimein parempia uutisia tuossa teidän puheessannehan oli kaksi aika isoakin asiaa otettiinkin vähemmän kuin puolet siitä mitä pelättiin ja se on todella merkittävä asia voitteko vähän avata tätä miten tässä näin hyvin kävi ja toinen asia kuntatalous myöskin vahvistuu neljäsataaviisikymmentä miljoonaa vahvempi kuntatalous kuin aikaisemmin sehän tarkoittaa sitä että kunnilla on entistä paremmat mahdollisuudet hoitaa lasten varhaiskasvatusta koulutusta kouluverkkoa terveyspalveluita ikäihmisten vanhuuden turvaa arvoisa puhemies voiko näistä numeroista ja näistä tuoreista hyvistä uutisista päätellä jotakin tämän vuoden osalta miltä tämä vuosi näyttää mennäänkö edelleen parempaan suuntaan
arvoisa

puhemies te hyvä pääministeri sanoitte tuossa puheessanne että valinnanvapauden myötä jokainen suomalainen voi jatkossa valita itse kysyn nyt ihan vilpittömästi miten hallitus aikoo varmistaa varmistaa sen että valinnanvapaus toteutuu myös kasvukeskusten ulkopuolella valinnanvapauden toteuttaminen vaatii useita eri palveluntarjoajia jotta se on aito te sanoitte myös tuossa puheessanne että lompakon paksuus ei ratkaise mihin te viittaatte tällä sanonnalla oletteko poistamassa kenties asiakasmaksut terveydenhuollosta ja sosiaalipalveluista kokonaan joillekin kymmenen euron lääkärimaksutkin voivat olla liikaa
arvoisa rouva puhemies vihreiden edustaja niinistö kehtasi väittää että nykyinen hallitus on hukannut kaksi vuotta siis puhui ministeri joka oli viime vaalikaudella hallituksessa kyllä tämä on käsittämätöntä mustamaalausta vihreiden puolelta katsotaan missä oikeasti nyt mennään yhä useampi suomalainen työtön on löytänyt työpaikan työttömyys vähenee siis työttömiä on vähemmän kuluttajien usko omaan ja oman maansa talouteen on vahvistunut investoinnit lisääntyvät ja talous suomessa kasvaa tämä on tilanne missä nyt ollaan ongelmia on paljon totta kai nuorten syrjäytyminen on valtava ongelma uusi tuore raportti osallistavasta sosiaaliturvasta tuo tähän toivottavasti ratkaisua ja kokoomus lähteekin siitä että jos perustulokokeilua jatketaan silloin on myös osallistavaa sosiaaliturvaa kokeiltava

hallituksen kantava tavoite on on siis prosentin työllisyysaste ja satakymmentätuhatta uutta työpaikkaa tällä vaalikaudella erittäin kannatettavia tavoitteita toivotamme menestystä lycka till mutta arvoisa hallitus älkää samalla kaivako itsellenne turhia kuoppia tällä tiellä hallitus nimittäin on aikeissa antaa myös sellaisia lakiesityksiä eduskunnalle joissa suoraan sanotaan siis lakiluonnoksen perusteluosassa että kyseinen laki vähentää tiettyjen alojen työpaikkoja näitä esityksiä on ainakin kaksi venevero ja moottoripyörävero tuntuu nurinkuriselta että hallitus jonka tavoitteena siis on satakymmentätuhatta uutta työpaikkaa tietoisesti antaa sellaisia esityksiä jotka vähentävät

arvoisa hallitus älkää antako näitä surkeita esityksiä eduskunnalle onhan teillä tärkeämpääkin tekemistä

arvoisa puhemies keskustan edustaja kulmuni sanoi että keskustalla on vain yksi suunta eteenpäin ja myönnettäköön että tietyissä asioissa mennään nyt eteenpäin ja hyvistä saavutuksista hallitus kyllä ansaitsee myös kiitoksen mutta on hyvä muistaa että kun menee lujaa vaarana on myös ettei jää aikaa arvioida mitä kovasta eteenpäinmenosta seuraa suomen valtionvelka ei muutu saataviksi vaikka alkoholinkulutus kasvaa politiikassa on kyse arvovalinnoista alkoholipolitiikassa arvoasetelma on jyrkkä vastakkain ovat elinkeinopoliittiset ja kansanterveydelliset arvot uusi alkoholilakiesitys vaarantaa kansanterveyden ja koko sote uudistuksesta saatavan hyödyn eteenpäin saa mennä niin kuin se kuuluisa mummo lumessa mutta ei kuitenkaan niin lujaa että osa kansasta uupuu matkalla kompastuu ja jäätyy lopulta lumeen

puhemies suomen talous on nousussa teollisuuden investoinnit kasvavat suomen kilpailukyky kohenee kovaa vauhtia kiitos meidän kilpailukykysopimuksen

vuonna kaksituhattakymmenen on oltu samalla tasolla sitä aiemmin vuonna yhdeksänkymmentäyhdeksän viime vuonna tuli

työllistä enemmän työllisyysaste nousee kaiken aikaa ja nyt kun mennään kohti kehyspäätöksiä kehyspäätöksen tulee olla edelleen työllisyyttä ja kasvua edistävä lisäksi täytyy ottaa huomioon alueellinen kehitys meidän täytyy panostaa suomeen suuntautuvaan matkailuun siten saadaan palvelualan työpaikkoja sellaisille kunnille missä niistä on puutetta tekemättä ei voi jättää suomi nousee tekemällä yhdessä tillsammans

puheenvuorossa että keskusta ei hyväksy eriarvoistamista ja sen kuuluisi kyllä ennen kaikkea näkyä teoissa otitte esimerkiksi työttömyyden tällä hetkellä suomessa

on kolmekymmentä prosenttia nuoria alle kolmekymmentä vuotiaita ja tuohon tulisi puuttua kouluvierailulla kouluvierailulla nuori tyttö kysyi minulta mitä pahaa on maahanmuutossa mitä pahaa siinä on että joku menee naimisiin ja tulee töihin

näitä muita ihmisiä autetaan jotka pakoon tulevat
suomi täyttää sata vuotta tänä vuonna ja toivoisin että suomi olisi kansainvälinen ja toivoisin että hallituksen linja olisi että hallitus kertoo että kaikista pidetään huolta ja maahan saa muuttaa töitä tekemään ja naimisiin tulla toivon että meidän lastemme ei

arvoisa puhemies se mitä olisin hallitukselta kaivannut on työelämän rakenteelliset uudistukset niistä teillä ei ole ollut
esittää edes visioita vihreiden ryhmäpuheessa oli paljon keinoja jotka voitte ottaa onkeenne myös edustaja

jotka nostavat ihmisiä työhön ja tässäkin on teille ajatusta jota toivon vietävän nopeasti eteenpäin päätöksissä pitäisi olla myös tulevaisuusnäkökulma vahvasti esillä ja varsinkin lasten ja nuorten tulevaisuus minä olen huolissani siitä että syrjäytyneisyys menee yli sukupolvien köyhyys kasvaa ja jatkuu yli sukupolvien pienituloisilta on leikattu ja nuorten koulutusmahdollisuuksista mutta myös ilmastokysymykset ja päivän pihvi onkin wwfn lihaopas joka on osoittanut meille että suomessa on puutteita muun muassa oman kasvisvalkuaisen tuotossa ravinnoksi ja myös rehuksi kysynkin mitä hallitus tähän kaavailee
arvoisa rouva puhemies pääministeri sipilän puheesta olisi ollut ylpeä jopa legendaarinen irakin tiedotusministeri joka sanoi kaksi päivää ennen bagdadin valtausta että usa usa kaatuu päivänä minä hyvänsä tämä luku kaksi pilkku viisi miljardia velan ottoa viime vuonna se oli aika iso uutinen soitimmekin valtiokonttoriin ja kysyimme mistä tämä suuri ero johtuu ero myönnettyjen velkavakuuksien ja toteutuneen velanoton välillä johtuu isolta osalta siitä että valtiokonttorin ei ole tarvinnut ottaa koko budjetissa osoitettua velkaa koska valtion kassassa on ollut reippaasti rahaa suuret kassavarat johtuvat siitä että vuonna kaksituhattaviisitoista erääntyi poikkeuksellisen paljon velkoja ja valtion kassa kasvoi noin neljä miljardia

arvoisa pääministeri juuri sopivasti ennen vaaleja te olette syöneet valtion kassaa ja kehutte sitä täällä talouden parantamisena
tähän pääministeri sipilälle yksi minuutti
arvoisa puhemies niin kuin sanoin puheessani tähän on omat erityissyynsä mutta fakta on se että alustavien tietojen mukaan valtionvelka suhteessa bruttokansantuotteeseen ei kasva ollenkaan kassa on pienentynyt yksi pilkku kolme miljardia siellä on tullut

velkaa on tullut lisää vain kaksi pilkku viisi miljardia euroa viime vuonna alijäämästä ei ole vielä tietoa mutta oma arvioni on että näiden juuri esittämiesi tietojen perusteella myöskin alijäämä tulee olemaan pienempi kuin budjetoimme tämä kertoo siitä vahvasta kehityksestä mikä mikä on näkynyt työllisyydessä joulukuussa työttömyys oli seitsemän pilkku yhdeksän kun vuosi sitten se oli

arvoisa rouva puhemies mustaa ei kannata yrittää puhua valkoiseksi on todellisuus sitten mitä tahansa toisekseen valkoista ei kannata yrittää puhua mustaksi jos se valkoinen on valkoinen ensinnäkin jatkossakin tässä maassa ja tulee olemaan julkinen sosiaali ja terveydenhuolto julkisesti rahoitettu sosiaali ja terveydenhuolto julkisen vallan vastuulla oleva sosiaali ja terveydenhuolto niissä tilanteissa joissa palvelutuottaja ei syystä tai toisesta kykene palvelutuottajaksi tai vetäytyy vetäytyy palvelutuotannosta sosiaali ja terveydenhuollon järjestämislakiin on kirjoitettu julkinen järjestäjä vastaa siitä että kyseisen alueen asukkailla on palvelut järjestäjä vastaa vahva julkinen järjestäjä hyvät käytännöt kainuu eksote on suotavaa ja jopa sallittua että näitä hyviä käytäntöjä otetaan toimeen eri puolilla suomea edustaja henriksson monet kunnat ovat ihmeissään tällä hetkellä kaikkein eniten ihmeissään ovat ne tavan ihmiset jotka ovat huolissaan omista sote palveluistaan ymmärrän sen että kunnat ja kuntapäättäjät ovat ihmeissään suosittelen matkaamaan etelä karjalaan pohjois karjalaan keski pohjanmaalle kysymään mitä siellä on tehty jotta ne hyvät käytännöt jotka ovat olemassa voivat mennä eteenpäin esimerkiksi etelä karjalassa tällä hetkellä täyttä vauhtia valmistaudutaan siihen

että tässäkin salissa uskotaan että jatkossa on ihminen ihminen joka tarvitsee palvelut ja jolle tehdään palvelusuunnitelma jossa ei katsota sitä onko ammattilainen henkilö sosiaalihuollon vai terveydenhuollon koulutuksen saanut tämä malli jota hallitus eteenpäinvie sisältää perusidean sosiaali ja terveydenhuollon integraatiosta

julkisten palvelujen parantaminen yhtenä tavoitteena tässä ollaan nimenomaan parantamassa julkisia palveluja mutta tässä on aivan olennaista se että kyse ei ole vain järjestelmästä arvoisat edustajat jos tätä lähestyy järjestelmäkeskeisesti kaikki olleet toistaiseksi samaa mieltä että ihmiset pääsisivät nykyistä nopeammin lääkäriin hoitojonot lyhenisivät ja ihmiset saisivat tarpeen mukaisen kuntoutuksen oikeaan aikaan oikeassa paikassa ilman että esimerkiksi se kuka kuntoutuksen maksaa aiheuttaa pompottamista hallitus lähtee siitä että ihminen saa tarvitsemansa palvelut ja se että tämä on mahdollista tarvitsee sen integroidun palvelumallin ja sen että se julkinen vahva järjestäjä huolehtii että tämä integroitu palvelumalli toteutuu kyllä tässä tulee vääjäämättä hyppy myös julkisten palvelujen tuotantoon osana sitä että meillä jatkossa yksityiset ja kolmannen sektorin palvelutuottajat myös tuottamassa esimerkiksi perustason palveluja viides kohta julkiset eurot jotta voi olla palvelutuottajana tulevassa mallissa pitää olla avoin sen suhteen miten eurot on käytetty toisekseen tämä malli jota ollaan viemässä eteenpäin ei ole järjestelmälähtöinen vaan ihan ihminen itse saa päättää sen palvelutuottajan ja perustasolla siellä sote keskuksessa tai terveysasemalla jos nykytermiä käyttää ihminen voi äänestää jaloillaan eikä mene sellaiseen toimipisteeseen jossa toteutuu tämä teidän maalaamanne uhkakuva siitä että eurot marssivat jonnekin maailman ääriin ei tarvitse ottaa vastaan sellaisia palveluja lainsäädännöt palveluja lainsäädännöt ja niiden pohja lähtevät siitä että palvelutuottajan tulee kertoa julkisesti omia tietojaan niin julkisuuslainsäädännössä tässä sosiaali ja

lausunnolla olevassa valinnanvapauslaissa on useita kohtia joissa edellytetään avoimuutta aikooko hallitus kertoa mistä on kyse te saatte arvon edustajat vielä tämän kuun aikana yhdeksänsataa sivua luettavaa kokonaisuuden tähän maahan ollaan luomassa ne peruspaalut joitten sisältöjen tekeminen on terveydenhuollon ja sosiaalihuollon ammattilaisten asia

nyt ollaan luomassa puitteet sille että ihminen olisi keskiössä käsittääkseni suomi on euroopan viimeisiä maita jossa tällaiseen toimintatapaan ollaan menossa
sitten jatketaan keskustelua ja

kannan suurta huolta tästä sosiaali ja terveydenhuollon uudistuksesta siinä oli selkeitä tavoitteita esimerkiksi juurikin terveyserojen kaventaminen meillä tänä päivänä hyvin toimeentuleva koulutettu hyvällä asuinalueella asuva mies elää kaksitoista vuotta pitempään kuin vastaava mies joka kituuttaa pienillä tuloilla ja jolla on alhainen koulutustaso tämä on tämän päivän terveysero tämän päivän suomessa

ylikansallisia yhtiöitä tulee suitsia verorahat on tarkoitettu palveluihin ei yksityisten yritysten voittoihin kuten edustaja rinne omassa ryhmäpuheenvuorossaan sanoi terveyttä ei tule uhrata bisneksen alttarille samoin olen huolissani integraation toteutumisesta juurikin perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä tulisi saada nämä saumattomat hoitoketjut toimimaan nyt näyttää kuitenkin siltä että tämä uudistus pakkoyhtiöittämisineen vaarantaa nämä

erityisryhmien
arvoisa rouva puhemies hallituksella on halutessaan yksinkertainen keino saada sote uudistus valmiiksi toteuttakaa oman hallitusohjelmanne kirjauksia niin sisältöjen osalta kuin toteuttamisjärjestyksen hallituksen olisi aika tunnustaa tosiasiat uudistuksen aikataulut eivät pidä ne alkuperäiset tavoitteet eivät toteudu ja perustuslakivaliokunnan käsittely koituu mitä luultavimmin esityksen kohtaloksi jos hallitus ei suostu toteuttamaan omaa hallitusohjelmaansa niin on myös yksi nykylinjaa vähemmän huono vaihtoehto tässä siis kompromissi ottakaa koppi toteuttakaa sote ja maakuntarakennelaki pitemmällä siirtymäkaudella antakaa maakunnille se verotusoikeus irrottakaa tämä valinnanvapauslainsäädäntö tästä prosessista omaksi erilliseksi lainsäädännöksi jota voidaan myöhemmin arvioida ja ottakaa käyttöön parlamentaarinen valmistelu jotta tämä uudistus kestää myös vaalikausien väliset vaihtelut

rouva puhemies täällä nousi esiin kuntoutus teema on hyvä asia että hallitus laillistaa sosiaalialan ammattitutkinnon kuntoutuksen ohjaaja tämä lisää muun muassa sitä että yhä useampi ikäihminen saa kuntoutusta arvoisa puhemies eutanasia aloite on todellakin tulossa tänne eduskuntaan se tulee kansalta koska kansa on huolissaan siitä millaista hoitoa tulevaisuudessa keskiöön tulee nostaa myös saattohoito olen tehnyt toimenpidealoitteen jolla esitän että saattohoitolainsäädäntötyö käynnistetään ja selvitetään olisiko tarvista tällaiselle saattohoitolainsäädännölle en puhu eutanasiasta vaan siitä että lailla turvattaisiin yhdenvertaiset palvelut kautta suomen saattohoitopaikkoja lisättäisiin ynnä muuta mitä sinne sekaan nyt sitten tulee kysyisin ministeriltä miltä tämä kuulostaa

sote uudistusta todella tarvitaan ja maakuntapohja on hyvä etenemistapa valitettavasti alkuperäiset integraatiotavoitteet palveluketjujen parantaminen ja terveyserojen kaventaminen on unohdettu vai miten integraatio toteutuu hallituksen mallissa kun luodaan yksityisten ja julkisten yhtiöiden viidakko monin paikoin esimerkiksi kainuussa jo luodut integraatiomallit joudutaan hajottamaan yhtiöihin joudutaan luomaan tilaaja tuottaja byrokratiaa sopimusvalvontaa ja palveluohjausta ja verorahaa valuu veroparatiiseihin asiantuntijoiden mukaan tämä hallituksen sote malli tulee vielä veronmaksajille kalliiksi

on kehittynyt ennakoitua paremmin voitaisiinko puoliväliriihessä vielä harkita näiden ammatillisen koulutuksen jättileikkausten perumista

työttömät eläkeläiset lapsiperheet joutuvat odottamaan terveyskeskuksiin ja moniin

kaikki ihmiset rahapussin sisällöstä riippumatta pääsisivät ajoissa perusterveydenhuollon palveluihin ihmettelen kovasti miten vastuutonta ja kylmää politiikkaa oppositiolla on te haluatte kaataa tämän uudistuksen joka toisi tavallisille suomalaisille jokaiselle suomalaiselle hyvät peruspalvelut ajoissa teillä ei ole yhtään yhtään konkreettista esitystä miten te vahvistaisitte peruspalveluita yhtään ei ole kuulunut te paheksutte sitä että myöskin yksityinen sektori ja järjestöt voisivat tuottaa palveluita mitä pahaa siinä on julkinen valta vastaa samaan aikaan te itse käytätte työterveyshuoltoa ja käytätte yksityistä palvelua mikseivät myös työttömät lapsiperheet ja ja eläkeläiset voisi olla osana tätä suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa jossa järjestöt yritykset ja julkinen valta tuottavat palveluita mutta julkinen valta vastaa

rouva puhemies sosiaalidemokraatit haluavat sote uudistuksen olemme olleet sitä edellisen hallituksen aikana viemässä eteenpäin parlamentaarisessa yhteistyössä ja toivoimme todella että sen ajattelun pohjalta olisi jatkettu tätä työtä kysyn nyt hallitukselta miksi tätä järjestelmää ei voida viedä eteenpäin yksinkertaisesti eli luodaan suuret sote alueet joissa palvelut järjestetään tuotetaan ja rahoitetaan pääosin samoissa käsissä ja käytetään ja järjestöjä siinä ohella täydentävinä palveluina ja kehitetään valinnanvapausmahdollisuuksia sen jälkeen ja näiden kokeilujen jälkeen sellaisena käytäntönä että ykkösasiana on että ihminen saa hoitoa nopeammin pääsee lääkärille saa diagnoosin ja että voidaan käyttää yksityistä voidaan hakea konsultaatiopalvelua yksityiseltä asemalta voidaan kuvantamisia tehdä ja tutkimuksia myös yksityisellä mutta pidetään tämä pohjoismainen hyvinvointiyhteiskunta julkisena pääosin täydennetään yksityisillä ja järjestöillä niitä tarvitsemme ja näin ollen pienetkin yritykset voisivat selviytyä

puheenvuorossa aivan oikein todettu että olemme oikealla tiellä talouskehityksen ja työllisyyskehityksen suhteen tätä kehitystä on nyt vahvistettava ja jatkettava ja huolehdittava siitä että luottamus suomen talouteen ja siihen että suomessa voidaan tehdä työtä ja yrittää säilyy koska se luottamus on äärettömän tärkeä asia on jouduttu tekemään kipeitä säästöpäätöksiä ja ja asettanut professori saaren työryhmän selvittämään miten oikeudenmukaisuus on toteutunut tämä on tärkeä asia ja sen pitäisi valmistua ensi vuoden alkupuolella arvoisa puhemies vetoan kehysriiheen yhden asian tiimoilta ja se on suomen elintarvikehuolto me tarvitsemme siellä ratkaisuja joilla me parannamme elintarvikeketjussa reilun kaupan pelisääntöjä kahdessakymmenessä eun nykyisessä jäsenmaassa on jo kansallista lainsäädäntöä jolla reilun kaupan sääntöjä on tuotu elintarvikeketjuun ja sitä tarvitaan nyt suomessa tehkää hyvät ministerit nyt päätöksiä huhtikuussa että suomalaisen tuottajan asema paranisi meillä tuottaja on todella hankalassa tilanteessa kärsinyt jo monta vuotta alenevasta tulonkehityksestä

rouva puhemies haluan kiittää pääministeriä hänen selonteostaan ja sanoistaan ahvenanmaan taloudellisesta tilanteesta ahvenanmaan työllisyysaste on kahdeksankymmentäkaksi prosenttia me haluamme mukana saamassa suomen nousuun ahvenanmaalaiset maksavat veronsa suomen valtiolle aivan kuten kaikki muutkin ahvenanmaa saa näistä veroista palautuksena nolla pilkku neljäkymmentäviisi prosenttia valtion kaikista verotuloista tätä tasoitusprosenttia ei ole ole tarkistettu sen jälkeen kun järjestelmä tuli voimaan yli kaksikymmentä vuotta sitten ahvenanmaa on hyvä veronmaksaja sillä työllisyys on hyvä ja työttömyys alle neljä prosenttia ahvenanmaa maksoi viime vuonna nolla pilkku seitsemänkymmentäyksi prosenttia valtion kaikista suorista veroista nopeasti kasvavasta väestöstä ja hyvästä työllisyysasteesta huolimatta ahvenanmaa saa edelleen saman könttäsumman nolla pilkku neljäkymmentäviisi prosenttia

on valtava ongelma ahvenanmaalle

rouva puhemies lehdessä harmaan talouden asiantuntija totesi seuraavaa harmaan talouden torjunta hyytyy vaikka tutkinta tuo valtiolle tuloja tässä ei ole mitään järkeä nykyinen hallitus näyttää olevan kahteenkymmeneen vuoteen ensimmäinen hallitus joka ei pidä torjuntaohjelmaa tarpeellisena kuuntelin tarkkaan pääministerin ja hallituspuolueiden edustajien puheenvuorot missään ei mainittu harmaan talouden torjuntaa sitä ohjelmaa mitä nyt kahdeksi seuraavaksi vuodeksi aiotaan tehdä voisitteko kertoa valtiovarainministeri millaisiin uusiin toimenpiteisiin ryhdytään että harmaata taloutta voidaan kitkeä

puhemies opposition esittämä asiallinen kritiikki on aina tervetullutta mutta kaikki ylenmääräinen synkistely sen sijaan saa aikaan korkeintaan sen että investoijat kaikkoavat ja ja kansalaiset tulevat varovaisiksi on todella tärkeää vahvistaa luottamuksen ilmapiiriä ja uskoa tulevaisuuteen että tästäkin selvitään yhdessä yksi tämän hallituksen onnistunut työnäyte on ollut kilpailukykysopimus se lisäsi luottamusta ensinnäkin siihen että me selviämme yhdessä pystymme neuvottelemaan ja sopimaan asioista yhdessä lisäksi esimerkiksi vm arvioi sen vaikutukseksi kymmeniätuhansia työpaikkoja nyt kun ollaan menossa kehysriiheen niin työttömyysturvaa tulisi uudistaa sillä tavalla että ihmiset uskaltavat olla aktiivisia ilman pelkoa siitä että menettäisivät

arvoisa puhemies tästä sosiaali ja terveyshuollon uudistuksesta on laaja yhteisymmärrys että se pitäisi tehdä mutta valitettavasti siihen siihen kohtaan se yhteisymmärrys loppuu koska tämä hallitus on nyt viemässä läpi sitä tavalla joka oli vielä muutama vuosi sitten täysin marginaalista ajattelua suomessa ja josta sosiaali ja terveyshuollon asiantuntijat ja taloustieteen asiantuntijat ovat olleet hyvin huolissaan

tehtäisiin vaiheittain niin että varmistetaan että maakunnilla ensinnäkin on edellytykset toimintakyky ja valta olla vahvoja järjestäjiä ja varmistaa laatu ja valvonta niin sen jälkeen vaiheittain maakunnittain aloittaen peruspalveluista toteutetaan valinnanvapautta ja sitten päästään testaamaan miten sitä voi tehdä niin että hintakilpailu

arvoisa puhemies osallistuin maanantaina pirkanmaan sote ohjausryhmän kokoukseen ja nyt kun eri alueilla lähestytään käytäntöä hallinnon järjestämisessä olen entistä vakuuttuneempi siitä että hallituksen ajama sosiaali ja terveydenhuollon uudistamisen malli on suuri virhe

ei ole arvoisa hallitus vielä ei ole myöhäistä perua hyvinvointivaltion historian suurinta virhettä jonka te olette nyt tekemässä perukaa tämä sote uudistus ottakaa oppositio mukaan parlamentaariseen soten valmisteluun jota tarvitsemme

arvoisa rouva puhemies todella kolme tärkeää asiaa on suomen talouden kannalta työllisyysaste työllisyysaste työllisyysaste on hienoa että hallituksen strateginen ohjelma tähtää tähän mutta suomihan ei nouse itseään hiuksista vetämällä vaan me tarvitsemme sitä kilpailukykyä jota kilpailukykysopimus on tuonut se muuten herättää kansainvälistäkin huomiota kun etelä afrikan keskuspankissa vierailimme niin ensimmäinen asia mitä kysyttiin oli miten tehdään kilpailukykysopimus

arvoisa puhemies täällä edustaja arhinmäki otti äskettäin esille valtion kassan ja minäkin otin sitten vähän selvää miten valtion kassa on kehittynyt vuosien varrella silloin kun edustaja arhinmäki aloitti ministerinä kaksituhattayksitoista valtion kassassa oli varoja kymmenen pilkku kolme miljardia lopetti kaksituhattaneljätoista kassassa oli enää jäljellä kolme pilkku yksi miljardia seitsemän pilkku kaksi miljardia oli hävinnyt tai pitäisikö tässä yhteydessä sanoa että valtion kassa oli vajentunut tämän verran ja samaan aikaan vuosina kaksituhattayksitoista viiva kaksituhattaneljätoista valtion kassan huventumisen lisäksi kuntien velka kasvoi kuusi miljardia on tärkeätä tuoda myöskin tämä asia esille valitettavasti tähän meni minuutti joten jää se kysymys

rouva puhemies oleellista ei ole kassan suuruus vaan talouden suunta mutta mutta jos saan sanoa jos saan sanoa oleellista on se että kerrotaan faktat ja irakin tiedotusmi anteeksi pääministeri sipilä unohti kertoa mistä johtuu tämä hehkutettu

lisävelanotto hän unohti kertoa sellaisen pienen asian että yksi pilkku kolme miljardia euroa siirrettiin kassasta pois ja tämä olisi ollut oleellinen fakta kertoa puheessa samantyyppinen fakta itse asiassa on se että te pääministeri sipilä väititte puheessanne että pitkäaikaistyöttömyys on laskenut no tarkistimme viimeisimmän temin taulukon jonka mukaan vuodenvaihteessa oli satakaksikymmentäkaksituhatta pitkäaikaistyötöntä

enemmän kuin vuosi sitten eli tämäkään fakta teidän puheessanne ei pitänyt paikkaansa faktat kohdalleen pääministeri sipilä

arvoisa rouva puhemies uskon että talouden suunta on muuttunut näen sen siviilityössä suomalainen elinkeinoelämä on virkistynyt viime keväästä lähtien olen kuitenkin huolissani mistä se johtuu suomen käyttämä valuutta euro euromaiden valuutta suhteessa amerikan dollariin on muuttunut olennaisesti pahimmillaan dollari maksoi yksi pilkku kuusi euroa ja tänään myydään kaiketi yksi pilkku nolla viisi eurolla suunnilleen sillä tasolla missä valuutassa aikanaan suomen valtion velat on otettu on olennainen kysymys sen suhteen mitä tässä sitten loppujen lopuksi on tapahtunut mutta yhdysvaltain dollari on vahvistunut on ollut niinkin vahva kuin nolla pilkku kahdeksankymmentäviisi ja kymmenen vuoden aikana yksi pilkku kuusi mitä yhdysvaltain dollarille tapahtuu vaikuttaa koko euroalueen kilpailukykyyn ei välttämättä meidän omien toimintojen johdosta tämä talouden nousu ole syntynyt toinen asia joka uusmaalaisia ja etelä suomessa asuvia huolestuttaa on kuinka sote alueilla kansanvalta toteutuu jos maakuntavaalit järjestetään samaan aikaan kuin kunnallisvaalit veikkaan että valtuusto koostuu helsingin vantaan ja ja espoon edustajista muilla ei ole mahdollisuutta kunnallisvaalikampanjan yhteydessä

hallitus on onnistunut saamaan sen viestinsä läpi että taloudessa on tapahtunut käänne myönteiseen suuntaan tutkimuslaitokset sitä tukevat ja suomi on toden totta pääsemässä mukaan tähän euroalueella tapahtuvaan orastavaan kasvuun ja se on hyvä se mutta nyt kysymys onkin siitä pidetäänkö kaikki mukana se on itse asiassa erittäin ratkaiseva kysymys mikä on kriittinen ajankohta solidaarisuudelle yhteisvastuulle silloin kun kaikilla menee huonosti kun taloudessa menee huonosti niin voi olla että ihmiset ymmärtävät että nyt pitää leikata nyt pitää säästää mutta silloin kun kasvu alkaa todellakin ratkaiseva kysymys pidetäänkö kaikki mukana kokevatko ihmiset että päätökset ovat oikeudenmukaisia ja he ovat osallisia siitä kasvusta joka on alkamassa tämä on erittäin tärkeä läksy teille hyvä hallitus tulevaan kehysriiheen ja myönnän että olen huolissani koska te olette lykänneet tämän kehysriihen kunnallisvaalien jälkeen se kertoo jostakin ja toivon että se ei kerro siitä että päätökset tulevat olemaan raskaita tavallisille suomalaisille pienituloisille ihmisille toivon että tartutte siihen sosiaalidemokraattien ojentamaan käteen että kaikille nuorille tarjotaan kesätyö koska se olisi tulevaisuuteen suuntaava ele

naisten työllisyysaste on huomattavasti huonompi kuin muissa pohjoismaissa eikä ole kehittynyt samalla tavalla tämä ei ole vitsi tämä on oikeasti totta jos uskallan siteerata en tiedä uskallanko mutta kuitenkin pääministeri sanoitte että aiotte tehdä väsymättömästi työtä tasa arvon ja naisten aseman puolesta haluammekin tarjota rkpn mallia perhepoliittisesta kokonaisuudistuksesta jotta voitaisiin jakaa perhevapaita tasaisesti isien ja äitien välillä mikä toisi huomattavaa muutosta naisten työllistymisasteelle ja voisi myöskin olla tällainen uusi tervehdytysruiske myöskin taloudessa tämä ei ole rakettitiedettä meillä on ratkaisut voisimmeko saada auttaa hallitusta tässä olemme mielellämme mukana tekemässä yhteistyötä
arvoisa rouva puhemies on

hieno sattuma että talouden kaikki numerot näyttävät tällä hetkellä ylöspäin ja siitä pitäisi koko eduskunnan olla olla tyytyväinen tulos olisi vielä parempi jos hallitus ei olisi tehnyt niin paljon sellaisia leikkauksia jotka itse asiassa tuottavat lisää kuluja minusta tämä arviointi tulisi hallituksen sisällä tehdä jotta nämä luvut olisivat todellisempia erään asian nostaisin tässä esille ja toivoisin että ministeri risikko vastaisi tähän rahankeräyslain selkeyttäminen rahankeräyslakiuudistus viime kaudella jäi kesken ja nyt tämä on johtanut siihen tilanteeseen että poliisihallitus on ottanut ikään kuin ohjat omiin käsiinsä ja lähettää seurakunnille kirjeitä joissa he murtavat tämän satavuotisen perinteen seurakunnat keräävät kolehtia nyt poliisihallitus väittää että tämä kolehdinkeräys osana jumalanpalvelusta kuuluisi rahankeräyslain piiriin tämä tulkinta on poliisihallitukselta todella villi tulkinta toivoisin että tähän asiaan ministeri risikko
ministeri orpon vuoro viisi minuuttia

arvoisa rouva puhemies hyvät edustajat hallitusohjelmassa on kaksi tavoitetta joihin olemme sitoutuneet noin seitsemänkymmenenkahden prosentin työllisyysaste ja julkisen talouden tasapainottaminen nämä ovat aivan oleelliset tavoitteet tulevaisuuden kannalta mutta myöskin sen kannalta että tämä maa on tasa arvoinen ja tämä maa on hyvinvoiva myöskin jatkossa koska vain ja ainoastaan korkean työllisyysasteen kautta tämä on mahdollista jos me saavutamme nuo maagiset kolme prosenttia lisää työllisyysasteeseen eli seitsemänkymmenenkahden prosentin työllisyysasteen joka on edelleen kolme prosenttia alhaisempi kuin ruotsin työllisyysaste tänään niin meidän tilanteemme on erinomainen se olisi paras lahja suomelle jos me pääsemme tähän ja otamme tähän uraan kiinni se tarkoittaa noin yhdeksänkymmentätuhatta ihmistä enemmän töissä kuin tänään se tarkoittaa noin yhdeksänkymmentätuhatta ihmistä vähemmän työttömyyden ankeudessa ja näköalattomuudessa kuin tänään

ei johda eteenpäin me teemme kaikkemme työllisyyden parantamiseksi ja talouskasvun vahvistamiseksi näin me voimme huolehtia mahdollisuuksien tasa arvon toteutumisesta suomessa se on hyvinvointiyhteiskuntamme hieno perusta me tarvitsemme uudistuksia ja tämä hallitus on niitä tehnyt ja tekee me teemme sote uudistusta me uudistamme koulutusjärjestelmää joka tasoltaan liikennekaari digitalisaation hyödyntäminen työvoimapalveluita uudistetaan parhaillaan uusia tapoja me olemme tehneet verotukseen uudistuksia jotka edistävät työllisyyttä ja yrittämistä ja kasvua me olemme vapauttaneet kauppojen aukioloajat ja luoneet sitä kautta pari tuhatta uutta työpaikkaa me olemme uudistaneet työlainsäädäntöä jolloin ihmisten palkkaaminen on kannustavampaa ja me jatkamme tätä uudistusten tietä koska uudistumatta me emme pärjää ja ne poliitikot jotka vastustavat uudistuksia tuhoavat tulevaisuutta siksi meidän täytyy uudistaa vaikka se on vaikka oppositio mäikkäisi kuinka paljon tästä pääsenkin siihen edustaja niinistö kun te jatkatte tällä populistisella syyttelylinjalla näiden koulutusleikkausten suhteen haluan vielä kerran sen sanoa muun muassa kaksi miljardia euroa kuntien valtionosuuksista viime kaudella päiväkodeista kouluista kouluruokailuista peruskouluista lukioista

itse päätökset hoitaa meidän varallisuuttamme ja kehitys on ollut sellainen kuin pääministeri sen tässä totesi mutta ne päätökset ovat heidän ei siis mitään kaunistelua tämän pohjalta harmaan talouden torjunnasta edustaja kysyi tärkeä kysymys me jatkamme juuri sitä samaa ohjelmaa jota viime hallituskaudella muun muassa sosiaalidemokraattisen valtiovarainministerin johdolla rakennettiin sama ohjelma jatkuu samat resurssit on turvattu sen lisäksi sinne tuodaan koko ajan uusia elementtejä joilla harmaaseen talouteen ja veronkiertoon voidaan puuttua viimeisenä asiana vielä sote ja sen talouskehikko me tulemme huolehtimaan siitä että pitkällä aikavälillä siis vuoteen mennessä saavutetaan kolmen miljardin tuottavuus ja tehokkuus kolme miljardia siis tulevista valtavista kuluista saadaan pois ja vähennettyä ei leikata mistään edustaja essayah emme leikkaa mistään mutta esimerkiksi vanhusten palveluiden kustannusten arvioidaan nousevan seitsemälläkymmenellä prosentilla

minnekään caymansaarille me tulemme tekemään töitä sen eteen että on läpinäkyvä järjestelmä ja veroeurot maksetaan suomeen ja että veroeuroista huolehditaan markkinat ovat tässä tapauksessa meille hyvä renki ei isäntä
ennen debattiin palaamista myönnän vielä ministeri lindströmille puheenvuoron mutta hyvät edustajat totean että tätäkin keskustelua seurataan lukuisissa kodeissa ja mitä enemmän täällä on meteliä sitä hankalampaa meidän on tätä keskustelua seurata ja sitä hankalampaa muiden on tätä keskustelua seurata pyydän malttia ja rauhallisuutta ministeri lindström kolme minuuttia

myös kritisoitu itselläni kyllä valitettavasti särähti korvaan tämä edustaja niinistön toteamus että hallitus on hukannut kaksi vuotta on se käsittämätöntä että hallitus joka on hukannut kaksi vuotta on tehnyt näin rohkeita ratkaisuja me emme todellakaan ole hukanneet yhtään mitään minulla on lyhyt poliittinen historia ja lyhyt poliittinen muisti mutta kertokaa joku toinen hallitus joka on näin rohkeasti lähtenyt tekemään myös rakenteellisia uudistuksia myös myös työmarkkinoihin totta kai yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa siltä osin kuin näin pitää toimia olen aivan samaa mieltä siitä että uudistuksia on tehtävä se on ihan totta mutta jälleen kerran särähtää korvaan kun ihmisille kerrotaan että me kyykytämme me kyllä vastaamme siihen että meidän tarkoituksemme ei ole kyykyttää yhtään ketään vaan auttaa ihmisiä se on hallituksen tavoite me olemme huolissamme kaikkien työllisyysasteesta koko koko tämän yhteiskunnan tämähän pyörii sillä että meillä on työtä jos mennään nyt sitten tähän tähän työllisyyteen niin tarkennan sen verran että pitkäaikaistyöttömyys oli joulukuun luvuilla satakaksikymmentäkaksituhatta se enemmän kuin edellisenä vuonna siis näin näin se meni mutta se mikä siellä on oleellista on se että työttömyys on lähtenyt laskuun ja meidän seuraava haasteemme on saada tulpattua se pitkäaikaistyöttömyyden kasvu ja se on se kaikkein vaikein haaste se on vaikein haaste ja sen takia me tulemme sitten näihin kohtaanto ongelmiin kannustinloukkuasioihin ja tähän täällä mainittuun osallistavaan sosiaaliturvaan josta tänään sain siis selvityksen minulle luovutettiin selvitys en ole siis esittänyt yhtään mitään

varmaan kaikki asiaa tuntevat tietävät paltamon mallin paltamon kunta päätti poistaa työttömyyden täystyöllisyysmallilla silloin työmarkkinatuen toimeentulotuen ja asumistuen sijaan alettiin maksaa tämmöistä palkkaa ja työsuhteen perusteella kertyi eläkettä no sitä arvioitiin ja sen arvioinnin mukaan se paransi jonkin verran työttömien hyvinvointia mutta myönteisiä työllisyysvaikutuksia ei juuri saatu tämä lainaus tästä raportista kertoo minun mielestäni kuinka vaikea rasti on pitkäaikaistyöttömyyden hoito se ei ole pelkästään työttömyyden hoitoa vaan se on moniongelmaisten ihmisten asioiden hoitamista siksi me teemme sitä kaikissa mahdollisissa ministeriöissä joille tämä asia kuuluu se on koko hallituksen haaste ja siihen me pyrimme pureutumaan myös puolivälitarkastelussa

arvoisa puhemies vielä kerran on todellakin hyvä että kokoomuksen valtiovarainministeri orpo on nyt luopunut väläyttelemästä näitä lisäleikkauksia on hyvä että hallitus piti tämän tämän istunnon mutta fakta on se täällähän on nyt faktoja käytetty hieman hieman valikoiden että kolme riippumatonta tahoa valtiovarainministeriö valtiontalouden tarkastusvirasto talouspolitiikan arviointineuvosto on sanonut että näillä luvuilla näillä nykyisillä ennusteilla hallitus ei saavuta omia työllisyys ja alijäämätavoitteitaan siis siitä huolimatta että työllisyys kääntyi kasvuun kesällä kaksituhattaviisitoista siitä huolimatta että talous kääntyi kasvuun syksyllä kaksituhattaviisitoista ennen kuin tämän hallituksen yksikään talouspäätös oli voimassa olkoon niin iloitsemme siitä mutta eikö tämä ole juuri osoitus siitä että kovat leikkaukset yhdistettyinä tehottomiin veronkevennyksiin eivät toimi nyt olisi aika muuttaa suuntaa pitää kaikki mukana ja satsata enemmän työllisyyteen nostaa esimerkiksi pienyritysten arvonlisäveron raja kolmeenkymmeneentuhanteen euroon pääministeri sipilä aiotteko nyt pitää tästä politiikasta kiinni joka on johtamassa siihen että te ette saavuta omia tavoitteitanne

puhemies ministeri rehula sanoi osuvasti että mustaa ei kannata selittää valkoiseksi ja tältä osin tämä keskustelu on ollut varsin valaisevaa olemme saaneet kuulla että tämä vähentynyt velanoton tarve johtuu siitä että valtion kassavarantoja on käytetty ja olemme myöskin saaneet kuulla että pitkäaikaistyöttömyys on kasvanut verrattuna viime vuoteen mutta kun valtiovarainministeri orpo sanoi että hallitus ei tule leikkaamaan sote uudistuksen yhteydessä niin mielestäni tässäkin suhteessa olisi syytä selkeyttää mistä on kyse kun sote menot kaksituhatta luvun aikana keskimäärin noin kaksi pilkku yhdeksän viiva kolme pilkku viisi prosenttia ja mikäli hallitus painaa maakunnille myönnettävän rahoituksen alle tämän tason samanaikaisesti kun siirrytään uuteen järjestelmään joka kaikkien asiantuntijoiden mukaan nostaa kustannuksia nykyisestään niin mistä maakunnat hakevat tämän erotuksen ei ole muita vaihtoehtoja kuin karsia julkista palveluverkkoa tai nostaa jo valmiiksi pohjoismaiden korkeimpia asiakasmaksuja eli toivon että hallitus tässäkin suhteessa puhuisi suoraan ja selkeästi jotta kansalaiset ymmärtävät mistä tässä on oikeasti kyse

rouva puhemies monien monien taantuvien vuosien jälkeen edessä on hyvin valoisat talouden näkymät sekin pitää myöntää että suomen rajojen ulkopuolelta tulee joitakin uhkatekijöitä jotka saattavat vaikuttaa talouteen autoteollisuuden äänekosken sellutehtaan ja laivatilausten lisäksi meidän pitää saada lisää tämänkaltaisia projekteja ja se edellyttää että meidän julkinen talous ja suomen kilpailukyky ovat sellaisia että vientiteollisuus saa näitä uusia tilauksia sen tähden hallitukselle pitää antaa tunnustus siitä että monet ikävät asiat joilla julkisen talouden tasapainoa on yritetty saada aikaan ovat nyt toteuttaneet sen että suomalaiset ovat valmiit hyväksymään sen näkemyksen että tulevaisuus näyttää valoisammalta ja meidän täällä pitää rakentaa edelleen näitä portaita tästä eteenpäin jotta sitten voimme toteuttaa niitä muita asioita kun saamme aikaan valtion kassaan sitä hyvinvointia jolla voidaan rakentaa kysynkin pääministeriltä onko teillä puoliväliriihessä edelleen näitä rakennuspuita joilla

puhemies hallitus on toiminut erinomaisesti tämän päivän suuri uutinen on se että uusia leikkauksia ei enää tule ne on tehty ja ne näkyvät nyt tässä talouden kehityksessä valtiontalouden ja koko kansantalouden osalta ministeri lindströmille on annettava erinomainen kiitos siitä että hän on rohkeasti mutta rakentavasti tehnyt työelämän uudistuksia vienyt eteenpäin ja jatkakaa sillä samalla tiellä saatte täyden tuen ministeri rehulan ynnä muiden johdolla on sote uudistusta viety eteenpäin eläkeuudistus on jo voimassa ja niin edelleen ja nämä suuret uudistukset tarvitaan on hämmästyttävää että vieläkin vasemmisto oppositiosta kuuluu että koko sote uudistus pitää repiä ja aloittaa alusta se on aivan vastuutonta puhetta kyllä joka on demokraattinen malli on se malli joka voidaan toteuttaa ja jolla saadaan paras tulos sosiaalidemokraattien inhimillisempi sote malli johon tutustuin taannoin on perustuslain vastainen siellä on aluekuntamalli josta todettiin jo perustuslakivaliokunnassa että se ei ole mahdollinen kunnat maksajina mutta eivät päättäjinä

etelä karjalassa sosiaali ja terveyspalvelut sekä erikoissairaanhoito on koottu yhteen kokonaisuuteen ja tämä on mahdollistanut sen että että siellä on voitu kehittää vahvasti integraatiota ja palveluiden sisältöjä tämä on myös mahdollistanut

ja valinnanvapautta sitä kautta laajentaa asiakkaille nyt ongelmana on se että että kun hallitus toteuttaa tämän oman mallinsa niin nämä eksoten hyvät palvelukäytännöt pilkotaan pieniin yhtiöihin elikkä tämä integraatio ei enää toteudu vastaavalla tavalla koska palvelut pilkotaan ja nyt meidän suuri huolemme on se että se hyvä kehitys jota etelä karjalassa eksotessa on toteutettu ei tule enää jatkossa parantamaan palveluiden laatua nyt kysyisin ministeri rehulalta vielä onko näin kuten on eri suunnissa väitetty mutta lainsäädäntötoimijat tulkitsevat eri tavalla

rouva puhemies selvää on että työ ja työllisyysasteen nostaminen on edelleen ykkösasia ja kun täällä puhuttiin tästä eriarvoistumisesta niin työ on myös keino tämän eriarvoistumisen vähentämiseen ja oikeastaan paras keino siihen sillä suurin eriarvoisuuskuilu on juuri työttömien ja työssäkäyvien välillä kuten jokinen totesi täällä työmarkkinoilla on on erikoinen tilanne siinä että työttömät ja työpaikat eivät tällä hetkellä kaikin osin kohtaa ja tämähän tokikaan ei ole työttömien vika vaan järjestelmän vika ja ja tältä osin järjestelmää on korjattava kannustinloukkuja on purettava ja toimiin on ryhdyttävä myös muuten perhevapaita tulisi uudistaa ja ja toivottavaa olisi myös että työmarkkinajärjestöt pitävät lupauksensa kansainvälistä kilpailukykyä parantavan vientialojen palkanmaksukykyyn perustuvan niin sanotun suomen mallin toteuttamisesta tämä toivottu muutos syntyy monien toimenpiteiden summana yhdessä tillsammans kuten tänään ollaan monessa puheessa kuultu

miten niin ja eikö tämä keskustelu nyt ole täällä salissa useampaan kertaan käyty tästä sitran ryöstöstä ja näiden lukujen paikkansapitävyydestä

puhemies on ihan totta että työllisyyden nostaminen on se tärkein asia siitä me me voimme varmasti kaikki olla yhtä mieltä tässä pääministeri viittasi myös ruotsiin ja sanoi että ei pitäisi olla meillekään mahdottomuus päästä päästä parempiin lukuihin siinä olen samaa mieltä mutta ruotsissahan ollaan sitten tehty eräitä asioita siellä ei ole tarveharkintaa se on poistettu elikkä ulkomaalainen työvoima voidaan ottaa töihin silloin kun yrittäjä katsoo että se on tarpeellista siellä on myös paikallista sopimista ihan eri tasolla kuin suomessa ja siellä on aivan erityyppinen perhevapaamalli jossa

euron suhdehan dollariin on nyt heikentynyt mikä on hallituksen arvio siitä paljonko tästä orastavasta talouskasvusta on nyt sen ansiota että euro on

toimia millä työllisyys olisi lähtenyt kasvuun konkreettisia esityksiä olemme tehneet lukuisia ja veropolitiikkaa tekisimme toden totta toisin me emme suosisi hyväosaisia veronkevennyksillä sellaisilla veronkevennyksillä jotka eivät edes tuo työpaikkoja vaan tekisimme veronkevennyksiä pieni ja keskituloisille palkansaajille ja eläkkeensaajille ja sitä kautta ostovoimaa parantaisimme

kun täällä tuli vähän kehuja sieltä keskustan puolelta tähän sdpn kesäduuni aloitteeseen kaikille nuorille kesäduuni niin olisi miellyttävä kuulla arvoisa pääministeri teiltä nyt vielä siitä arvio että koskas pistetään tämä sdpn hyvä ehdotus toimeen

arvoisa puhemies tämän sote ja talouskeskustelun ohelle sanon että viime kesältä jäi mieleen ajatus siitä millä tavalla tuomme juhliinne surun ja öihinne veren tämä terroristien viesti euroopassa on vakava tiedämme että rauhaa uhataan ja meidän länsieurooppalaisia arvojamme ollaan haastamassa me olemme tilanteessa

uhataan ja sen mukaisesti toimitaan tilanteessa jossa pitäisi löytyä täysin toisenlainen sävel me emme tarvitse tänne kauppasotia me emme tarvitse tänne lisää muureja me tarvitsemme tänne lisää yhteistyötä ja ymmärtämystä ja pyrkimystä sen tapaisesti mihin pääministeri omassa puheenvuorossaan minusta hyvin perusteellisesti viittasi tilanteessa jossa euroopan pitäisi olla vahva selvä johtaja maailmanpolitiikassa sen vuoksi siteeraan joitakuita muita sanomalla

puhemies pääministeri käytti puheensa alkupuolella mukavan puheenvuoron hän hän kehui ahvenanmaata ja pohjanmaata ja aivan syystä tunnen molemmat maakunnat hyvin ja ja niitähän yhdistää se yhdessä tekeminen ja henki siitä että pidetään kaikki mukana arvoisa pääministeri olette viime päivinä että nyt pitää ajatella out of the box ja olette myös sanonut että otatte vastaan kaikki hyvät ideat työllisyyden parantamiseksi meillä on konkreettinen hyvä esitys esitämme että me kaikki yhdessä valtio kunnat yritykset ja järjestöt tekisimme nyt kaikkemme jotta voisimme tarjota mahdollisimman monelle nuorelle kesätyön tänä kesänä kaikkien koulutus ja opintotukileikkausten jälkeen se olisi tärkeä signaali nuorisolle satavuotiaassa suomessa siitä että on tulevaisuutta on toivoa pääministeri sipilä oletteko valmis tarttumaan tähän rakentavassa hengessä tehtyyn esitykseen että saisimme mahdollisimman monelle suomalaiselle nuorelle kesätyöpaikan ja sillä tavalla myös positiivisen toivonnäkymän

arvoisa puhemies neljään asiaan ensinnäkin tähän pitkäaikaistyöttömyyden hienoiseen laskuun kääntymiseen sillä viittaan siihen että se on jatkuvasti noussut ja me huolella seuraamme tätä lukua koko ajan koska se on yksi suurimmista huolistamme ja tuosta elokuun huipusta me olemme tulleet nyt alaspäin toki olemme edelleen vuoden takaiseen verrattuna kasvussa ja ja se huoli on edelleenkin kova tämä oli tuossa oman sanomani takana eriarvoisuuteen eriarvoistumiskehitykseen huoli siitä että kaikki pysyvät mukana on yhteinen tämä on pitkän ajan kehitys työllisyyden parantuminen auttaa tähän kahta kautta ensinnäkin niin että työ sinällään auttaa jokaisen työttömän tilannetta joka saa töitä ja se parantaa tietenkin sitten myöskin julkisen talouden ja julkisen sektorin mahdollisuutta huolehtia kaikista suomen kuntoon laittaminen ei ole vain talouden kuntoon laittamista suomi ei ole kunnossa ennen kuin jokainen suomalainen on mukana ja me tarvitsemme uusia keinoja tähän tämän vuoksi juho saaren työryhmä tekee töitä ja tämä on hallituksen jälkimmäisen puoliskon yksi tärkeimmistä tehtävistä varmistaa että kaikki suomalaiset pääsevät mukaan no sitten tähän kesäduuni kesäduuni asiaan hallitus on vedonnut ministereitten toimesta sadoissa tilanteissa yrityksiin ja yhteisöihin anna lahja satavuotiaalle suomelle investoi suomeen työllistä suomessa sovitaanko yhdessä että täältä lähtee lista ja lisätään siihen listaan että työllistäkää nuori kesätöihin anna lahja satavuotiaalle suomelle investoi suomeen työllistä suomessa työllistä nuori kesätöihin jos tämä sopii niin laitetaan tämä yhteisenä vetoomuksena kaikilta eduskuntapuolueilta sitten sitten kilpailukykysopimuksesta on hyvä että tässä on myöskin akateemista keskustelua siitä miten lasketaan sen sen vaikutukset mutta se tuo joka tapauksessa kymmeniätuhansia työpaikkoja sen kautta on myöskin luottamus lisääntynyt siihen että työn tekeminen suomessa kannattaa jatkossakin mutta paljon paljon toimia pitää tehdä tämän lisäksi kilpailukykysopimus maltilliset palkkaratkaisut joita on tehty kaksituhattaviisitoista ja tälle vuodelle suomen malli ja sitten yrityksissä ja yhteisöissä tehtävä tuottavuuskehitystyö kaikki tämä johtaa siihen että että työtä kannattaa jatkossakin tehdä suomessa tässä tuottavuustyössä meillä on vielä tehtävää ja tämä on yksi niistä keskeisistä haasteista myöskin kehysriihessä että löydämme osaamisen tutkimuksen tuotekehityksen puolelle lisää lääkkeitä

arvoisa rouva puhemies kiitän edustaja kanervaa siitä että hän toi ulko turvallisuus ja miksei puolustuspoliittisenkin kannan tähän keskusteluun kas kun mikään ei ole kunnossa jos me emme ole turvassa jos meillä ei ole järkevästi hoidettua ulko turvallisuus ja puolustuspolitiikkaa niin meillä on kaikki muukin rempallaan ja tästä voinee vetää sen johtopäätöksen että hallituksen ulko turvallisuus ja puolustuspolitiikkaa on hyvin hoidettu sitten on ollut keskusteluja maailman muutoksista ne vaikuttavat meille brexit vaikuttaa vaalitulokset vaikuttavat mihinkä me pystymme vaikuttamaan me pystymme vaikuttamaan ensin omaan linjaamme sen muodostamiseen ja sitten me viemme sen linjan niin euroopan unioniin usahan me viemme oman linjamme oman vaihtoehtomme merkiksi meillä ei tarvita lääkäreitä eikä tuomareita näihin asioihin me tarvitsemme vastuullista politiikkaa meidän pitää olla aktiivisia meidän pitää olla tekemisissä esimerkiksi yhdysvallat on meidän kolmanneksi suurin kauppakumppani transatlanttiset suhteet ovat tärkeät usan merkitys euroopan turvallisuudelle on elintärkeä usan ja suomen välinen yhteistyö on meidän puolustuksen itsenäisen puolustuksen kannalta erittäin tärkeä euroopan unionissa brexit on nyt britannian kansan päätös nyt meidän täytyy tehdä hyvä sopimus niin hyvä sopimus kuin mahdollista britannian ja eun välillä ei kostomentaliteettia ei pahaa tahtoa vaan sellainen sopimus jolla me jotka eussa olemme britannia pärjää ja mahdollisimman vähillä vaurioilla ja siihen kun saadaan vielä kytkettyä yhdysvallat niin meillä on todella iso alue toivottavasti vapaakauppa alue jolla me saamme työtä jolla meidän tuotteet pääsevät markkinoille joilla meidän vaikutusvalta turvataan tästä on

niitä ihmisiä autetaan siellä tämä on järkevää politiikkaa ja tämä saa aikaan sen kehikon että me voimme kehittää koulutusta huolehtia vanhuksista tehdä nämä kaikki tarpeelliset asiat
ministeri orpo vielä kolme minuuttia

arvoisa rouva puhemies vielä kerran totean että me olemme yhteistuumin todenneet sen faktan että nykyiset toimet vaikka ne ovat oikeansuuntaisia ja ne ovat tehonneet eivät riitä vielä siihen talous ja minkä me itse itsellemme olemme asettaneet meidän täytyy tehdä siis enemmän ja me teemme kaikkemme me me valmistelemme huolella kohti puoliväliriihtä lisätoimia työllisyyden ja talouskasvun aikaansaamiseksi ja tämä on tärkeä asia koska julkisen talouden tasapainoon tämä nyt saavutettu sinänsä hyvä talouskasvu ei vielä riitä ja julkisen talouden tasapainottaminen on kuitenkin meidän taas jälleen kerran hyvinvointimme perusta otan esimerkin siitä jos

korot nousisivat yhden prosenttiyksikön niin se tarkoittaa miljardin korkomenojen kasvua miettikää millainen haaste olisi ottaa se miljardi jostakin en sitä halua nähdä siksi meidän kaikkien täytyy ponnistella myöskin hartiavoimin julkisen talouden tasapainottamiseksi ja siihen taas paras tapa on työllisyyden parantaminen meillä on myöskin muita syitä miksi tämä julkinen talous täytyy saada tasapainoon ja kohtuullisen nopealla aikavälillä kuten hallitus on asettanut tavoitteeksi ensi vuosikymmenellä joka on jo ihan nurkan takana meillä on edessämme ikääntymisen aiheuttamat haasteet sitä varten tehdään sote uudistusta mutta edessä on joka tapauksessa suuret haasteet ja muun muassa tässä edustaja kanervan esille nostamassa käsittelemässä aihepiirissä meillä tulee myöskin ensi vuosikymmenellä isot puolustusvoimien hankinnat hornetien korvaaminen sekä sekä laivaston alushankinnat nämä ovat noin kymmenen miljardin ponnistus ne on pakko tehdä kun ei tekemättä voi jättää meidän täytyy huolehtia meidän puolustuksestamme ja sen peruselementeistä ja siksi näihinkin täytyy pystyä varautumaan olen erittäin tyytyväinen että tässä asiassa käydään hyvää keskustelua parlamentaarisesti ja haetaan yhteisiä ratkaisumalleja koska nämä ovat yli hallituskausien meneviä ratkaisuja joissa meidän täytyy löytää yhteinen näkemys arvoisa puhemies haluan vain kiteyttää tämän olavi ala nissilän hengessä kolme keskeistä sanaa työllisyys työllisyys työllisyys mitä hallitus tekee tästä päivästä viimeiseen päivään ennen vaaleja pitää tähdätä työllisyyden parantamiseen koska vain siten me voimme turvata suomalaisen hyvinvoinnin

puhemies kiitos ulkoministeri soinille hyvästä analyyttisesta puheenvuorosta ulko ja turvallisuuspolitiikan osalta samalla totean tyytyväisyydellä ministeri orpolle joka joutuu näköjään poistumaan että nyt näyttäisi siltä että leikkaukset eivät tässä tulevaisuudessa käytössä ole toivon että otatte myös meidän vaihtoehdostamme mukaan niitä työllisyystoimenpiteitä sieltä vaihtoehtobudjetista löytyy paljon

ja kaksituhattaseitsemäntoista yrittämiseen ja pienten ja

tukemiseen sieltä löytyy elinkeinopolitiikan uudistamiseen siellä on arktista rataverkkoa ja datakaapeliverkkoa ottakaa niistä vaari ja sitä kautta vahvistakaa työllisyyttä mutta erityisen paljon haluaisin nyt siitä että tartuitte tähän meidän aloitteeseen tästä nuorten kesäduunista se on tärkeä asia koska sieltä lähtee liikkeelle se ihmisten tutustuminen työelämään että pääsee kesällä töihin ja sitä kautta luodaan pohjaa sille että ihmisillä on mahdollisuus työllistyä tulevaisuudessa työmarkkinoille

rouva puhemies on hyvä että tässä on nyt käyty läpi nämä faktat se että valtiokonttori vuodesta kaksituhattayksitoista lähtien on tehnyt itsenäisesti päätökset silloin kun itse olin ministerinä valtiokonttori teki ne päätökset ja nyt tekee edelleen itsenäisenä ainoastaan silloin ei kehuttu sitä että valtionvelka vähenee valtiokonttorin päätöksillä mutta nyt sitä velanoton vähenemistä kehuttiin täällä toinen toinen seikka on se pääministeri sipilä että

arvoisa puhemies minusta tämän päivän todellinen uutinen oli se että pääministeri totesi että tämä talouden talouden myönteinen kehitys alkaa näkyä nyt myös julkisessa taloudessa ja tämä kyllä kannustaa hallitusta jatkamaan samalla valitulla linjalla sehän ei tarkoita sitä että nyt olisi mahdollisuus löysätä tai tiputtaa hanskoja vaan juuri niin kuin hallitus tekee uudistaa suomea me emme voi nyt antaa katteettomia lupauksia kansalaisille että on tulossa joitain uusia ilmaisia palveluita minusta tämä ajatus joka on nostettu esille että kaikille nuorille kesäduuni on aivan erinomainen ja on hyvä että sitä yhdessä tuetaan se ei kuitenkaan voi tarkoittaa sitä että se työpaikka nuorelle syntyy niin kuin tarjottimella vaan nuoret tarvitsevat myös positiivisia kokemuksia työnhausta ja ja tietenkin työelämästä ja tähän meillä on olemassa jo työkaluja arvoisa puhemies toivon että näillä alkavilla valtiopäivillä me voisimme vähän enemmän puhaltaa yhteen hiileen politiikassa on erilaisia mielipiteitä ratkaisuja arvoja mutta ne voidaan esittää eri tavalla ja meillä on yhteinen maali yhteinen isänmaa jota rakennamme

arvoisa puhemies ministeri orpo oli sitä mieltä että koulutusleikkausten vastustaminen on populismia palautetaan mieliin mitä ministeri orpo ja myös ministeri sipilä ennen vaaleja lupasivat he olivat kyltit kädessä sanomassa ihmisille että koulutuksesta ei leikata tämä oli kuukausi ennen vaaleja ministeri orpon näkemys

ministeri orpo jälleen sitä mieltä ennen kuntavaaleja että ei pitäisi leikata mutta kehysriihessä kahden viikon päästä sen jälkeen onkin toinen arvio taloustilanteesta siksi teiltä vaaditaan selkeitä vastauksia koska historia on tämä haluan korostaa sitä että muut olivat tosissaan vihreät olivat tosissaan siinä että panostus varhaiskasvatukseen peruskouluihin toiselle asteelle ja korkeakouluihin nostaa suomessa tuottavuutta nostaa koulutuksen tasa arvoa ja ihmisten osallisuutta viime vaaleissa sen takia luvattiin koska taustalla olivat jo liian kovat leikkaukset että enää ei leikata te petitte sen lupauksen petättekö sen jälleen uudestaan kehysriihessä

jos tässä olisi kysymys arvovalinnasta niin ei leikattaisi euroakaan koulutuksesta ja sivistyksestä mutta mikä oli julkisen talouden tila silloin kun hallitus aloitti se oli armoton ja se on edelleen me velkaannumme edelleen arvoisa edustaja niinistö kuten todettu te olitte viime hallituksessa leikkaamassa koulutuksesta aivan samalla tavalla aivan samalla tavalla kuin te esitätte syytöksiä tänne aivan yhtä perusteettomia ovat nyt ne teidän lupauksenne aivan yhtä perusteettomia ja sanon edelleen kun te kerrotte että te hoidatte kunnissa kunnissa hallituksen tekemät leikkaukset me emme ole leikanneet kuntien valtionosuuksista joilla järjestetään perusopetusta päivähoitoa varhaiskasvatusta lukiokoulutusta vaan kuntatalous on vahvistunut edustaja niinistö

hyvinvoinnin perus edellytyksiä on hyvä työllisyystilanne prosentin työllisyystavoite ei ole mahdoton kuten pääministeri totesi ympäri suomen kantautuu rohkaisevia viestejä kuinka uusia työpaikkoja syntyy ja ja tämän myötä on tärkeää näin kannustaa kansaamme myös positiivisilla uutisilla teiden ja satamien kunto ja toimivuus liittyy kiinteästi myös työllisyyden hoitoon muun muassa varsinais suomessa turun telakka ja ukin autotehdas ovat nousukiidossa ja ja elinehto tälle jatkossakin ovat turun ja ukin satamien toimintaedellytykset ja kasitien parannus edelleen niinpä kysyisinkin liikenneministeri berneriltä oletteko samalla linjalla ja vielä sosiaalidemokraateille te sanoitte että pienyrityksiä ei ole tämä hallitus muistanut eikä tehnyt niiden hyväksi juuri mitään muun muassa maksuperusteisesta alvista on tullut todella hyvää palautetta juuri näiltä pieniltä yrityksiltä

puhemies täällä on käytetty todella suuria sanoja ja ne sanat ovat paikallaan koska maailmantilanne on todella todella muuttunut me olemme vuonna kaksituhattaseitsemäntoista uudessa maailmassa jossa kasvavat uhat toisaalta niin atlantin takaa kuin kotoperäisesti täältä ihan euroopastakin vanhat aatteet nationalismi jopa fasismi nostavat päätään ja taloudessa puhaltavat protektionismin tuulet se sellainen maailma on suomen kaltaiselle maalle kyllä hyvin haavoittuva maailma ja se vaatii meiltä nyt aktiivista otetta ennen kaikkea siellä missä me me voimme vaikuttaa ja euroopan unioni pieni maakin voi olla kokoansa suurempi muistamme kaikki noin neljänkymmenen vuoden takaa suomi kokosi maat helsinkiin ety kokoukseen jolla rakennettiin tuolloin uutta maailmaa ihmisoikeuksien oikeusvaltion ja demokratian pohjalta

ja hän kehottaa meitä olemaan joskus ylpeitä suomestamme minä olen hänen kanssaan erittäin paljon samaa mieltä nyt täällä on moneen kertaan nostettu esille se että monissa aivan keskeisissä keskeisissä asioissa tämä hallitus on alkukautensa aikana päässyt oikealle uralle puhutaan nyt työllisyydestä viennin kehittämisestä taloudesta bktn kasvusta investoinneista

että joka viikko sanottaisiin irti ihmisiä

tästä on erittäin hyvä jatkaa mutta kyllä korostan itsekin pitkäaikaistyöttömyyden joka on todella vaikea ja kipeä ongelma ja nuorisotyöttömyyden hoitoon edelleenkin vahvoja hyviä uusia keinoja ja ja olen sitä mieltä että monet nuoret tarvitsevat ihan räätälöityjä malleja päästäkseen kiinni omaan elämäänsä ja opin polulle ja yhteiskuntaan kannustan hallitusta löytämään uusia keinoja vielä näihin kipeisiin työllistämisasioihin

arvoisa puhemies on erinomaista että taloudessa on tapahtunut mutta suomi ei ole vielä pois tästä tietyllä lailla haastavasta hetkestä koska suhteessa tämä talouden kasvu ei riitä siihen velkaantumisen taittumiseen joten enemmän toimia tarvitsemme ja nimenomaan sinne työllisyyspuolelle tämä kysymys tulisi ehkä osoittaa ministeri lindströmille paljon on kannustinloukkuja ja tullaanko esimerkiksi tähän ylivelkaantumisen hoitoon millään lailla keskittymään nytten voitaisiin ehkä puhua positiivisesta luottorekisteristä tai ulosottokäytäntöjen muuttamisesta sellaisiksi että työn vastaanottaminen myös näille sadoilletuhansille suomalaisille tulisi kannattavaksi onko näistä puhuttu suhteessa esimerkiksi tulevaan kehysriiheen

arvoisa puhemies täällä on moneen kertaan jo sanottu että tämä hallitus on joutunut tekemään säästöjä ja rakenneuudistuksia mutta myös työllisyyttä parantavia ehdotuksia ja osoituksena on että työttömyysluvut ovat komistuneet ja samoin kuntatalous

ihmisarvoinen elämä ja ja se tulee muistaa tässä sote asiassa toivon että tämä sote juna menee kohti päämääräänsä edellisellä ei tullut mitään haluan myös sanoa että meillä on hirvittävän hyvä vakaa ja turvallinen suomi meidän pitäisi kaikkea tätä rakentaa rakentaa edelleen toisiamme kunnioittaen ja myös niin kuin usein lapsillekin sanon siunaten toisiamme tällä saamme
arvoisa puhemies ministeri orpo kyseenalaisti edustaja essayahin kritiikkiä koskien leikkauksia ja vastasi että hallitus ei leikkaa kdn eduskuntaryhmä pyrkii rakentavaan oppositiopolitiikkaan mutta toisaalta se tarkoittaa myös että meillä on sekä oikeus että velvollisuus kyseenalaistaa asioita mitä hallitus tekee silloin kun olemme eri mieltä siteeraan omaa puheenvuoroani joulukuun budjettikeskustelussa

puhemies olemme täällä tänään kuulleet hallituksen edustajien toimesta mitä kaikkea hyvää on tapahtunut tämän hallituskauden aikana mutta yllättävän vähän on kuitenkin puhuttu köyhyyden ja eriarvoisuuden kasvusta leipäjonot ovat pidentyneet ja leipäjonoissa on yhä enemmän pienituloisia lapsiperheitä lapsiperheitä ja köyhiä eläkeläisiä jos hallitus kävisi kysymässä leipäjonossa seisovalta eläkeläiseltä suomen tilanteesta niin tilannekuva olisi kyllä kovin toisenlainen eläkeläisköyhyys on todellinen ja kasvava ongelma ja minun mielestäni suomen pitää pystyä ratkaisemaan tämä asia arvoisa puhemies hallituksen sote mallilla integraatio eheät hoitoketjut ja byrokratian purkaminen eivät tule asiantuntijoidenkaan mukaan toteutumaan vaikka hallitus tuntuu itse kovasti siihen uskovan parlamentaarisen valmistelun lisäksi asiantuntijoiden parempi kuuleminen olisi mahdollistanut hallituksen esitystä huomattavasti paremman sote mallin syntymisen kovin monta asiantuntijaa ei nimittäin tästä valtakunnasta löydy jotka tukisivat tätä hallituksen mallia ja ja että se toteuttaisi sen alkuperäiset tavoitteet

arvoisa rouva puhemies täällä kysyttiin tästä rahankeräyslaista rahankeräyslakihan on tällä hetkellä meillä ollut selvitettävänä aivan niin kuin edustaja tuossa kertoi niin se oli viime kaudella jo ja nyt me olemme tehneet vielä kuulemiskierrokset ja nyt alkaa hiljalleen hahmottua mitä sille pitää tehdä tuossa viittasitte nykytilanteeseen ja ja kerroitte niistä epäkohdista ja nämä asiat juuri nämä teidän nostamanne epäkohdat tulevat siinä tulevassa tulevassa päätöksessä sitten huomioon otetuksi mutta tässä tilanteessa on nyt pakko todeta että me emme voi vaikuttaa ministeriöstä itsenäiseen päätöksentekijään eli poliisihallitukseen miten he sen päätöksen siellä tekevät mutta tietysti esimerkiksi tämä teidän puheenvuoronne varmasti välittyy heille ja ne kaikki viestit mitä te olette meille monesti kertoneet on välitetty poliisihallitukselle eli he tietävät kyllä teidän esittämänne ongelman mutta kuten sanoin ministeriö ei voi itsenäiseen päätöksentekijään millään lailla vaikuttaa vaan he tekevät siitä sitten

täällä on jo viitattu niin kuntatalous on vahvistunut on ilo kertoa se että kuntatalous viime vuonna oli yli kahdeksansataa miljoonaa euroa ylijäämäinen velkaantumisen kasvu on taittunut kustannukset kasvoivat erittäin vähäisesti kunnissa tiedämme että tällä hetkellä ei ole yhtään kriisikuntaa ja velkaantumisessakin todellakin kasvu on taittunut sitten emme ole myöskään tehneet kuntien valtionosuusleikkauksia mikä on omalta osaltaan auttanut mutta täytyy sanoa että kuntapäättäjät ovat toimineet kunnissa vastuullisesti ja tehneet sopeuttamisohjelmia se on varmasti yksi iso syy siihen että kuntatalous voi nyt hyvin yhteiseen näkemykseen tästä kesäduuni asiasta me kaikki voimme vaikuttaa myös niissä yhteisöissä ja niissä kunnissa missä toimimme niin että nuoria myös otetaan kesätöihin

puhemies on tietysti tärkeää että hallitus etenee hyvin määrätietoisesti ja pidetään kiinni muun muassa tästä seitsemänkymmenenkahden prosentin työllisyystavoitteesta ja etsitään vain uusia keinoja tavoitteen saavuttamiseksi on tärkeää että näissä uudistuksissa edetään määrätietoisesti ja muun muassa sosiaali ja terveydenhuollon uudistuksessa mennään mennään määrätietoisesti eteenpäin toki rakentavaa arviointia on syytä syytä kuunnella on myös tärkeää että hallitus pyrkii päätöksenteossaan oikeudenmukaisuuteen ja tähän oikeudenmukaisuuteenhan kuuluu myös huolenpito koko maasta onkin erittäin arvokasta että hallitus muun muassa on vahvistanut kuntataloutta ei tehdä valtionosuusleikkauksia infrahankkeita on kohdistettu ympäri maata bioenergiaan on panostettu rajusti ja sitä kautta saatu uusia investointeja rahoitus ja verotusratkaisuilla on kannustettu yritystoimintaa ympäri koko maan ja on erittäin arvokasta että maakunta ja sosiaali ja ter veydenhuollon uudistuksella annetaan kehittymisvaltaa itse alueille ja

tässä keskustelussa valinnanvapaus on noussut esille lähinnä uhkana mutta voisiko ajatella niin että valinnanvapautta voidaan tarkastella myös potilaan itsemääräämisoikeuden eräänä osana ja jatkona jatkona sille kannattaa muistaa että puhutaan nimenomaan potilaan ja asiakkaan valinnanvapaudesta ei siis palveluntuottajan valinnanvapaudesta sitten vielä yksi näkökulma soteen joka joka on jäänyt keskustelussa huomioimatta

todella selvä että kunpa nyt viimeinkin jotain tapahtuisi tehkää jotain eli jälleen kerran lainaten tasavallan presidenttiä tekemättä ei voi jättää

arvoisa puhemies tuli mieleen kun puhuttiin säästöistä ja paljon lukuja täällä tänään läpi ja pääministeri kertoi meille näistä neljän miljardin leikkauksista että meidän on nyt hyvä muistaa se mitä meille työttömyyden hoito vuodessa maksaa se on kuusi miljardia jos me saamme valtiovarainministeriön laskujen mukaan yhden prosentin laskun työttömyyteen niin me säästämme siinä kahdeksansataa miljoonaa on on äärettömän tärkeää tämä työttömyyden hoito muistaakseni kristillisdemokraattien ryhmäpuheenvuorossa peräänkuulutettiin inhimillistä otetta mikä voisi oikeastaan olla tärkeämpi inhimillisen otteen tavoite kuin se että me yritämme saada kaikille töitä ja ne ketkä töitä pystyvät tekemään pystyvät maksamaan veroja jotta me voimme huolehtia niistä jotka joutuvat olemaan tukien varassa

on hyvä muistaa mikä mitäkin maksaa
ennen pääministeriä vielä edustaja arhinmäki
arvoisa rouva puhemies ministeri orpo moneen kertaan puhui siitä miten edellinen hallitus leikkasi koulutuksesta se pitää paikkansa muistan hyvin kun toimin silloin puheenjohtajana miten jokainen puolue sanoi että viime kaudella leikattiin liikaa koulutuksesta me annamme lupauksen koulutuksesta ei enää leikata mutta mitä on tapahtunut pointti on se että yhtäkään näistä viime kauden leikkauksista joita kaikki pitivät liian suurina ei ole peruttu ja nyt hallitus vastoin koulutuslupausta on leikannut näiden vanhojen leikkauksien päälle vielä valtavan summan lisää kysymys on siitä että koulutuslupauksesta tuli koulutuspetos ja tämä ei ministeri orpon puheilla miksikään muutu valitettavasti se muuttuu ainoastaan sillä että hallitus peruuttaa koulutusleikkaukset
tämän keskustelun päätteeksi vielä pääministeri sipilä kolme minuuttia

arvoisa rouva puhemies arvoisat edustajat kiitoksia hyvästä keskustelusta ehkä yhteenvetona voisi todeta sen että että tähän eriarvoistumiskehitykseen huoleen siitä että jokainen suomalainen ei pysy mukana täytyy nyt

ja eduskuntakauden toisella puoliskolla kiinnittää erityistä huomiota suomea laitetaan kuntoon ja julkisen talouden täytyy olla hyvässä kunnossa siellä pohjalla ja siihen meillä hallituksella on selkeä ohjelma kymmenen miljardin kestävyysvaje hoidetaan neljän miljardin rakenteellisilla uudistuksilla jotka tähtäävät sinne vuoteen kaksituhattakaksikymmentäyhdeksän tai siinä tasossa sitä mitataan

jos talouskasvu on nolla pilkku kahdeksan tai yhden prosentin paikkeilla sitä ei tulla saavuttamaan se on se on selvä asia työttömyys ei juuri pienene prosentin talouskasvulla tarvitaan parin prosentin talouskasvu jotkut instituutiot ovat jo ennustaneet yhtä pilkku kahdeksaa tälle vuodelle kahta prosenttia ensi vuodelle tämmöisillä luvuilla se työllisyysastetavoite saavutetaan no ne eivät ole vielä ennusteissa ja ja aika harva ennustaa tässä vaiheessa vielä niin kovaa kasvua joten töitä on jatkettava sen eteen että tuolla uralla pysytään seuraavassa kehysriihessä puolivälitarkastelussa nämä asiat ovat keskiössä ja niin kuin mainitsin kaikki ehdotukset mitä nyt tulee työllisyysasteen parantamiseksi otetaan vastaan meillä ei ole talouden liikkumavaraa kovin paljon käytettävissä joten se liikkumavara täytyy hakea sitten uudelleenkohdistamisesta ja rakenteellisista uudistuksista samoin se että

jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto
lähetekeskustelua tästä asiakohdasta käydään kello yhdeksääntoista saakka keskustelua jatketaan tarvittaessa päiväjärjestyksen muiden asiakohtien tultua käsitellyiksi mikäli keskustelu päättyy ennen kello yhdeksäätoista siirrytään päiväjärjestyksen seuraavaan kahdenteentoista asiakohtaan

arvoisa puhemies käsiteltävänä on hallituksen esitys eduskunnalle laiksi postilain muuttamisesta hallituksen esityksessä keskeisin asia on yleispalveluvelvoitteiden sopeuttaminen nykyaikaan synnyttäen samalla hankintamenettelyä käyttämällä uutta jakelutoimintaa erityisesti haja asutusalueille esitys mahdollistaa sen että yleispalvelulähetyksiä eli yksityisten henkilöiden lähettämiä postimerkillisiä kirjeitä voitaisiin kaupunkialueilla jakaa kolmena päivänä viikossa kolmipäiväinen jakelu kaupungeissa postimerkillisten lähetysten osalta mahdollistetaan siksi että kaupunkialueilla on yleispalvelun tarjoajan jakeluverkon lisäksi myös muita jakeluverkkoja joita lehdistö yritykset ja muut toimijat voivat hyödyntää toiminnassaan näin ollen mahdollisuus jopa seitsemänpäiväiseen jakeluun on edelleen niillä alueilla joilla ei ole yleispalvelun tarjoajan jakeluverkolle vaihtoehtoista jakeluverkkoa taataan edelleen viisipäiväinen jakelu kuten nykyisinkin jakelu järjestetään hyödyntäen yleispalvelun järjestämää hankintamenettelyä joka yhdessä liikennekaaren kanssa mahdollistaa aidosti kuljetusten yhdistämisen esimerkiksi postin lääkkeiden ja henkilöiden osalta uudistus myös luo uutta yrittäjyyttä jakelutoiminnan osalta erityisesti haja asutusalueille on huomata että mahdollinen kolmipäiväinen jakelu on mahdollista vain yleispalvelukirjeiden osalta sairaalakirjeiden laskujen sanomalehtien pakettien aikakauslehtien ja niin edelleen jakelusta sovitaan kahdenvälisin kaupallisin sopimuksin mikä mahdollistaa esimerkiksi joidenkin sanomalehtien seitsemänpäiväisen jakelun

saada jakelupalveluita jopa seitsemänä päivänä viikossa yleispalveluvelvoitteita joustavoitetaan siksi että yleispalvelun tarjoajan toiminta on mahdollista tilanteessa jossa kirjeiden volyymit laskevat huimaa vauhtia ja jaettavaa on vuosi vuodelta vähemmän esityksellä taataan se että yleispalvelun tarjoaja voisi toimia myös ilman valtion tukea yleispalvelun tarkastelemisen lisäksi esityksessä avataan postinumero ja osoiterekisteritietoja siten että niitä hyödyntäen voidaan luoda uusia ja parempia palveluita postinsaajille ottaen huomioon yksityisyyden suojan ja tietosuojan vaatimukset samalla poistetaan myös mahdollisia kilpailun esteitä esityksessä myös mahdollistetaan jakelu kerrostaloissa huoneistokohtaisen luukun lisäksi myös kerrostalokohtaiseen lokerikkoon esitys ei velvoita käyttämään lokerikkoa vaan sen käyttöönotto on jokaisen taloyhtiön päätettävissä jos lokerikon asentaminen taloon on ylipäätänsä mahdollista posti ja sen työntekijät ansaitsevat tekemälleen työlle kaiken tuen posti on nyt ja tulevaisuudessa tärkeä osa suomalaisen yhteiskunnan palveluja postipalveluiden sujuminen kohtuullisin kustannuksin on valtiovallan vastuulla kysymys on myös kansalaisten tasa arvoisesta kohtelusta maailma kuitenkin muuttuu digitalisaatio etenee vauhdilla ja läpäisee kaikki yhteiskunnan toiminnot myös palveluiden käyttäjien tottumukset ja odotukset muuttuvat siksi hallitus on valinnut uudistamisen ja tavoitteenamme on huolehtia mahdollistavasta lainsäädännöstä postilain uudistuksen tavoitteena on nimenomaan turvata postinjakelu ainakin viisipäiväisenä koko maassa ottaen huomioon kansalaisten odotukset postipalveluilta postilain uudistuksen tarkoituksena on turvata postin jakelupalvelut koko maassa sen tarkoituksena ole lisätä työttömyyttä päinvastoin yhdessä liikennekaaren avaamien uusien mahdollisuuksien kanssa tarkoituksena on saada jakelulle uusia työpaikkoja koko maahan postitoimialalla on jatkossakin tärkeää olla hyvä tulevaisuus ja näkymät

asiasta käydään varmasti pieni debatti ensimmäisenä vastauspuheenvuoro heinonen
arvoisa herra puhemies kokoomukselle on tärkeää että myös haja asutusalueella postinjakelu turvataan ja kiitos siitä ministerille että tämä tässä hyvällä tavalla toteutuu itse olen aiemmin tuonut esille sitä että kerrostalojen on kyllä aika raskas järjestelmä ja itse olisin kyllä sitä mieltä että voitaisiin mennä ainakin uusien talojen kohdalla siihen että jakelu ei olisi jokaisella ovella vaan siellä rappukäytävän alapäässä sen sijaan olen ihmetellyt postin toimia haja asutusalueilla näiden postilaatikoiden ryhmittelyssä siellä matkat ovat usein paljon pidempiä ja vaikeakulkuisempia huonosti hoidettujen teidenkin varsilla ja sen takia toivoisin että näissä asioissa myös voitaisiin toimia arvoisa ministeri meistä jokainen toivoisi että saisimme joka päivä edes yhden postikortin mutta näin ei enää tänä päivänä tapahdu ja kysyisin teiltä mitä näiden postikorttien jako tulee tulevaisuudessa maksamaan jos ne tällä tahdilla vähenevät mitä muutkin maat ovat osoittaneet

arvoisa herra puhemies lappia piinaavat postinjakelun viivästykset ovat saaneet monen ihmisen mitan läikkymään yli ja aiheuttaneet aiheuttaneet kohtuutonta haittaa ihmisten arjelle useita päiviä myöhässä olevat kutsut lääkäriin vanhoina painoksina saapuneet lehdet ja lehdet ja tilaisuuksien peruuntuminen myöhässä tulleen kutsun vuoksi ovat aiheuttaneet mielipahan lisäksi myös kustannuksia

arvoisa puhemies postin yleispalveluvelvoite tällä hetkellä on liian raskas posti oyn kannettavaksi siksi me tarvitsemme uudistusta jotta ihmiset saavat sekä sekä postikirjeet sanomalehdet että paketit tarvittavassa ajassa yleispalveluvelvoitetta rahoittamaan ei edes viime tai edellisellä kaudella kun sdpllä oli viestintäministerin salkku tai omistajaohjaussalkku oltu halukkaita laittamaan lisää verovaroja siksi me olemme uuden edessä miettimässä miten postipalvelut turvataan suomessa niin kaupungeissa kuin haja asutusalueilla tosiasia on että kymmenen prosentin vuosivauhdilla postin

puhemies ensiksi erityiskiitos tästä näkövammaisia koskevasta uudesta viidennestäkymmenennestä a pykälästä vai lieneekö se uusi mutta kuitenkin ihan hyvä laajennus ja palvelu heidän osaltaan tämä postin kehitys on tietysti realiteetti ollut jo jonkin aikaa me tiedämme että että meille itse kullekin tulee postilaatikkoon tänä päivänä hyvin vähän muuta kuin mainoksia mainoksia eli sähköinen puoli on edennyt pitkälle ja etenee vääjäämättömästi on sopeuduttava ja ja näin nyt tapahtuu eli pidän tätä lakiesitystä kannatettavana ja oikeastaan lähes ainoana mahdollisuutena onko se riittävä pitkällä tähtäyksellä niin sitä voimme miettiä lähettäjien on varmasti tässä tilanteessa sitten otettava huomioon se että se kirje saattaa olla vähän myöhemmin perillä esimerkiksi eräpäivä laskussa olisi syytä siirtää vähän edemmäksi ja sitten se lääkäriin kutsu lähettää päivää paria kolmea aikaisemmin kuin

aluksi edustaja ojala niemelälle on valitettavasti kerrottava etteivät postin jakeluongelmat ole lapin yksinoikeus viimeksi tässä pari päivää sitten tuli lokakuussa lokakuussa lähetetty lasku josta on nyt sitten tullut myös karhut ja maksettu viivästyskorot mietin juuri että kenelle posti oyssä lähetän laskun mutta sitten tähän itse esitykseen yhdenvertaisuuttahan on tässä salissa puolustettu usein ja me olemme olleet valmiita investoimaan aika paljonkin esimerkiksi siihen että joka puolella suomea on tv lähetykset katsottavissa joka puolella suomea toimii teleyhteydet mutta jostain syystä nyt tässä esityksessä ei ollakaan niin tiukkoja siitä yhdenvertaisuudesta vaikka kaikki saavat kyllä maksaa saman postimaksun niin toiselle asiakkaalle posti kannetaan kolme päivää viikossa ja toiselle asiakkaalle viisi päivää viikossa mitäs yhdenvertaisuutta se

arvoisa herra puhemies mikä on postin tarkoitus onko se ruohonleikkuu tai hoivapalvelut ei kyllä se on peruspalvelu postin kuljettaminen postin pitää kulkea luotettavasti ja turvallisesti postilain uudistamisen kytkeminen liikenteen palveluiden kokonaisuudistukseen herättää kysymyksiä mitä palveluita aiotaan yhdistää mistä säästöjä on tarkoitus hakea joku ne säästöt kuitenkin aina maksaa ruohonleikkuussa koulukuljetuksissa tai kotihoidossa on jokaisessa oma ammatillinen osaamisensa eikä niitä voida noin vain yhdistää postin keräilyyn ja jakeluun pelkään että säästöjä haetaan työntekijöiden selkänahasta heikentyvinä työehtoina ja madaltuvina pätevyysvaatimuksina suomalaisten taskuista nousevina postikuluina sekä heikentämällä meidän jokaisen peruspalvelua pidetään koko maa asuttuna on monen puolueen tavoiteohjelmassa mutta miten lienee käytännössä arvoisa ministeri kysyn teiltä miten uudistuksessa turvataan oikeasti postipalveluiden kulkeminen koko suomessa

puhemies postin ongelmat eivät ratkea sillä ettei myönnetä että ongelmia on minä olen tosi pahoillani siitä keskustelusta mihin edustaja vehkaperä meidät äsken johdatti posti ei ole koskaan pyytänyt pääomittamaan postia sen varmaan ministeri todistaa hänelläkään tällaista pyyntöä ei ole aika iso kysymys olisi jos tämä hallitus päättäisi toimia niin kun edeltäväkään ei pystynyt siihen koska posti itse tätä ei päättänyt nyt tänään ollaan kokoonnuttu tämän lakiesityksen äärelle kysymään miten varmistetaan postinjakelu koko suomessa tässä on yksi malli esittelyssä minä itse en sitä kannata sanon sen rehellisesti tässä koska

arvoisa herra puhemies postilakiesitys on oikean suuntainen kuten tässä puheenvuoroissa on jo tullut ilmi muun muassa edustaja löfströmin puheenvuorossa digitalisaation sun muun seurauksena kannettavan postin määrä on vähentynyt dramaattisesti ja sen voidaan ennustaa vähenevän edelleen tämä on kehityskulku johon emme voi vaikuttaa ja näin ollen se postin kantaminen sitten sinne eri perukoille ympäri suomenmaan ei enää ole niin kannattavaa kuin ennen ja ollaan siis tilanteessa että pakko on keksiä uusia keinoja jotta saadaan vietyä perille edes se posti mikä kulloinkin kuuluu tässä on hyviä piirteitä esitys lisää kilpailua maaseudulla voidaan voidaan tehdä uusia innovaatioita voi olla eri tapoja viedä postia ja muita tavaroita tietenkin pitää varmistaa se että sanomalehdet pääsevät vähintään viisi päivää viikossa perille ja niin edelleen minusta tämä ajatus siitä että esimerkiksi kerrostaloissa voitaisiin posti jakaa rappukäytävän alaosassa oleviin laatikoihin on hyvä ja kehityskelpoinen

on myönnettävä että näitä lehtiä luetaan sähköisessä muodossa ja kirjeposti on vähentynyt ehkä ystävänpäiväkortteja nyt saadaan mutta sitten kun nyt toistaiseksi tulee viitenä päivänä posti tuonne maaseudun korpeen jossa minäkin asun ja kun tämä ei kuulu yleispalveluun niin se voidaan sitten kaupalliselta pohjalta jakaa myöhemmin ja tämä ei sitten taas kuulemma oikein kuulu postilain piiriin kysyisinkin siinä on yksi mahdollisuus että valtio voisi sitten tukea näitä harvaan asuttujakin seutuja mitenkä tämä käytännössä tapahtuu koska minä en tätä lakiesitystä lukiessani päässyt ollenkaan viisaammaksi että mikä on sitten näitten tulevaisuudenkuva siitä haluaisin jotain

herra puhemies postin toimintaympäristön raju muutos ei johdu lainsäädännöstä vanhasta nykyisestä tai uudesta laista se johtuu pikemminkin siitä että kirjeiden määrä on vuosien saatossa vähentynyt huomattavasti ja pitää muistaa mikä on postin yleispalveluvelvoite yleispalveluvelvoite tällä hetkellä se ei koske lehtiä sanomalehtiä se koskee nimenomaan kirjeitä joiden määrä on rajusti vähentynyt nyt tämän hallituksen postilain kakkosvaiheen tavoitteena on nimenomaan turvata postinjakelu ainakin viisipäiväisenä koko maassa huomioon ottaen kansalaisten odotukset postipalveluilta asia on erittäin tärkeä huomioidaan että koko maassa ovat myöskin nämä palvelut saatavissa

puhemies itse koen että nyt on pitkälti kysymys siitä näkeekö maamme hallitus postinkulun peruspalveluna vai bisneksenä on kummallista että postin perustoiminnan punainen lanka tuntuu olevan palveluiden heikentäminen mikään yritys ei voi pärjätä tällaisella taktiikalla oli markkinatilanne sitten vapaa tai monopoli arvoisa hallitus kyse on valtion kokonaan omistamasta postista sen lisäksi että posti tulee jatkossa harvemmin syötte omaa työllisyystavoitettanne postilaisten kanssa jatkossa tuhannet postilaiset kun ovat ilman työtä esityksessänne hankintamenettely pitää sisällään myös pakkokilpailuttamisen ministeri berner onko postin yleispalvelutuotteiden pakkokilpailutuksella tarkoitus tarjota jonkinlainen varma bisnes maaseudun yhteisjakeluyrityksille valtionyhtiön kukkarosta

puhemies edustaja vehkaperä ihmetteli miksi aikaisemmat viestintäministerit postia postihan on voitollinen yritys mitä pääomitusta se olisi tarvinnut itse asiassa edelleen edelleen tämä perinteinen postinjakelu on kannattavaa toimintaa postin taloudelliset ongelmathan johtuvat venäjän seikkailuista ja muista mutta mitä nyt tapahtuu kun tätä postilakia uudistetaan niillä alueilla joilla posti tekee voittoa jakelu vähennetään kolmeen päivään viikossa ja niillä alueilla joiden jakelu tuottanut mittavaa tappiota joka on katettu tällä voitolla eli haja asutusalueilla jatkuu viisipäiväinen jakelu minä olen aina puolustanut sitä että palveluita pitää tasa arvoisesti kaikkialla suomessa tuottaa

haja asutusalueiden postinjakelu on hoidettu sillä että muilla alueilla on tehty voittoa nyt näitä kohdellaan huonommin ja samaan aikaan viedään tuhansilta postilaisilta työpaikat ei tässä ole arvoisat kansanedustajat ja arvoisa ministeri mitään järkeä puolustetaan

arvoisa puhemies minusta tässä hallituksen esityksessä on paljonkin järkeä ainakin itse minä kiitän ministeriä ja koko hallitusta siitä että tämmöinen lakiesitys on tuotu eduskuntaan ja itse ajattelen journalismia ja erityisesti luotettavaa journalismia kun edustaja kasvi kasvi kyseli onko se yhdenvertaista että jollakin alueella jaetaan kolmena päivänä ja jollakin viitenä päivänä niin minun mielestäni vielä suurempi yhdenvertaisuuskysymys on se että ihmiset saavat luotettavaa tiedonvälitystä myös haja asutusalueilla eli joka puolella suomea

kannattaa joku sana vaihtaa nimittäin tänä päivänä sitä saa ruveta jo etsimään koska nämä monet otsikot ovat niin viritettyjä ja yksioikoisia että minusta olisi jopa eduskunnasta hyvä lähteä sellainen vaatimus että kun me me pidämme nyt journalismin puolta niin journalismi pyrkisi

kaikki tiedämme että postinjakelussa on tällä hetkellä enemmän ja enemmän vaikeuksia ja jotakin on pakko alkaa tekemään mistä postin kannattavuus tällä hetkellä tulee kyllä se tulee siitä moninaisesta ajan hetkessä elämisestä jolla on saatu posti pyörimään sillä valtio ei tällä hetkellä tue eikä sen ole tarkoitus tukea jatkossakaan postin toimintaa

nyt sitten tilanne on se että mitä tapahtuu jos tätä muutosta ei nyt tehdä ministeri berner missä me olemme jos me emme äkkiä tartu tähän tilanteeseen on todella vastuullista että me hallituksena tartumme nyt tähän asiaan ja saamme postinjakelun turvattua koko maassa myös jatkossa tämä on todella tärkeä asia se on meidän peruspalvelu ja me vastuullisena toimijana haluamme hoitaa niin että jatkossakin se pelittää ja toimii koko maassa
myönnän vielä vastauspuheenvuorot edustajille kymäläinen ja hoskonen ja sen jälkeen ministerille

huolestuttaa kyllä kuunnella täällä keskustan ja hallituspuolueen edustajien kehua tästä postilain esityksestä että tämä olisi jonkinsorttinen ratkaisu kädessäni on lainsäädännön arviointineuvoston lausunto tästä postilaista ja täällä aivan selvästi sanotaan että puute on että keskeisten ehdotusten olennaisimmat hyödyt ja kustannukset eivät hahmotu luonnoksesta luonnosesityksestä ei saa käsitystä keskeisten ehdotusten euromääräisistä odotetuista vaikutuksista yrityksiin kotitalouksiin julkiseen talouteen tai viranomaisiin esitysluonnoksen taloudellisista vaikutusarvioista ei käy ilmi ylittävätkö lainmuutoksella tavoiteltavat odotetut yhteenlasketut hyödyt yhteenlasketut kustannukset on on aika huolestuttavaa että siitä huolimatta että arviointineuvosto esittää että nämä puutteet ja nämä epäkohdat

arvoisa herra puhemies todellakin aika muuttuu ja lakien on elettävä sen ajan mukana missä elämme postilaitos on tietenkin meille kaikille tärkeä on tärkeää että kun kirje lähtee rovaniemeltä tai lähteepä se utsjoelta taikka helsingistä se menee aina perille ja luotettavasti siitähän tässä pidetään kiinni maailma on rajusti muuttunut muistan ajan kun

miten kävi se meni paikalliseen kauppaan ja nyt se postitoimisto on auki seitsemänä päivänä viikossa aamuyhdeksästä iltayhdeksään joka päivä kaikkina päivinä viikon aikana elikkä silloin palvelu parani paljon on tärkeää pitää huoli siitä että koko maassa postia jaetaan ja niin että posti menee luotettavasti perille ajan haasteet ovat ankarat ei kai sitä kukaan kiellä mutta pakko kai näiden mukana on elää postin määrä

piirissä ovat todellakin vain kansalaisten toisilleen lähettämät kirjeet digitalisaation seuraamuksena kuitenkin postin jaettavat määrät ovat laskeneet merkittävästi ja postin jakelusta saamat tulot ovat laskeneet viisikymmentä viiva seitsemänkymmentä miljoonaa per vuosi kyllä sillä on merkitystä ja se on näkynyt myöskin postin toiminnassa heidän viimeaikaisissa yt menettelyissään nykyinen yleispalveluvelvoite on postille raskas digitalisaatio on tehnyt sen että kirjeitä lähetetään vähemmän ja suurin osa kolmasosa niistä kirjeistä lähetetään lähetetään lyhyenä aikana joulun ympäristössä se tarkoittaa myöskin sitä että kun meillä on mahdollisuus helpottaa postin toimintaa ja keventää tätä yleispalveluvelvoitetta näiden kirjeiden osalta joihin siis eivät kuulu laskut eivät kuulu sanomalehdet eivät kuulu mainokset niin silloin meidän on myöskin syytä huolehtia että me pääsemme taas askeleen eteenpäin kaupungeissa meillä on tänä päivänä keskimäärin neljätoista reittiä per luukku

viikko elikkä jokaisella luukulla käydään keskimäärin kaksi kertaa vuorokaudessa ei kaikki postin toimesta vaan siellä on myös merkittävä määrä muita jakelijoita jotka jakavat tavaraa jokaiseen luukkuun keskimäärin kaksi kertaa per päivä jolloin meillä on mahdollisuus helpottaa postin velvoitetta jakelua syntyy kuitenkin niin että käytännössä jokaisessa luukussa käydään seitsemänä päivänä viikossa sen sijaan maaseudulla on keskimäärin viisi reittiä per viikko käydään arkisin kerran päivässä ja se tarkoittaa sitä että silloin me emme voi maaseudulta keventää sitä velvoitetta jotta syntyisi tasa arvoinen lähtökohta ihmisille vaan maaseudulla lähdetään siitä että pyritään yhdistämällä palveluita ja velvoittamalla kilpailuttamaan se jakelu synnyttämään yrittäjyyttä haja asutusalueiden mahdollisuuksia saada sitä palvelua nimenomaan niin että se kilpailuttaminen yhdistetään varhaisjakeluun silloin mahdollistetaan se että sanomalehdille löytyy nimenomaan mahdollisuus saada jokaiselle varhaisjakelu edes

tämä on tämän harjoituksen tavoite ja sen takia on äärimmäisen tärkeätä että me yritämme aidosti katsoa miten me ratkomme pragmaattisesti arviointineuvoston lausunto tuli lausuntokierroksen aikana jos olette tarkistaneet niin meidän esitystämme on täydennetty tältä osin arviointineuvoston lausunnon jälkeen saatuamme postin positiiviset ja negatiiviset vaikutteet ja saatuamme sanomalehtien liiton positiiviset ja negatiiviset vaikutteet ne näkyvät siellä

puhemies mielestäni postilain uudistus on erittäin tervetullut ja ja varmasti tässäkin salissa mieltä siitä että jotain uudistusta ja hallittua uudistusta tarvitaan jotta postinjakelu tässä maassa voi voi kohentua tässä salissa on käytetty useita puheenvuoroja joissa on kannettu järjestään huolta haja asutusalueista on kiistelty postilaatikoista ja postilokerikoista nämä huolet ovat tietysti ihan ihan todellisia ja olemassa olevia mutta jotenkin ne saavat minut ajattelemaan että onko näiden argumenttien valossa suomi kuitenkaan valmis niin mittaviin uudistuksiin kuin sen pitäisi olla jos katsotaan kansainvälistä kehitystä muissa pohjoismaissa on erittäin toimivat digitaaliset postinjakelujärjestelmät

arvoisa puhemies hyvä ministeri jos tämän lain perimmäinen tarkoitus oli turvata sanomalehtien jakelu niin kävikö teillä lainkaan mielessä että yksi keino olisi ollut määritellä sanomalehdet yleispalveluvelvoitteen piiriin jolloin se olisi hoitunut

miten ministeri aiotte reagoida siinä tilanteessa kun tällainen jakeluyritys kaupunkialueella lopettaa toimintansa ja sitten ihmiset eivät enää kuulu tälle alueelle miten toimitte siinä tilanteessa

puhemies postinjakelussa on ollut suuria ongelmia on ollut lapissa on ollut espoossa ja niin on ollut myös helsingissä yksi keskeinen syy tähän on se että kun postin on fakta jonka kai kaikki nyt sentään täällä allekirjoittavat niin posti reagoi siihen sillä että irtisanoi postinjakajia ja laajensi postinjakelualueita ja vaikka laskennallisesti jossain pääkonttorissa ajateltiin että isompi määrä luukkuja voidaan jakaa niin fyysisesti kun matka pitenee se ei ole mahdollista tästä johtuen meidän postinjakelu on tökkinyt ja kuitenkin se on ollut kannattavaa toimintaa

irtisanottiin ja sitten otettiin myöhemmin pätkätöihin takaisin ja nyt tämän seurauksena on se että meidän postin kulku hidastuu taajama alueilla mutta myös haja asutusalueilla ja tämän seuraus on myös se että meillä työllisyys heikkenee postinjakelupuolella paljon on ollut

puhemies sanomalehdet ovat jo tänä päivänä kilpailuttaneet oman sanomalehtijakelunsa siis joko jakavat sitä itse tai sitten ostavat sen muualta samoin posti oy kilpailee jo nyt sellaisilla markkinoilla jotka avautuvat tässä tässä laissa vielä paremmin kaikkien yritysten ja kaikkien toimijoiden käyttöön mutta olen edustaja arhinmäen kanssa samaa mieltä siitä että nykyisen posti oyn yt neuvottelut eivät voi jatkua samalla tavalla tästä eteenpäin tämä on kestämätön tilanne posti oyn työntekijöille ollaan jatkuvassa epävarmuudessa jatkuvassa laskukierteessä että kun kirjepostin määrä ja sanomalehtien määrä koko ajan laskevat niin mitä niiden tilalle uusi liiketoimintamahdollisuus esimerkiksi liikennekaaren kautta mahdollistaa sen että haja asutusalueella esimerkiksi postin mukana kuljetetaan muuta ostoskasseja lääkkeitä paketteja ja ja niin edelleen monenlaista muotoa

herra puhemies oikeastaan jatkaisin siitä että kun nyt oppositio antaa ymmärtää että mitään ei tarvitsisi tehdä niin meillä kuitenkin totuus on se että kirjepostivolyymi on laskenut vuodesta kaksituhattayhdeksän erittäin jyrkästi viime vuosina sadalla miljoonalla per vuosi eli yhdeksästäsadasta miljoonasta ja niin poispäin tämä tarkoittaa noin kuudenkymmenen viiva seitsemänkymmenen miljoonan liikevaihdon vähennystä per vuosi kysyisin arvoisalta ministeriltä itse en sitä tässä osannut laskea sen voi vaikka jälkikäteen toimittaa mitä tällä laskulla vuonna kaksituhattakaksikymmentä kirje maksaa jos se pitää toimittaa nykyisellä henkilöstöllä eli ketään ei saa irtisanoa sehän on tietysti aina ikävää jos irtisanotaan ja kaikki viedään ja pidetään kiinni tästä mitä se kirjeen jako maksaa kerran tässä tuntuu nyt että annetaan täysin vääränlainen kuva tästä muutoksesta joka ei ole vain yksin suomessa me siirrymme digitaaliseen jakeluun kovaa

herra puhemies tämä kilpailun avaaminen ei tule kyllä hyödyttämään maakunnassa asuvia koska uudet toimijat keskittyvät kannattavan yrityspostin tiheimmille jakelualueille en kyllä ymmärrä tätä me tunnustamme sen että jotain on tehtävä mutta ei voi olla niin että se mitä tehdään on palvelutason heikentäminen että minä saan rovaniemellä postin kolmena päivänä viikossa mutta eeva maria maijala saa savukoskella viitenä päivänä viikossa eihän voi olla näin että ihmiset pannaan kahden kerroksen väeksi jatkossa sanon että vanha sananlasku

herra puhemies tässä salissa tässä keskustelussa olen ymmärtänyt että joka puolella suomea siis joka puolella suomea postilla on ollut toiminnassa ongelmia ja hidasteita ja etenkin postinjakelussa niitä ongelmia on ollut voin todeta että kyllä itsekin olen saanut yli puoli vuotta aikaisemmin lähetetyn kirjeen kotiin niin

meidän täytyy tehdä omasta mielestäni tämä hallituksen esitys postilaista on siten hyvä asia eteenpäin vietäväksi ja tässä on myös hyviä asioita nimenomaan että nyt turvataan viisipäiväinen jakelu koko suomessa kyllä se myöskin kaupungeissa turvataan se on nyt kolmipäiväisenä mutta sinne tulee paljon muutakin jakelua että se tulee viisipäiväiseksi

opposition logiikka vähän hämmästyttää nyt on

tuotto turvattu sillä että on väkeä työntekijöitä vähennetty ja alueita laajennettu mutta me kaikki ymmärrämme että ei tällä tiellä voida jatkaa loputtomiin koska posti on kuitenkin jaettava näin ollen tarvitaan muita nimenomaan rakenteellisia uudistuksia ja ja tässä nyt niitä tehdään me kaikki ymmärtääkseni kannatamme tätä digitalisaatiota jota jota hallitus vie ansiokkaasti eteenpäin ja erityisesti ministeri berner digitalisaatio on vastaus moniin ongelmiin ja se tuo tehoa ja parannuksia meidän palveluihin mutta pihtiputaan mummo ei välttämättä sitä sitä pysty hyödyntämään ja posti hänellekin on toimitettava silloin on luotava nämä mahdollisuudet ja ja se kolme päivää riittää varmasti siellä siellä taajama alueilla ja näin päästään eteenpäin että oppositiolta vähän realistisempi vaihtoehto pitäisi nyt kyllä kuulla tähän

kyllä realismi puuttuu tästä esityksestä mikä tänään on salissa logiikka puuttuu joku varmasti voi ihmetellä että jos tosiasiallisesti eun piirissä on keskusteltu siitä voidaanko poiketa koko maan kattavasta viisipäiväisestä jakelusta niin tässä poiketaan siitä kahdella tavalla yleensä normaalisti ajattelisi että kuten eu maissa käytäisiin keskustelua siitä että joko otetaan käyttöön joissakin kokeilumaissa on otettu käyttöön siis

lähdetään sallimaan se että kirje voi matkalla viipyä viisi päivää mikä tarkoittaa viikonlopun yli mennessä sitä että se voi kestää käytännössä viikon siis tämä hallitus esittää että postin jakelua voisi suomessa näin digitaalisena aikana hidastaa viikkoon minä kysyn vain onko tässä mitään järkeä ja avataan markkinat niin että postilta viedään nämä postin hommat ja pyydetään että

nyt jos kaksi kertaa samalla edustajalla kovin paljon menee yli minuutin niin toivon että edustaja katsoo sitten seuraavalla kertaa että edes likimain pysyttäisiin sen minuutin puitteissa

puhemies maaseudun palvelut ovat tällä hetkellä postille kannattamattomia sen me kaikki minkä takia oppositio nyt sitten vastustaa sitä että me voisimme saada maaseudulle kannattavammaksi sen toiminnan miksi oppositio vastustaa sitä niin että maaseudun palveluita ei voida kehittää nyt meillä on sekä liikennekaari että tämä postilaki työn alla ja niistä on muodostettavissa todella hieno kokonaisuus sillä tavalla että maaseudulla voidaan kannattavammin tuottaa monenlaisia maaseudun palveluita esimerkiksi samalla kun postia kuljetetaan voidaan kuljettaa ihmisiä voidaan lämmittää vaikka pirttiä katsoa onko se mummo hengissä kuljettaa tavaroita ja tehdä kaikkia tämmöisiä asioita sillä samalla reissulla ja onko se aina välttämättä se se postialan henkilö joka näitä tekee voihan se olla myöskin hoitoalan ammattilainen joka kuljettaa sen postin ja tekee näitä palveluita samalla kokonaisuudella oletteko te oppositiossa valmiita siihen kehitykseen

kyllä täytyy ihmetellä kannattamattomille alueille haja asutusalueille

jos ei se nytten onnistu jo kuusisataa vuotta joka on kattanut noiden haja asutusalueiden postipalveluiden toimimisen niillä taajamien massapostitusten tuottamilla tuloilla miten kilpailu takaisi tämän palvelun täytyy ihmetellä ja kyllä huolestuttaa myöskin yksityisten ihmisten tietoturvan taso kun asiakas ei tiedä kuka sitä postia jakaa onko se posti oy vai joku yksityinen mihin häviävät ne sähkölaskut tai terveystiedot tai lääkäriin kutsunta ajat tai työhaastatteluun kutsuajat mistä ihmiset tietävät keneltä niitä peräävät jos kentällä on monia yksityisiä toimijoita
havaintojeni mukaan pyydetyistä puheenvuoroista on käyttämättä vielä edustaja taimelan myönnän hänelle ja sen jälkeen ministerille puheenvuoron kolme minuuttia jos aivan tulenpalavaa ministerin jälkeen vielä on niin pari kolme puheenvuoroa ja sitten listaan

arvoisa puhemies aivan aluksi tässä kohtaa tätä keskustelua on sanottava että kansalaisten yhdenvertaiset palvelut postipalveluiden osalta eivät voi riippua yksityisten toimijoiden liiketoiminnallisista päätöksistä toivottavasti kaikki ymmärtävät tämän tässä keskustelussa sitten kun puhutaan tästä valtion kokonaan omistamasta postista niin kyllä minua itseäni ihmetyttää myös se että että postille tulee nyt tämän hallituksen esityksen mukaan muun muassa sellainen vaade kuin luovuttaa osoiterekisteri muille operaattoreille täytyy kuitenkin muistaa että että tämä koko järjestelmä mikä meillä on postilla olemassa on vuosien saatossa maksanut kymmeniä ja kymmeniä miljoonia se vaade että muut mahdolliset operaattorit nyt saavat nämä osoiterekisterit niin sanotusti suoraan syliinsä on melkoinen tuki näille uusille postiyrityksille ja kun puhutaan todellakin valtio omisteisesta postista joka tulouttaa myös omistajalleen euroja kuulostaa jotenkin täysin ennenkuulumattomalta ja voin kuvitella että kansalaisten on hirvittävän vaikea ymmärtää
tätä nyt ministeri berner kolme minuuttia

arvoisat edustajat vielä kerran yleispalvelun jakelun ja keräilyn osalta sallitaan poikkeaminen viisipäiväisestä jakelusta jos jaettavia yleispalvelukirjeitä ei ole eli helpotetaan postin yleispalveluvelvoitetta lisäksi joustavuutta tuo viittaus laatustandardiin ja sähköisiin palveluihin tämä on pääsääntö samalla me kulkunopeusstandardiin joustavoittamista ja sitä että jakelussa voidaan käyttää sähköisiä kanavia tämä on siis se pääsääntö se tarkoittaa käytännössä sitä että jokaiselle jaetaan yleispalveluvelvoitteisiin kuuluvat kirjeet jotka ovat kansalaisten toisilleen lähettämiä kirjeitä tähän eivät kuulu laskut eivät kuulu virkakirjeet eivät kuulu lääkärin kutsut mitkään tämmöiset eivät ole tämän piirissä

momentin jolla me huolehdimme siitä että vähintään edes viisi kertaa viikossa jaetaan niillä alueilla joissa ei ole varhaisjakelua tällä hetkellä miksi se kilpailuttaminen siksi että se mahdollistaa palveluiden yhdistämistä että voidaan kuljettaa muita asioita

voidaan tehdä se vähän kannattavammin jos ei siellä synny sitä niin postilla on edelleen velvoite tai mahdollisuus jos se halutaan katsoa niin päin itse huolehtia siitä toimittamisesta tämä huolehtii kuitenkin siitä että meillä syntyy ja ne kaupalliset sopimukset ovat se perusta jolla jaetaan tällä hetkellä ne lääkärin kirjeet ne laskut ne sanomalehdet joka tapauksessa posti on monissa näissä jo nyt se sopimuksen tekijä mutta jatkossa me huolehtisimme siitä että myöskin siellä haja asutusalueilla mahdollistetaan tämän tekeminen kysymys tässä on ensinnäkin siitä että pyritään luomaan jakelupalvelutoiminnalle lisää työllisyyttä ja lisää yrittäjyyttä huolehditaan siitä että haja asutusalueilla syntyy toimintaa joka myöskin mahdollistaa siellä paremman resurssien käytön digitalisaation aikana nytkin me olemme tämän asian äärellä yhdenvertaisuudesta pidetään juuri tätä kautta kiinni meillä ei ole muita keinoja tulla postia vastaan ja samanaikaisesti kuitenkin turvata jakelu koko maassa

ehkä sittenkin tehdään niin että myönnetään vastauspuheenvuoro edustaja wallinille ja sitten sen jälkeen puhujalistaan edustaja wallin kiitos
arvoisa puhemies lyhyt kysymys jos tämä laki nyt tulee voimaan niin kuin hallitus todennäköisesti sen ajaa niin miten sitten valvotaan jatkossa tämän lain määräyksiä kun viestintävirastohan on se jonka pitää valvoa ja nyt kun on näitä ongelmia sitten maassa nykyisenkin postilain toimesta niin takaatteko te sen että viestintävirastolla on riittävät resurssit ja ehkä sellainen lainsäädännön muutos että se tiukemmin valvoo jatkossa että tätä yleispalveluvelvoitetta tullaan jatkossa toteuttamaan eikä niin kuin nyt että se

mennään puhujalistaan katson että haluaako ministeri sanoa jaa tai ei mutta hän varmaan sanoo myöhemmässä vaiheessa sitten vastauksen tuohon kysymykseen

arvoisa herra puhemies arvoisa ministeri meillä tuolla pohjoisessa on todella suuri huoli postista monissa tilaisuuksissa joissa olen ollut ihmiset ovat tulleet kysymään voiko tulevaisuudessa enää luottaa siihen että tieto lääkäriajasta tulee ajoissa tämä on ihan todellinen huoli me emme saa unohtaa ikääntyviä suomalaisia jokaisella ei ole sujuvaa digitaalista osaamista tässä esityksessä heikennetään meidän jokaisen peruspalvelua ja asetetaan valitettavasti ihmiset eriarvoiseen asemaan

postitoiminnan kilpailutus sanomalehtien varhaisjakelun ulkopuolella ei kuulosta kovin järkevältä se vain lisää byrokratiaa ja kuluja ja kurittaa työntekijöitä kuluttajien postimaksut todennäköisesti nousevat hallitus perustelee tätä uudistusta norminpurkutalkoillaan oikeasti tämä esitys heikentää suomalaisten palveluita ja päinvastoin lisää byrokratiaa arvoisa puhemies erityistä huolta kannan työntekijöistä valtion on oltava vastuullinen omistaja ja työnantaja nyt hallitus aikoo pakottaa postin luovuttamaan osoiterekisterinsä kilpailijoille ja samalla suomalaisten yksityisyydensuoja voi olla uhattuna kilpailutuksen seurauksena työntekijöiden tilanne muuttuu entistä epävarmemmaksi oma työ on vaakalaudalla jokaisen kilpailutuksen kohdalla me emme voi rakentaa peruspalvelua tällaisen työntekijöiden kyykytyksen varaan tästä esityksestä on vaikea löytää kiitettävää tulemme käymään tämän huolella läpi valiokunnassa eikö olisi jo aika kehittää postipalveluita eikä heikentää niitä eikö meidän olisi jo aika antaa postilaisille heidän ansaitsemansa arvostus

arvoisa puhemies on suuressa murroksessa digitalisaatio syrjäyttää kirjeet ja lehdet yhtä varmasti kuin sähköposti syrjäytti sähkeet ja faksit vastaavasti verkkokauppa lisää pakettilähetysten määrää viimeksi viime yönä ostin verkosta kaksi tuotetta postin pakettiautomaattiin esimerkiksi tanskassa joka on meitä pari vuotta edellä digitalisaatiossa laskut ja sanomalehdet ovat jo siirtyneet verkkoon ja viranomaisten kanssa asioidaan vain sähköisesti posti jaetaankin tanskassa enää kahtena päivänä viikossa tämä postilain muutos on vain välivaihe lähilogistiikan rakennemuutoksessa toivottavasti posti käyttää tämän siirtymäajan hyväkseen tämä esitys ei kuitenkaan lupaa postille hyvää palvelun laadun laskeminen ei taatusti paranna postin kilpailukykyä suhteessa kilpailijoihin käytännössä nyt esitetty laatutaso tarkoittaisi sitä postin palveluita ei voisi enää käyttää esimerkiksi viranomaisasiointiin tai laskujen lähettämiseen vaikka viranomaiskirjeet eivät kuulu yleispalveluvelvoitteen piiriin kyllä postinjakelun hidastuminen vaikuttaa vääjäämättä myös viranomaiskirjeiden jakeluun ei aikakriittisiä kirjeitä jos merkittävä osa niistä toimitetaan vasta viidentenä arkipäivänä siis viikon kuluttua lähettämisestä lisäksi on syytä huomata seitsemännentoista pykälän yksityiskohtaisissa perusteluissa oleva lause jonka mukaan jakelun laatua arvioitaessa riittävänä laatuna pidetään vähintään yhdeksänkymmenenkuuden prosentin toteutumaa jaettavista lähetyksistä siis joka kahdeskymmenesviides lähetys voi viipyä matkalla yli viisi arkipäivää miten silloin käy esimerkiksi työttömälle jolle te keskus on lähettänyt tiedon avoimesta työpaikasta ei hae työpaikkaa ajoissa hän joutuu karenssiin ja menettää työttömyyspäivärahansa tällaisia tapauksia on jo nyt aivan liikaa jo nykyisen lain puitteissa joka tapauksessa kirjepostissa lähetettyjen laskujen eräpäiviä joudutaan myöhentämään ainakin viikolla eikä viikko aina riitä sain tosiaan pari päivää sitten postilaatikkooni laskun joka oli lähetetty lokakuussa karhut ja viivästyskorot on maksettu ei vaan omasta pussistani on merkille pantavaa että esitetyn lain laatustandardipykälässä ei kiinnitetä huomiota toimitusvarmuuteen vain aikaan postilaki lähtee olettamuksesta että kaikki lähetykset jaetaan oikeaan osoitteeseen kuten ilmoitus poikani palvelukseenastumismääräyksestä joka kannettiin naapuritaloon sekä kentältä kentältä tullut palaute että oma kokemukseni kertovat että jakeluvirheet ovat valitettavan yleisiä itseltäni on jäänyt esimerkiksi kaksi lääkäriaikaa käyttämättä koska kutsukirjeet eivät tulleet koskaan perille arvoisa puhemies hyvä lakiesitys on selkeä ja yksinkertainen tämä valitettavasti ole esimerkiksi seitsemännessätoista pykälässä sanotaan selkeästi että yleispalveluun kuuluvat kirjelähetykset on keräiltävä ja jaettava viitenä arkipäivänä viikossa arkipyhiä lukuun ottamatta noudattaen yhdeksännessätoista pykälässä säädettyä yleispalvelun laatustandardia ja yhdeksännessätoista pykälässä todetaan että lähetyksistä vähintään viisikymmentä prosenttia on perillä viimeistään neljäntenä arkipäivänä ja prosenttia viimeistään viidentenä arkipäivänä jättöpäivästä vasta kun lukija perehtyy yhdeksännentoista pykälän yksityiskohtaisiin perusteluihin hän huomaa että viisi arkipäivää viikossa tarkoittaakin tässä laissa kolmea arkipäivää viikossa ei lain lukeminen saa olla salatiedettä kyllä pykälästä on käytävä suoraan selville kannattaako postilaatikolle mennä tiistaina vai torstaina arvoisa puhemies kansalaisten yhdenvertaisuuden kannalta olisi vähintään kyseenalaista että posti jaettaisiin eri paikkakunnilla eri tavalla kaikki kuitenkin maksavat lähetyksistään saman hinnan siitä riippumatta jaetaanko ne jokaisena arkipäivänä vai ei kaikkein tasa arvoisimpia olisivat kuitenkin muiden eu kansalaiset joiden lähetykset jaettaisiin suomeen kaikkein nopeimmin siis nopeammin kuin suomesta suomeen lähetetyt tätä en tältä perussuomalaisten hallitukselta olisi osannut odottaa ymmärrän hallituksen huolen maakuntalehtien kohtalosta mutta eikö tämä mene jo vähän liian pitkälle ensin yleisradion maakuntatoimitukset piti piilottaa ylen nettisivuilta jotta ne eivät kilpailisi maakuntalehtien kanssa nyt hallitus yrittää turvata maakuntalehtien viisipäiväisen jakelun taajamien postinjakelua harventamalla ehkä hyvä maakuntalehdille mutta parantaako tämä postin kilpailukykyä hallitus tietää kyllä vastauksen ei

hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi postilakia hyvä niin koska nyt on sen aika esityksessä ehdotetaan että yleispalvelukirjeiden jakelu jatkuisi viitenä päivänä viikossa niillä alueilla joilla ei ole sanomalehtien ylläpitämää jakeluverkkoa eli lehtien varhaisjakelua pohjois suomessa tämä tarkoittaa edelleen sitä että niin sanottu aamuposti

muuttuu eli olen väärässä sanomalehden mielestäni pitää tulla aamuisin koska muutenhan ne eivät ole mitään uutisia tällöin kannattaa miettiä myös onko mitään syytä hankkia esimerkiksi maakuntalehtiä jos ne tulevat illalla kello kahdeksantoista koska sen saman lehden voi lukea jo netistäkin mutta jos ei nettikään toimi jäänee ainoaksi vaihtoehdoksi odottaa iltapostia ja iltauutisia televisiosta tai radiosta kuten jo mainitsinkin postinjakelu jatkuisi lakiuudistuksen myötä viitenä päivänä viikossa niillä alueilla joilla ei ole sanomalehtien ylläpitämää jakeluverkkoa eli lehtien varhaisjakelua tämä mahdollistaa sanomalehtien viisipäiväisen jakelun nykyiseen tapaan myös haja asutusalueilla tärkeä periaate ja tästä on pidettävä ehdottomasti kiinni osaltaan tällä tavoin saamme pidettyä koko maan asuttuna myös maaseudun tervetuloa maaseudulle asumaan harvaan asutuilla alueilla jakelu ehdotetaan esityksessä toteutettavaksi yleispalvelun tarjoajan järjestämän hankintamenettelyn kautta tämä tulee nähdä mahdollisuutena eikä uhkana toki uhkana tätä ei voi pitää mikäli itse asuu kaupungissa pidän myös tärkeänä että harvaan asutulla alueella asuvat saavat postinsa jatkossakin paperisena versiona mikäli niin itse haluavat vaikka sähköinen viestintä voimakkaasti lisääntyisikin tässä esityksessä on paljon hyvää ja joka tapauksessa postilakia tulee uudistaa

arvoisa puhemies

tiivistyy nyt pakkohankkimiseen postin olisi pakko kilpailuttaa ja hankkia jakelunsa maaseudulla yrityksiltä tällä tavalla hallitus on luomassa tehottoman byrokraattisen järjestelmän jossa autot ajaisivat peräkkäin niin että yritykset jakavat yleispalveluvelvoitteen alaisia kirjeitä ja posti perässä jakaa muita kirjeitä ja paketteja sillä miksi posti luovuttaisi tekemänsä sopimukset esimerkiksi vakuutusyhtiöiden kirjeiden jakamisesta sille maaseudun yrittäjälle

ja laadukkaalta toiminnalta yritykset voivat myös lopettaa toimintansa hyvin nopealla varoitusajalla ja tällöin jakaminen sekä maaseudulla että kaupunkialueilla on heti aivan sekaisin perustuslakivaliokunta on joutunut useasti huomauttamaan hallituksen lakiesityksistä viimeksi tänään sekä puolustusvaliokunnassa että liikennevaliokunnassa oltiin sen tilanteen edessä että ministeriön esitys sisälsi perustuslain vastaisia ehdotuksia nyt käsiimme annetaan taas yksi tällainen lakiesitys puuttuuko hallitukselta kunnioitus suomalaisia ihmisiä ja oikeusvaltiota kohtaan kaupunkialueilla elävät suomalaiset aiotaan siis asettaa eriarvoiseen asemaan jaon perusteena on jakeluyritysten toiminta alueen raja kukaan ei kuitenkaan tiedä missä ne rajat menevät eipä sitä ollut lain perusteluissakaan liitteenä ja entäpä kun yritys muuttaa tuota jakelualuetta samalla muuttuu myös ihmisten oikeus saada postia suuntaan tai toiseen lehtiä jakavien varhaisjakelufirmojen reittirajathan muuttuvat sen mukaisesti miten ihmiset lehtiä tilaavat postia jaettaisiin eri perusteilla asuinpaikan mukaan toisille nopeammin ja toisille hitaammin kaupunkilaisille jopa vasta viikon päästä ministeriö siis vähät välittää siitä että ihmisten jaottelu asuinpaikan mukaan tuntuu olevan perustuslain kuudennen pykälän yhdenvertaisuussääntelyn lain omassa tekstissäkin kerrotaan lain tarkoituksena olevan postipalveluiden turvaaminen tasapuolisin ehdoin koko maassa näin ei kuitenkaan ole esityksen sisällössä vastaako ihmisten jaottelu sen perusteella asuvatko he jonkun yrityksen jakelualueella vai kuvaanne hyvästä lainsäädännöstä kaupungeissa siis postinkulku hidastuisi juuri kun uhkasakon voimalla ollaan saatu postin jakeluhäiriöt kuriin viimeisen kahden viikon aikana ei ole ollut kuin vähän jakeluhäiriöitä siitä syystä että postin johdon on ollut välttämätöntä palkata riittävästi työntekijöitä tai alkaa maksaa sakkoja

että sipilä ei ohjaa valtionyhtiötä vaan posti ohjaa pääministeri sipilää ja ministeri berneriä postinkulku on peruspalvelu sillä emme ole niin digitaalinen yhteiskunta että posti olisi tarpeeton yli kaksi miljardia lähetystä kulkee vielä vuosittain postin kautta tämän esityksen myötä kannattaa haaparannassa asuvien käydä postittamassa kirjeensä ruotsin puolelta sillä eun sääntely takaa sen että ulkomaan posti on jaettava nopeammin kuin tämän esityksen myötä

olisi keskittynyt perustehtäväänsä on se tuhlannut satoja miljoonia euroja rahaa ostamalla kuljetusyrityksiä ja kalustoa muun muassa elintarvikkeiden kuljettamiseen tämä syö suomalaisten kuljetusyrittäjien leipää ja ihmettelen siunaako pääministeri omistajaohjauksesta vastaavana yhtiökokouksessa postin hallituksen toiminnan eikö pitäisi vaatia jo erityistilintarkastusta ja vaihtaa hallituksen jäseniä jotta saadaan posti pariin ja lopettamaan rahojensa tuhlaaminen ja kitinä postin jakelukustannuksista tässä laissa on sellainenkin pakko että posti pakotetaan antamaan muille jakeluyhtiöille osoitetietonsa myös niiden henkilöiden joilla on osoitteenluovutuskielto erityisesti joidenkin ammattikuntien edustajille kuten poliiseille ja sotilaille on ongelmallista jos osoitteet ovat kaikkien saatavilla meillä on lukuisia kansalaisia joiden joiden osoitetiedot eivät ole julkisia perustuslain kymmenennen pykälän mukaan jokaisen yksityiselämä kunnia ja kotirauha on turvattu ja kirjeen puhelun sekä muun luottamuksellisen viestin salaisuus on loukkaamaton pykälä turvaa jokaiselle oikeuden luottamukselliseen viestintään nyt kun postitoiminnan laatua tällä esityksellä lasketaan häviää luottamus toimintaan ja viestintäsalaisuuteen arvoisa puhemies tämä postilaki pitää mielestäni kokonaan hylätä koska tällaista lakia emme yksinkertaisesti tarvitse sen sijaan meidän tulee vastata kansalaisten ja yritysten toiveeseen siitä että posti kulkisi nykyään voimassa olevan lain aikarajojen mukaisesti

arvoisa puhemies on hyvä että saan pitää puheenvuoroni edustaja taavitsaisen jälkeen sillä edellinen puheenvuoro sisälsi paljon sellaisia asioita jotka vahvistavat käsitykseni että olen todella onnellinen siitä että me keskustalaiset olemme nyt hallitusvastuussa hoitamassa näitä asioita ja voimme hoitaa asiat sillä tyylillä että pystymme palvelemaan suomalaisia voimme huolehtia nykyajan tilanteesta nykyisestä kehityksestä digitalisaation kehittymisestä emmekä tuota samanaikaisesti valtiolle valtavia lisävelkoja eli tämän mukaan me menemme eteenpäin ja tällä viestintäpuolella ja liikennepuolella olemme saaneet aikaiseksi hyvin paljon esityksiä tämä postilaki on yksi palanen tätä isoa kokonaisuutta liikennekaaripuolella on muita ja

missä me nyt olemme mukana ja olemme työstämässä lakia sen mukaan vastaa siihen että maaseudulla ja koko suomessa myös kaupungeissa pystyy elämään tasapuolisesti jatkossakin postinjakelussa on ollut viime aikoina todella paljon vaikeuksia me kaikki tiedostamme ja tiedämme myöskin sen että nämä vaikeudet ovat lähteneet siitä että postilla on lakisääteisiä yleispalveluvelvoitteita ja ja samanaikaisesti kun olemme eun jäsen olemme sitoutuneet monenlaiseen kilpailuttamiseen nyt meidän on pitänyt avata postitoimintojen kilpailuttaminen avoimille markkinoille minkä jälkeen kilpailevat toimijat voivat kuoria kerman päältä mutta postille jää myöskin velvoitteet hoidettavaksi meidän on tiedostettava tämä ja sen mukaan toimittava ja vietävä asioita eteenpäin elämme tällä hetkellä isojen muutosten aikaa murrosten aikaa yksi asia on se että digitalisaatio on kehittynyt valtavaa vauhtia myös meillä siellä savukoskella minun kotikylässäni kolmekymmentä kilometriä savukosken kirkolta eteenpäin reilu kaksisataakymmentä kilometriä rovaniemeltä

myös valtion eri virastot siirtyvät siihen että kirjeposteista palveluun tämä on hyvä muun muassa kelalta tulee valtava määrä ihan turhaakin postia joka on tällä hetkellä jaettavissa sähköisesti tässä on taas monta kirjettä pois

me olemme valmiita ottamaan nämä sähköisessä muodossa vastaan mutta on hyvä että siinä vaiheessa myös paperiversioita on tarkoitus olla saatavilla niille henkilöille jotka postin paperimuodossa tarvitsevat sen takia me tarvitsemme jatkossakin joka varmistaa sen että kaikkialla suomessa on olemassa joku jolla on yleispalveluvelvoite ja joka hoitaa ne paperillisetkin versiot perille nykymuodossa nykytilanteessa meillä ei ole eteenpäin menoa meidän on tehtävä muutos postilaki tarvitsee muutoksen kuuntelen todella kauhuissani sitä miten oppositio tällä hetkellä sanoo että pannaan romukoppaan koko esitys ettekö te halua kantaa vastuuta siitä että koko suomessa posti jaetaan asianmukaisesti ettekö te ole säikähtäneet mikä meillä tällä hetkellä on olemassa postien kanssa kun posti ei ei ole toiminut niin kuin pitää toimia meidän on tehtävä muutosta meidän on oltava valmiit siihen että me me saamme varmistettua kaikille asianmukaiset palvelut jatkossakin meillä on erittäin hyviä esityksiä mutta on on myös hyvä että opposition puolelta saamme joitakin muutamia konkreettisia esityksiä miten näitä asioita viedään eteenpäin mutta pelkällä haukkumisella me emme pääse eteenpäin me kaikki tiedostamme että tämä on erittäin vaikea kokonaisuus minä toivon että te kannatte myöskin osaltanne vastuun ja teette esityksiä rakentavastikin siitä miten me näitä ongelmakohtia ratkaisisimme ongelmia tässä riittää tämä lakiesitys on nytten hyvä pohja ei varmastikaan valmis

arvoisa herra puhemies hyvät kollegat

esitys edistää pääministeri juha sipilän hallituksen hallitusohjelmassa keskeiseksi tavoitteeksi nostettua digitalisaatiota sekä normien purkua digitalisaatiota esitys edistää heikentämällä fyysisiä postipalveluita haluan muistuttaa meitä kaikkia siitä että sähköinen asiointi ei voi olla ainoa vaihtoehto ainakaan vielä kaikki meistä eivät vauhtisokeudessaan huomaa sitä että meillä on keskuudessamme edelleen muun muassa ikäihmisiä ja erityisryhmiä jotka eivät pysty eivät halua tai joilla yksinkertaisesti ei ole varaa pelkkiin sähköisiin palveluihin

on aikanaan annettava lausunto siitä voidaanko kansalaisten julkisten palvelujen tasoa määritellä sen mukaan onko alueella itsenäistä kaupallista toimintaa kaupallinen toimija voi kuitenkin muuttaa ja lopettaa toimintansa vapaasti kun lakiesityksen mukaan postin jakeluvelvoitteet tarkistetaan vuosittain

jos silloinkaan kun tunnemme käytännön tilanteen lakiesitykseen sisältyvä lisäys kohtuullisesta katteesta yleispalveluvelvoitteiden hinnoittelussa merkitsee käytännössä lupaa hinnankorotuksille postijärjestelmämme kannattavuus on riippuvainen riittävistä lähetysmääristä kiinteiden kustannusten kattamiseksi kun palveluiden laatua heikennetään ja hinnat nousevat niin sehän tulee vain entisestään kiihdyttämään postilähetysten vähenemistä jos palvelua ei koeta kilpailukykyisenä vaihtoehtona tämähän selvä tällöin vaarassa on myös muu postin varassa tapahtuva jakelu kuten sanomalehtien jakelu kun yksikkökustannukset tulevat nousemaan täytyy muistaa että peruspostin jakelu on niin postin toimesta kuin toimialana laajemminkin kannattavaa liiketoimintaa tämä on syytä todeta ääneen jotta kaikki meistä sen muistavat arvoisa puhemies totesin debatissa että nyt kysymys on pitkälti siitä näkeekö maan hallitus postin kuuluvan vai bisnekseen on kovin kummallista että postin perustoiminnan punainen lanka tuntuu olevan palvelun heikentäminen postin kulkunopeuden tai realistisesti sanottuna hitauden lisäksi yksi käsittämätön linjaus hallituksen esityksessä on ehdotus hankintamenettelystä sitähän voi pitää suoraan pakkokilpailuttamisena kun postille on tarkoitus jättää joka tapauksessa velvoite lakisääteisten postipalveluiden hoitamisesta niin olisi vähintäänkin kohtuullista että se voisi itse päättää miten ja kuka jakelutyön tulee hoitamaan arvoisa hallitus kun kun puhutaan valtion kokonaan omistamasta postista niin edelleen jaksan ihmetellä miten voi olla mahdollista että postille tulee hallituksen esityksen mukaan nyt muun muassa tämä vaade luovuttaa osoiterekisteri muille operaattoreille tämä kaikki on maksanut vuosien saatossa kymmeniä miljoonia ja tämä vaade on myös nyt sitten melkoinen tuki uusille postiyrityksille kädessäni on postin palveluesite selailin selailin tätä tänään miettiessäni mitä tänään puhuisin ja miten tähän lähetekeskusteluun lähtisin tässä tekstiosa alkaa niin että tavoitteenamme on sujuvampi arki jotenkin koen että hallitus ottaa nyt melkoisen vastuun siitä jääkö tuo tavoitteeksi vai tuleeko se joskus toteutumaan muutoksia ei vastusta edes oppositio jos ne ovat yhdenvertaisia kestävät perustuslailliset näkökulmat ja mikä tärkeintä parantavat ihmisten luottamusta peruspalveluihimme joihin ainakin itse postin

arvoisa herra puhemies käsittelyssä olevaa hallituksen esitystä postilaista ei ole tehty suoraan posti oylle kuten tästä salin keskustelusta voisi voisi tulla ilmi kyseessä on postilaki jolla turvaamme kirjepostin yleispalveluvelvoitteen minimitason siis minimitason kun puhumme näistä kolme ja viiden päivän yleispalveluvelvoitteista minun mielestäni posti on suomalaisten perusoikeus siitä lähtökohdasta itse tarkastelen tätä lakia postin vaikeuksien syynä on osaltaan digitalisaatio joka on muokannut ihmisten käyttäytymistä sekä vaatimuksia ja odotuksia postipalveluista toimintaympäristö on rajussa muutoksessa ja se ei johdu lainsäädännöstä vanhasta tai nykyisestä tai tulevasta vaan kansalaisten toimintatapojen muuttumisista kirjeiden sijasta viestitellään sähköisesti ja lehdet luetaan netistä tulevaisuudessa lähivuosina viranomaiskirjeet tullaan saamaan ja mitä kaikkea tekniikka tuokaan tullessaan sen saamme nähdä kesällä uutisoitiin joka puolella suomea että päivän posti ei tullut lainkaan tai

se tulee muutenkin vasta iltahämärällä marraskuussa kaksituhattakuusitoista postille todellakin langetettiin sadantuhannen euron uhkasakko yleispalveluvelvoitteen rikkomisesta olemme siis siinä tilanteessa että voi kysyä täytämmekö tälläkään hetkellä tätä yleispalveluvelvoitetta salissa puhuttiin aikaisemmin siitä miten tällä hetkellä postinkanto nimenomaan yleispalveluvelvoitteen toteutuminen pystytään rahoittamaan tai toteuttamaan en itsekään ole sitä mieltä että posti oytä pitäisi pääomittaa tai että julkisin verovaroin pitäisi maksaa postinkulkua posti oy on liikelaitos ja se toimii toimii markkinoilla joista sen pitäisi pystyä pystyä oma tulovirtansa tekemään itse enkä usko että kukaan muukaan on sitä mieltä poliitikkona että että me julkisin varoin lähtisimme pumppaamaan postipalveluiden turvaamista olemme siis tilanteessa että myöskin kilpailu ja kuluttajavirasto sekä eun komissio ovat ottaneet usein kantaa keinotekoisten alalle tulon esteiden poistamiseksi suomessa ja on todettu että toimilupamenettely ei saa aiheuttaa tarpeetonta hallinnollista taakkaa alalla toimiville yrityksille tai muodostaa alalle tulon esteitä näitä esteitä olemme juuri nyt poistamassa sekä mahdollistamassa sen että niillä kumipyörillä ja ja käsissä käsissä kulkee muutakin kuin vain kirjepostia ja sanomalehtiä todellakin esimerkiksi maaseudulla henkilöliikennettä postipaketteja ruokahuoltoa koululaiskuljetuksia ja ja niin edelleen voidaan tulevaisuudessa yhdistää jotta kuljettamisesta logistiikasta tulee pitkien etäisyyksien suomessa kannattavaa

perinteisen kohdalla oltaisiin valmiita vähän harventamaan sitä sitä väliä siis tämä on kansalaisten suoraa palautetta ja tähän tähän vastataan yleispalveluvelvoitteella niin että sitä kevennetään kirjepostin osalta kolmeen päivään viikossa mutta niin että se tarkoittaa sitä että varhaisjakelun piirissä olevilla alueilla postia voitaisiin jakaa kolmena päivänä viikossa paino sanalla voitaisiin käytännössä jakelu tapahtuisi kuitenkin viikon jokaisena päivänä koska kaupungeissa posteja ja paketteja jaetaan muidenkin kuin postin toimesta

arvoisa herra puhemies hyvä ministeri ja edustajakollegat

taajamissa kun taas maaseudulla postia jaetaan jatkossakin viitenä päivänä viikossa tämä jakelu siis tapahtuisi viitenä päivänä viikossa vähintään niillä alueilla joilla ei ole sanomalehtien ylläpitämää varhaisjakeluverkkoa ja viestintäministeriö määrittäisi alueiden rajat vuosittain tämä on hyvin selkeä kokonaisuus yleispalvelukirjeitä itse asiassa jaetaan tänä päivänä keskimäärin neljäkymmentä kappaletta vuodessa kotitaloutta kohden ja näistä kolmannes on joulukortteja postialalla digitalisaation aiheuttama myllerrys tulee jatkumaan rajuna lähivuosina sillä jaettavan postin määrä vähenee edelleen täällä on käytetty vahvoja puheenvuoroja siitä että posti on peruspalvelu ja jopa puheenvuoroja jokaisen pitää saada näitä kirjeitä en tiedä sitten miten sen me kansanedustajat varmistamme että jokainen tällaisen kirjeen saa sillä se vaatii että joku sen myös lähettää tämähän ei siis koske verottajaa taikka taikka muita vaan niitä kirjeitä mitä mitä itse kukin vaikkapa edustaja kaikkonen lähettää ja hän onkin ahkera lähettäjä ja ja tietysti omalta osaltaan on hyvin pitänyt tätä palvelua yllä muutos on väistämätön olen melkein vakuuttunut että hallitus tekisi siellä mitkä puolueet tahansa ymmärrän myös sen että salin vihervasemmistosta tätä rajusti arvostellaan ja osittain keskustaan lyödään näitä kirveeniskuja että tässä keskittämisestä on kyse ja ymmärrän sen että voisi olla että jos toisenlainen

salin keskeltä olisi hivenen erilainen mutta itse olen vakuuttunut siitä että hallituspohjasta riippumatta tämä uudistus jouduttaisiin tekemään kirjelähetysten määrä itse asiassa lähti jyrkkään laskuun vuonna kaksituhattayhdeksän jolloin vuosittainen kirjevolyymi pieneni noin kaksi prosenttia vuonna kaksituhattakaksitoista osoitteellinen kirjeposti väheni jo neljä prosenttia kaksituhattakolmetoista pudotus oli kymmenen prosenttia ja tämä on jatkunut kirjepostin volyymit ovat laskeneet suomessa kuitenkin ehkä hivenen hitaammin kuin

tähän ehkä syynä on se että meillä on hitaammin siirrytty ennen muuta sähköiseen laskutukseen laskutuksen sähköistymisen läpimurto tapahtui suomessa vasta muutama vuosi sitten kaksituhattakolmetoista ja postin arvion mukaan vuonna kaksituhattakaksikymmentä sähköisten kuluttajalaskujen osuus olisi jo seitsemänkymmentäviisi prosenttia kaikista laskuista yksi valopilkku postin sektorille on tietysti ollut lisääntyvä postimyynti se on näkynyt verkkokaupan kasvun myötä toisaalta se on tuonut omia haasteita sitten taas kivijalkakaupoille mutta ehkä turvannut postipalveluita kuitenkin monin paikoin postin viimeiset luvut luvut näyttävät suuntaa osoitteellisten kirjeiden määrä laski vuonna kaksituhattaneljätoista sadalla miljoonalla kappaleella kun kaksituhattakolmetoista jaettiin vielä yhdeksänsataa miljoonaa kirjettä niin vuotta myöhemmin määrä oli pudonnut kahdeksaansataan miljoonaan en löytänyt sen tuoreempia tilastoja mutta postin arvioiden mukaan lasku on jatkunut ollen noin kymmenen prosentin luokkaa

tämä tarkoittaa että vuosittain suomessa jaetaan yhä vähempi kirjeitä arvio on että jaettava määrä hupenee nykyään kymmenen prosentin vuosivauhtia ja tästä on postille väistämättä tulossa kannattavuusongelmia postin arvioiden mukaan jos lasku jatkuu samantahtisena supistuu yhtiön liikevaihto vuosittain kuusikymmentä viiva seitsemänkymmentä miljoonaa euroa mikä täällä on esille tullut nyt kun on annettu ymmärtää että mitään ei postissa pitäisi tehdä eli kaikille pitäisi taata jatkossakin työpaikat vaikka kirjepostin määrä vähenee niin itse mielelläni ottaisin sellaisen tilaston taikka laskelman missä katsottaisiin mitä vuonna kaksituhattakaksikymmentä sen kirjeen lähettämiseen menee kun edustaja kaikkonen laittaa niitä eteenpäin

täällä kuitenkin aika yleisesti on ollut käsitys että tätä ei ei haluta ei salin vasemmalta eikä keskeltä eikä oikealta laidalta verovaroin olla tukemassa jolloin se tarkoittaa sitä että sen yhden kirjeen hinta nousee merkittävästi jos sama henkilöstö

ja sama jakeluvelvoite pidetään koko maassa vaikka postin määrä vähenee tämä olisi hyvin oleellinen tieto ja mielenkiintoista kertoa niin että pääsisimme tältäkin osin faktoihin ja tosiasioihin perustuvan keskustelun piiriin eikä oltaisi pelkästään tunteisiin vetoavien ajatusten parissa

arvoisa herra puhemies nyt lähetekeskustelussa oleva hallituksen esitys postilain muuttamisesta on ehdottomasti tämän ajan henkeen sopiva lakiesitys tällainen esitys on pakko tehdä ministeri anne berneriä on tästä syytetty ja pidän niitä syytöksiä täysin kohtuuttomina ja erittäin väärinä ministeri berner on tässä asiassa tehnyt erinomaisen hyvää työtä ja tähän jos joku meinaa vielä syyllisiä etsiä vaikka allekirjoittaneesta edustaja hoskonen joka ei ole tähän syyllinen niin maailma on vain muuttunut ja muutosvauhti kiihtyy jos joku vihervasemmisto oppositiosta kuvittelee että koskaan et muuttua saa seitsemänkymmentä luvulla oli aikoinaan hitti muuan jouko ja kosti esittivät kappaleen koskaan et muuttua saa ja teille on tainnut jäädä korvamadoksi se kyseinen kappale mutta maailma vain muuttuu ja sille me emme mahda mitään uusi postilakiesitys vastaa siihen muutokseen joka on käynnissä tällä hetkellä tässä maassa ja sitä ei vain kukaan pysäytä yleispalveluvelvoite säilyy ja nyt se kirjataan lakiin että maaseudulla jaetaan postia viitenä päivänä viikossa jos sitä jaettavaa jonakin päivänä ei jostain syystä ole tämän yleispalveluvelvoitteen piirissä olevaa postia elikkä ette ole kirjoittaneet niitä postimerkillisiä kirjeitä niin sitten sitä voidaan jakaa vaikka vähän vähempinä päivinä kun ei niitä ole mutta viitenä päivänä kuitenkin lehdet tulevat ja postia jaetaan järjen käyttö tässäkään asiassa ei ole kielletty ja tämä laki sallii sen järjen käytön edustaja heinonen äsken todisti vahvasti miten valtavasti

kuuluvien kirjeiden määrä on vähentynyt ja sillekään me emme mahda mitään tämän päivän päiväjärjestyksessä

hetken kuluttua alkaa käsittely laajakaistan rakentamisesta yhä tehokkaammin tähän maahan sehän syö nimenomaan postin jakelumääriä kun rakennamme laajakaistaverkkoa onko sekään kenenkään syy se on nykyaikaa mutta tämä uusi postilakiesitys varautuu juuri siihen että laajakaistaverkko laajenee ja digitalisaatio etenee se ei ole ministeri bernerin syy vaan ministeri berner aivan oikein reagoi tähän tilanteeseen mikä tässä maassa ja maailmassa on

on tietenkin muuttunut vuosien saatossa rajusti ja postitoimistojakin kuten kaikki tiedämme on maaseutukyliltä ja kuntakeskuksista hävinnyt valtavasti esimerkiksi ilomantsista kun tässä aikanaan hävisi se postitoimisto mistä sen turvallisen postilähetyksen voi käydä hakemassa niin kaikki olivat kauhuissaan että nyt postipalvelut heikkenevät niin ei suinkaan käynyt kun se meni paikalliseen isoon kauppaan niin nyt se on seitsemän päivää viikossa auki aamuseitsemästä iltayhdeksään postipalvelujen laatu meidän osaltamme parani sata prosenttia ja enemmänkin todella hyvää palvelua saa ja normaaleina kaupan kaupan aukioloaikoina seitsemänä päivänä viikossa jos joku siitä valittaa niin kyllä nirppanokan nimen on silloin ansainnut postin tulot vähenevät vuosittain nykyisellä menolla kun kirjeiden määrä vähenee sen viisikymmentä viiva seitsemänkymmentä miljoonaa euroa per vuosi tähänkin meidän on reagoitava ja oppositionkin on syytä tunnustaa että tämä realiteetti on olemassa eikä se sillä muutu miksikään jos me sen kiellämme se on vain asia jonka kanssa meidän pitää elää postin jakelu on tänä päivänä vapaata tässä maassa kilpailu on vapaata euroopassa ja maailmassa minkä me sille voimme postin osoitteisto on vapaasti kaikkien saatavilla aivan kuten puhelinnumerotkin ellei niitä joku halua välttämättä jostain erikoisesta syystä salata se on ihan vapaasti saatavaa tietokantaa ja sillekään ei mahda mitään se on suomen laissa ja sen kieltäminen on itsensä pettämistä näin se vain on minä tietenkin haluaisin että maailma olisi jollakin impivaaralaisella tasolla vaan sitä se enää ole ja ei pidä ihmisiä hämätä sillä että maailma on täksi mennyt se on vain mennyt tällaiseksi ja vauhti tuntuu kiihtyvän joka tapauksessa osoitteet ovat vapaasti saatavaa aineistoa kelle tahansa ja sen kanssa meidän on vain elettävä yleispalveluvelvoite on joka tapauksessa tällä uudella lakiesityksellä lakiin kirjattu ja sillä turvataan maaseudulle se viiden päivän jakelu ja sitten viikonloppuna kyllä posti on sopinut muilla menettelyillä muun muassa sanomalehtien jakelun elikkä minunkin kotikunnassani karjalainen se maakunnan päälehti jaetaan jokaiseen kotiin niihin postilaatikoihin viikonloppunakin ei se maailma ole muuttunut miksikään eikä tule muuttumaan sitten arvoisa puhemies vielä lopuksi se että kun nyt postilaissa sallitaan postille mahdollisuus jaella muutakin kuin sitä postia niin sehän on on hieno asia me vastaamme siihen palvelutarpeeseen mikä haja asutusalueilla on jaetaanko silloin mahdollisesti

asiakkaan tilaamia ja ja kunnan valmistamia ruoka annoksia taikka jotakin muuta lääkkeitä joitakin tiettyjä palveluita tämä lakihan mahdollistaa sen en minä näe siinä mitään uhkaa kun kerran postin määrä vähenee niin jos se postinjakaja tuo sinne kotiin vaikka sen lääkepurkin sieltä apteekista tai terveyskeskuksesta tai jonkun ruokapaketin minkä asiakas on tilannut ja mistä hän pikkuisen maksaa niin mitä pahaa siinä on tapahtuu aivan varmasti yhtä hyvin kuin ennenkin ihan varmasti siellä posti jakaa niitä ja meillä on toistakymmentä yritystä tässä maassa jotka postia jakavat koko ajan ja jos joku teidän postitoimituksenne joku kirje tai joku frankeerattu kirje joka ei muuten kuulu sen jakeluvelvoitteen piiriin menee väärään osoitteeseen tai tulee myöhässä niin älkää syyttäkö siitä postia saattaa hyvin hyvin olla että sen on jakanut joku yhtiö joka on saanut sen osoitteiston haltuunsa ja toimii bisnesperiaatteella ei siitä pidä postia syyttää aivan kuin sekään jos joku ajaa ylinopeutta ei ole poliisin vika vaan ehkä se vika on jossakin muualla

annetaan

puhemies kiitos tästä vastauspuheenvuorosta harvoin teen näin mutta muistelen viime viikkoa kun eduskunnan puhemies käytti hyvän puheenvuoron eikä toki ensimmäistä vaan hän on joutunut pitämään aika montakin puheenvuoroa siitä minkälaista kieltä me käytämme toinen toisiamme kohtaan täällä salissa ja ja muutenkin tietysti tänä vuonna vielä kun juhlitaan suomen satavuotisjuhlavuotta kokisi että että edustajat erityisesti miettisivät että pysyttäisiin asiassa eikä lähdettäisi sille tielle jolle esimerkiksi edustaja hoskonen nyt omassa puheenvuorossaan lähti elikkä minä olen tällä hetkellä karvakorva minä olen vihervasemmisto minä olen nirppanokka ja minä olen impivaaralainen mutta tähän itse asiaan mennäkseni edelleen minä sanon että että on ihan normaalia että oppositio voi olla asioista eri mieltä niin kuin omassa puheenvuorossani oppositio kannattaa hyviä ajatuksia me arvostelemme tätä vain tästä yhdenvertaisuusnäkökulmasta jos on otettu huomioon kestävät perustuslailliset näkökulmat ja parannetaan ihmisten luottamusta peruspalveluihin joihin joihin esimerkiksi postin itse koen kuuluvan niin tottahan me kannatamme tällaisia esityksiä mutta toivoisi että

arvoisa herra puhemies edustaja taimela on mielensä pahoittanut siitä että puhuin oppositiosta vihervasemmistona mutta sitähän se on se on vasemmistopuolueet plus vihreät joista yleiskielessä on käytetty äsken käyttämääni termiä vihervasemmisto jos edustaja taimela on siitä loukkaantunut pahoittelen asiaa suuresti mutta se on yleinen kielikuva mistä oppositio tällä hetkellä muodostuu tässä talossa onko se paha asia sitä pitää kysyä äänestäjiltä ei allekirjoittaneelta toinen asia impivaaralaisuus impivaaralaiseksi on meitä maaseudun ihmisiä aika usein moitittu ensimmäistä kertaa kuulen että kaupungin asukas moittii maaseudun poikaa siitä että häntä on sanottu impivaaralaiseksi minä näen sen ihan hyvänä asioissa kannattaa kuitenkin pysyä pahoittelen jos olen sanonut väärin mutta missään pahaa asiaa tarkoittanut
arvoisat edustajat yritin kuunnella aika tarkkaan mitä edustaja hoskonen sanoi silloin jos nuo äsken sanotut käsitteet olisi heitetty jotakuta yksittäistä edustajaa kohtaan se olisi ollut minunkin mielestäni huomauttamisen paikka en tunnistanut kuitenkaan sellaista vaan edustaja hoskonen arvioi joidenkin poliittisten ryhmien näkemyksiä esimerkiksi sanalla vihervasemmistolaisuus onko se ikävä käsite sellainen haukkumakäsite jota ei pitäisi käyttää minun tulkintani oli että se ei ole sellainen haukkumakäsite jota ei tulisi käyttää kuitenkin yhdyn edustaja taimelan asialliseen vetoomukseen siitä että yritetään käyttää täällä ei vain toisistamme vaan myöskin mahdollisimman pitkälle muista puolueista puhuessamme mahdollisimman asiallista ja korrektia kieltä edustaja kymäläinen

arvoisa herra puhemies tässä puhuttiin yleissanoista tai puheista mutta mietin tässä nirppanokkana ja tahmakorvana miten itse aloitan oman puheenvuoroni arvoisa puhemies ja arvoisa ministeri viestit kansalaisilta ja uutiset julkisuudessa ovat kertoneet hälyttävää viestiä postinjakelun ongelmista niin kaupungeissa kuin harvaan asutuilla alueilla postinkulun toimivuus on mitä ilmeisimmin vaakalaudalla ja viestien perustuslaillinen salaisuus uhattuna mitä useampi epävarmemmaksi asia asiakkaan kannalta jää kuka on vastuussa kun syöpäseulontojen kutsut eivät ole menneet lainkaan perille hoitajat odottavat asiakkaita ihmettelevät ettei ketään kuulu kuka maksaa siirtyykö joltain elintärkeä tutkimus yleispalveluvelvoite on taannut myös muiden postien jakelun kuka korvaa posti hallitus yrittäjä kun lasku jää saamatta ja karhulaskut tulevat tai työhaastatteluun jää menemättä ja sanktiot purevat tai yrittäjä ei saa maksetuksi toiselle yrittäjälle laskujaan kun ne eivät koskaan saapuneet eduskunta ei voi olla reagoimatta ihmisten jatkuviin toistuviin viesteihin ettei posti tule keskusta kysyy eikö mitään saisi tehdä kerrotte että teidän on eteenpäin kerrotte ettei uudistaminen ole aina mukavaa mutta tekemättäkään ei voi jättää eihän uudistusten tekemisessä ole järkeä jos ne tehdään vain itse uudistuksen vuoksi uudistuksen tulisi parantaa ihmisten palveluja ei heikentää niitä tämän vuoksi emme voi hyväksyä lakiesitystä joka heikentää ihmisten yhdenvertaisuutta lakiesityksen esittelytekstissä myönnetään että on alueita joilla palvelu heikkenee teidän kulkunopeuden joustaminen tarkoittaa kulkunopeuden hidastumisen

sallimista tänään sanoitte tässä salissa ettei keskusta hyväksy eriarvoistamista toivoisin ettette sitten esittäisi eriarvoistamista kuten tällä esityksellä teette sen sijaan että hallitus vahvistaisi otettaan postin omistajaohjauksessa se tuo eduskuntaan postin toimintavarmuutta heikentävän esityksen täällä te lupaatte että tämä esitys turvaa postinkulun tulevaisuuden ja että kannatte vastuuta olen aivan varma että ihmiset joilla jo tällä hetkellä on ikäviä kokemuksia postinjakelun toimimattomuudesta todella toivovat näin olevan harmittaa jo valmiiksi näiden ihmisten puolesta kun he huomaavat ettei näin tapahdukaan nyt voitte näin vakuutella mutta edestänne te sen löydätte edellä kuvatut esimerkit kuvaavat postinjakelun tilaa suomessa ja heittävät raskaan varjon postin kykyyn selvitä sille lakisääteisesti kuuluvista tehtävistä moitteetta lisäksi ne ovat selvästi vaarantaneet kirjesalaisuutta ministeri kertoo tämän tuovan työpaikkoja ja yrittäjyyttä onko tästä pitävää arviointia vai onko kyseessä kaunis toive posti oy on toiminut kuusisataa vuotta ja nyt kilpailuttamisen avaaminen uhkaa sen taloudellisia toimintamahdollisuuksia posti on kulkenut haja kaupunkien voitoilla posti oyn työntekijät eivät ole saaneet nauttia työrauhasta eikä tämä esitys tilannetta ainakaan rauhoita postialan työntekijät arvioivat että esitys vähentää työpaikkoja kaksituhattaviisisataa viiva kolmetuhatta kappaletta aika paljon pitää syntyä kannattamattomille alueille yrittäjyyttä tuon kattamiseksi kilpailuttamisen avaaminen heikentää posti oyn toimivuutta miksi hallitus heikentää valtio omisteisen yhtiön toimivuutta vuonna kaksituhattaviisitoista valtio sai postilta tuloutettuna optioita kahdeksantoista miljoonaa miksi sahata omaa jalkaa

arvoisa herra puhemies käsittelyssä oleva hallituksen esitys postilain uudistamisesta on jälleen yksi esimerkki nykyisen hallituksen tahtotilasta uudistaa suomea tämän ajan vaatimuksiin sopivaksi globalisaatio teknologinen kehitys ja erityisesti digitalisaatio ovat haastaneet erityisesti posti ja media alan näiden alojen perinteiset toimintamallit ovat nopeasti korvautuneet uusilla digitaalisilla malleilla perinteisen ja sanomalehtien jakamisen sijasta asiakkaiden kysyntä on lisääntynyt netistä tehtävien ostosten kotiinkuljetuksissa ja logistiikassa lainsäädännön saattaminen uuden todellisuuden kanssa paremmin toimivaksi on sen sijaan yleensä ollut kovin hidasta tässä maassa siksi hallitus ja ministeri berner ansaitsevat kiitokset rohkeudesta ja tämän posti ja muun muassa sanomalehtialalle elintärkeän nopeasti itse lakiesityksen sisältöön arvoisa puhemies voi olla tyytyväinen esitys on tasapainoinen kokonaisuus jossa on huomioitu niin kuluttajien postia käyttävien toimijoiden kuten sanomalehtien sekä postin itsensä toiveet

kaupunkiseuduilla sekä sähköisten palveluiden käyttö yleispalvelulähetysten keräilyssä ja jakelussa

toisaalta uudistus turvaa postipalveluiden säilymisen koko maassa haja asutusalueiden jakelu jatkuu jatkossakin viitenä päivänä viikossa tämä toteutetaan kilpailuttamalla toiminta täällä käydyssä keskustelussa kilpailutuksesta on tehty kummallinen mörkö itse en siihen usko oikein toteutettuna tämä palveluiden kilpailuttaminen voi tuoda merkittäviä hyötyjä ja parantaa erityisesti haja asutusalueiden palveluita se voi myös lisätä yritystoimintaa ja työllisyyttä tämä tosin edellyttää sitä että kilpailun pohjana oleva hankintamenettelyn säätely on riittävän tarkkaa onko näin tämän esityksen osalta uskon että valiokunnassa tämäkin asia selvitetään riittävällä tarkkuudella

postilain uudistuksella reagoidaan nykyhetkeen postinjakeluun ja posti oyjn toimintaan tässä on keskustelua käyty niin on jäänyt vähän epäselvä kuva siitä että monissa puheenvuoroissa postinjakelu ja posti oyjn toiminta yhdistetään tässä hyvinkin paljon postin kulkeminen ja tilanne puhuttaa todellakin ja huolestuttaa kansalaisia hyvinkin paljon siksi onkin syytä tarkkaan miettiä posti oyjn velvoitteet ja miten postinjakelu hoidetaan koko suomessa kirjepostin määrä on vähentynyt kymmenen prosentin vuosivauhtia jo useita vuosia ja suunta on edelleen vähenevä

koko maassa sen tarkoituksena ei ole lisätä työttömyyttä niin kuin täällä on useissa puheenvuoroissa tullut jo esille päinvastoin yhdessä liikennekaaren avaamien uusien mahdollisuuksien kanssa tämän hallituksen esityksen tarkoituksena on saada jakelualalle uusia työpaikkoja koko maahan posti oyjn työntekijöitä varmaankin mutta myöskin uusia toimijoita tulee tulee tuonne jakelualalle uskon niin tosiasia on että sanomalehtien jakelu on tökkinyt pahastikin viime aikoina ja ja joinakin päivinä lehdet tulevat illalla tai vasta seuraavana päivänä näin ei voi jatkua se on ehdottomasti liian myöhään koska uutiset vanhenevat hyvinkin nopeasti postipalvelu on peruspalvelua ja on tärkeätä että tähän heikentyneeseen tilanteeseen tilanteeseen reagoidaan tällä hallituksen esityksellä

meillä tavoitteena tietenkin on että aina niiden tulisi parantaa palveluita mutta aina me emme siihen pysty tärkeintä tässä kuitenkin on varmaan meille kaikille se että nyt ensimmäiseksi me me saisimme pysäytettyä palveluiden heikentymisen postipalveluiden heikentyminen on saatava pysähtymään heti jos me saamme myöskin parannettua palveluita se on vain ekstraa tavoitteemmehan tässä koko liikennekaaressa plus sitten tämän postipalvelulain kokonaisuudistuksessa on saada parannettua palveluita myöskin enemmän kuin tällä hetkellä tilanne on muutoksia nykytilaan tulee varmasti toivottavasti ja me pyrimme siihen että se onnistuisi minua loukkaa se että tässä keskustelussa on hyvin paljon tuotu esille sitä että kaupunkilaiset maksavat maaseudun palvelut mutta suomi on iso maa ja me tarvitsemme toisiamme me todellakin elämme yhdessä samasta kukkarosta lainsäädäntömme tehtävänä täällä meidän yhteisenä tehtävänämme on turvata se että saamme tasattua nämä toiminnot kaikissa asioissa maaseutu toimittaa ruokaa raaka aineita työpaikkoja toimintoja kaupungille että kaupungit taasen voivat hoitaa hallinnollisia palveluita palveluita yhdessä me muodostamme ison laajan kokonaisuuden on minun mielestäni loukkaavaa sanoa että kaupunkilaiset elättävät meidät minä toivon että voisitte miettiä asiaa kokonaisuutena eteenpäin että mikä on jos mietimme pelkkää postipalvelua voi olla ja on ehkä niin että tietyt mutta nämä asiat ovat myöskin toisinpäin posti on peruspalvelu ja sen vastuu on yhtenä peruspalvelutoimijoista vastata koko suomen palveluiden hoitamisesta

arvoisa herra puhemies tällä uudella lakiesityksellä todellakin kaupungeissa postinjakelu seitsemänä päivänä viikossa jatkuu maaseudulla viitenä päivänä viikossa taataan se postinjakelu ja viikonloput on sitten hoidettu muilla sopimuksilla eli maailma ei loppujen lopuksi muutu tämän lakiesityksen myötä juurikaan miksikään sitä että tämä kilpailukenttä on muuttunut rajusti ei kukaan tässä salissa oleva pysty pysäyttämään

velvollisuuksiin kuuluu tuntea oma yrityksensä hän kertoi tämän tarinan minulle ja minä ymmärrän että kun tämä kilpailutilanne on muuttunut ja osoitteet ovat vapautuneet ja niin edelleen niin kilpailu on tullut näillekin markkinoille jos me nyt siihen jäämme itkemään että me emme tämän asian tiimoilta tee postilaille mitään ja sitten voivottelemme kymmenen vuoden päästä minkä vahingon me teimme niin siinä ei enää silloin auta

lapin ihmiset lapin ihmiset ovat joutuneet luopumaan koskistaan siitä hyvästä että sinne on tehty valtavat määrät voimalaitoksia ja sähkö on tullut tänne muualle suomeen joku voisi silläkin viisastella että elättääkö joku jotakin sellainen ajattelu ei minun mielestäni sovi tähän maahan posti on kokonaisuus postinjakelu on kokonaisuus sellaisena se tulee pitää ja sen pitää toimia koko maassa suomi on yksi yhteinen alue meidän on yhdessä pidettävä se kunnossa

arvoisa puhemies varmasti tuolla valiokuntakäsittelyssä vielä tarkasti luetaan tätä lain tekstiä ja ja niitä pykäliä mutta kysymys tässä hallituspuolueitten edustajille ja ja ministerille kun kun tuo esittelyteksti tuossa laissa on vähän semmoinen sekava niin sen perusteella kun sitä tarkasti lukee saa sellaisen kuvan että tämä jakelu siellä maaseudulla on kilpailutettava viisipäiväisenä mutta jakelun suorittava osapuoli voi ottaa yleispalvelun laatustandardin joustot käyttöön ja vähentää jakelupäiviä kolmeen päivään viikossa elikkä täällä on nyt hehkutettu sitä että että maaseudulla säilyisi tämä viisipäiväinen jakelu niin niin tämän tekstin perusteella kun tarkkaan lukee ymmärtää että tämä ei sitten pitäisikään paikkaansa onko näin

oyn sivujen mukaan ja myöskin osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaan valvoa hallituksen ja toimitusjohtajan vastuulla olevaa yhtiön hallintoa ja että yhtiön asioita hoidetaan terveitä liikeperiaatteita ja kannattavuutta silmällä pitäen sekä lain yhtiöjärjestyksen ja yhtiökokousten päätösten mukaan vastuumme on siis yhteinen tässä asiassa toimintaympäristön raju muutos on ollut väistämätön ja se ei johdu lainsäädännöstä vanhasta tai nyt säädettävästä vaan kansalaisten toimintatapojen nyt meidän tehtävämme on katsoa eteenpäin ja myöskin katsoa jakeluketjun päässä olevien kansalaisten odotukset ja tarpeet joihin me yhdessä vastaamme tämä vaatiikin meiltä joskus myös poikkeuksellisia ratkaisuja ja sellaisia ratkaisuja joissa pyrimme arvioimaan tarvitaanko poikkeuksellisia tiloja kun meillä on maa joka on pitkä harvaan asuttu ja jossa meillä on myöskin pitkiä etäisyyksiä

tämän palautteen pohjalta hallituksen esitys joka on on ollut uudelleen lausuntokierroksella johon on saatu myös lainsäädännön arviointineuvoston lausunto ja jossa me olemme katsoneet että olemme hakeneet mahdollisimman kokonaisvaltaisen ratkaisun jolla pyritään huolehtimaan siitä että suomessa säilyy koko maassa viisipäiväinen jakelu mutta sen viisipäiväisen jakelun turvaamiseksi meillä ei ole yhtäläisiä lähtökohtia meillä on ne yritykset jotka käyttääkseni ehkä sitä sanontaa mikä usein täällä salissa kuuluu ovat rakentaneet kaupunkeihin rakenteita joissa palvelua pystytään turvaamaan osin seitsemänä päivänä mutta vähintään viitenä päivänä viikossa osin kaksi kertaa päivässä haja asutusalueilla näin ei ole ja siksi joudumme poikkeuspykälin yleissääntelystä turvaamaan että tämä jakelu siellä myös varmasti on näin edistämme tasa arvoa ja huolehdimme siitä että eriarvoisuutta ei synny vaikka taistelemme digitalisaatiosta johtuen postiliikenteen harvenemista ja vastaan posti on valtion omistama yhtiö ja me yhdessä vastaamme postin toiminnasta myös hallintoneuvoston jäsenet mutta tässä ei ole kysymys nyt posti oystä vaan tässä on kysymys postilainsäädännöstä ja se postilainsäädäntö rakennetaan kaikille niille toimijoille ja etenkin kansalaisten turvaksi ja postinjakelua mahdollistavaksi kokonaisuudeksi ja siellä edelleen huolehditaan siitä että meillä säilyy että meillä säilyvät yleispalveluvelvoitteen tuomat yleiset periaatteet ja että siellä edelleen säilyy viestintäviraston vastuu näin ollen meidän tehtävämme on pyrkiä huolehtimaan siitä että ne kaikki lainsäädännöt joita me teemme myös muilla alueilla kuten tässä tapauksessa esimerkiksi liikennekaaren kautta yhdessä tukevat sitä että meille syntyy kannattavaa jakelua koko maassa

arvoisa puhemies hallituksen esityksessä kaksi kautta esitetään laajakaistarakentamisen tukea haja asutusalueilla koskevan lainsäädännön muuttamista muutoksen tavoitteena on edistää tuettujen laajakaistaverkkojen rakentamista lisäämällä julkisen tuen osuutta hankkeiden kokonaiskustannuksista käytännössä muutos tarkoittaa sitä että tuen saajan maksettavaksi jäävät rakentamiskustannukset alenevat tämä mahdollistaa edullisemmat liityntämaksut liittymien tilaajille ja siten lisää liittymien kysyntää lisääntynyt kysyntä tietää suurempaa maksavien asiakkaiden määrää ja siten parantaa hankkeiden kannattavuutta edelleen muutoksella sallitaan entistä useammalle laajakaistahankkeelle kunnan ja muiden julkisten tahojen lisätukia esimerkiksi takausten ja edullisten lainaehtojen muodossa tämä helpottaa tuettujen laajakaistahankkeiden rahoitusta ja siten sen odotetaan lisäävän teleyritysten kiinnostusta osallistua laajakaistahankkeisiin esitetyt muutokset tukevat myös hallituksen kärkihankkeita sillä ne vähentävät kaikkien tukiprosessiin osallistuvien tahojen erityisesti tuen hakijoiden ja viestintäviraston hallinnollista taakkaa sujuvoittamalla säädöksiä

huomioidaan maakuntien liittojen lakkauttaminen maakuntauudistuksen yhteydessä muutokset toteutetaan tekemällä seuraavat muutokset lainsäädäntöön tähän asti tukea on voinut saada vain alueilla joilla on asunut vähemmän kuin viisi pilkku neljä prosenttia manner suomen väestöstä tämän lain voimaantulon jälkeen kilpailutettavilta hankkeilta poistuu tuen sitominen väestötiheyteen eli myös nämä niin sanotut punaiset alueet tulevat tuen piiriin tukea ei kuitenkaan edelleenkään voida myöntää markkinaehtoisille alueille on määrä tulla voimaan ensimmäinen ensimmäistä kaksituhattayhdeksäntoista tämän johdosta maakuntien liitot lakkautetaan kolmaskymmenesensimmäinen kahdettatoista kaksituhattakahdeksantoista ja laissa olevat maakuntien liittojen tehtävät muutetaan määräaikaisiksi ja ne ovat voimassa vuoden kahdeksantoista loppuun asti samoin tukihakemus viestintävirastolle on tehtävä kolmaskymmenesensimmäinen kahdettatoista kaksituhattakahdeksantoista mennessä maakuntien liittojen tehtävät ajoittuvat hankealueiden määrittelyyn sekä hankkeen toteuttajan kilpailuttamiseen ja valintaan ennen viestintävirastolle tehtävää tukihakemusta tähän asti tilaajajohdon tukikelvoton osuus on ollut kaksi kilometriä esityksessä tukikelvoton tukikelvoton osuus lyhennetään sataan metriin liittymän tilaajalla on mahdollisuus hakea kotitalousvähennystä työn osalta euroopan komission notifiointiprosessissa hyväksymä laajakaistahankkeen päättymisen määräaika on kolmaskymmenesensimmäinen kahdettatoista kaksituhattayhdeksäntoista tämän johdosta lakiin esitetään lisättäväksi että maksatushakemus viestintävirastolle on tehtävä kolmaskymmenes kuudetta kaksituhattayhdeksäntoista mennessä tällöin viestintävirasto ehtii käsitellä ja maksaa tuet vuoden kaksituhattayhdeksäntoista loppuun mennessä erilaisten julkista tukea sisältävien rahoitusinstrumenttien käyttöä on voitu soveltaa tähän asti vain ennen kahdestoista yhdettätoista kaksituhattakaksitoista kilpailutettuihin hankkeisiin esityksen mukaan jatkossa näitä instrumentteja voidaan soveltaa kaikkiin hankkeisiin joihin viestintävirasto ei ole vielä maksanut tukea korotettua yhdeksänkymmenen prosentin tuki intensiteettiä on voitu soveltaa vain näihin kaksituhattakaksitoista kilpailutettuihin hankkeisiin esityksen mukaan korotettua tuki intensiteettiä voidaan soveltaa kaikkiin hankkeisiin joihin viestintävirasto ei ole vielä maksanut tukea esitetyt lainsäädäntömuutokset eivät edellytä muutosta eduskunnan viestintävirastolle myöntämään valtiontuen myöntämisvaltuuteen kiitoksia

arvoisa puhemies

annettua lakia muutettavaksi siten että tuen tuen myöntämistä ei tulevissa hankkeissa rajattaisi ainoastaan niille alueille jotka ovat väestötiheydeltään sellaisia että enintään viisi pilkku neljä prosenttia asuu yhtä harvaan tai harvemmin asutulla alueella tämä esitys on enemmän kuin tervetullut erityisesti tuonne maaseudulle nopea laajakaista hanke käynnistyi hallituksen periaatepäätöksellä jo vuonna kaksituhattakahdeksan tämän hankkeen tarkoituksena oli varmistaa valtion tuen avulla nopeiden laajakaistaverkkojen rakentaminen alueille joille kaupalliset operaattorit eivät tulisi kiinteää laajakaistaa koskaan rakentamaan hankkeen päämääränä oli että vuoden kaksituhattaviisitoista loppuun mennessä yli prosentilla käyttäjistä olisi saatavilla sadan megan laajakaistayhteys enintään kahden kilometrin etäisyydellä vakituisesta asuinpaikasta tai yrityksen toimipisteestä tästä hallituksen tavoitteesta ollaan tällä hetkellä pahasti on olemassa hyväuskoisia kuntia jotka luottivat hallituksen esityksen kannustamina pioneerityöhön ja laajakaistaverkkojen rakentaminen alkoi useilla alueilla muun muassa rääkkylässä kunnassamme nähtiin välttämättömänä kunnan koosta ja talouden resursseista huolimatta huolehtia siitä että kuntalaisemme saisivat tietoliikenneyhteydet osana infran peruspalveluja lisämotivaationa kiinteän laajakaistan rakentamiselle oli myös digitaalisten palveluiden muodostaminen muun muassa sosiaali ja terveydenhuollossa sekä sähköisen asioinnin kehittäminen laajakaistaverkosta pitää ymmärtää että se on perusinfraa kuten tiestömme kiinteä laajakaistaverkko on elintärkeä haja jo kansalaisten yhdenvertaisuutta ajatellessa eikä tietoverkkojen rakentamisen tule kuulua kuntien tehtäviin vaan valtion kuten vuoden kaksituhattakahdeksan periaatepäätöksessä mainitaan maan hallituksen kärkihanke digitalisaatio ja sähköisten palveluiden kehittäminen ei ilman kiinteää laajakaistaa ole mahdollinen haja asutusalueilla kun siellä edes matkapuhelimet aina toimi onkin onkin syytä että valtioneuvosto tekee nykyiseen rahoitusjärjestelmään sellaisia muutoksia että kuntien ja tietoverkkoyhtiöiden talousvastuita helpotetaan toivottavasti tämä hallituksen esitys tuo lisävaloa tähänkin asiaan

arvoisa herra puhemies

sanoa melkein vuosikymmen sitten ja nopea laajakaista hanke on nyt juuri käynnissä meneillään on erilaisia hankkeita laajakaistahankkeita toteutetaan osuuskuntamuotoisina kunnan omina maakunnan omina seudun omina yksityisinä yrityksinä ja ja niin edelleen siis tämä kirjo on valtava ja joskus on palautetta ollut siitäkin olisiko valtion tai julkisen sektorin pitänyt ottaa vähän isompi koppi ehkä tästä että koko suomen laajakaistahankkeet olisi vedetty hieman valtiovetoisemmin mutta toisaalta kirjo on antanut sen että että erilaisiin alueisiin erilaisiin tarpeisiin on pystytty räätälöimään sitä laajakaistahanketta parhaalla mahdollisella tavalla mutta kaikkein tärkein asia on se että julkista rahaa käytetään näiden hankkeiden tukemiseen ja käytetään sitten entistä entistä joustavammin

alhaisten tilaajamäärien ja pitkien etäisyyksien vuoksi

suomea siis työllisyyttä niin me tarvitsemme moitteettomasti toimivia ja kattavia tietoliikenneyhteyksiä tähän asti ohjelman etenemistä ovat hidastaneet liian tiukat ehdot tuen hyödyntämisessä lisäksi rahoja on jäänyt käyttämättä joka vuosi nyt siis ehtoja väljennetään jotta laajakaistojen rakentamiseen tulee vauhtia ja yhä useampi suomalainen saa saa toimivan verkkoyhteyden esteitä on poistettu siis ennenkin näiden hankkeiden aikana esimerkiksi etukäteismaksatus on tullut näille hankkeille ihan ihan viime vaalikauden loppupuolella teimme tämän muutoksen nyt käsillä oleva lakimuutos siis tuo parannusta siihen että aiemmin viimeiset kaksi kilometriä sitä valokuitukaapelin rakentamista eivät ole olleet tukikelpoisia jatkossa tämä omavastuumatka on vain sata metriä eli eli tuen hyödyntäminen helpottuu merkittävästi ja kynnys tarttua tukeen madaltuu ja bonuksena sitten vielä kaiken päälle on se että kotitalousvähennyksen hyödyntäminen sen työn osalta on mahdollista

saada ne hankkeet joille ei tukea vielä ole maksettu se on ilmeisesti se tulkinta jota näissä käytetään siis varmasti hankkeet jotka ovat nyt vireillä voivat ajatella hyötyvänsä tästä tästä uudesta laista ne joille ei todellakaan ole maksettu vielä tätä julkista tukea vanhojen hankkeiden toimintaedellytyksiä puolestaan parannettaisiin esimerkiksi tuki intensiteettiä korottamalla ja tukea saa jatkossa myös vähemmän harvaan asutuille alueille kun alueen väestötiheyden enää rajoiteta tuen rajoiteta tuen saantia on siis huomattava että meneillään on paljon uudistuksia jotka tarvitsevat laajakaistayhteyksiä otan esimerkiksi nämä sähköiset postilaatikot joista puhuimme äskettäin tai liikennepalvelut tai jopa peruskoulun

arvoisa herra puhemies oikeastaan edellinen edustaja vehkaperä tuossa aivan lopussa otti esille sen mistä itse ajattelin puhua se on tämä kouluissa tapahtuva digiloikka ja itse asiassa tällä on erittäin iso merkitys juuri näihin nyt meillä ovat monet koulut edelleen sellaisien yhteyksien päässä että tämä digiloikka on kiinni ei enää oppimateriaaleista eikä osaamisesta lapsethan osaavat jo kaiken ja ja opettajatkin kiihtyvällä tahdilla vaan se on kiinni siitä että tekniikka ei toimi silloin pidän erittäin myönteisenä että näitä elävän maaseudunkin kouluja saadaan kuituyhteyden päähän ja itse asiassa eivät edes kaikissa taajamakouluissakaan nämä yhteydet ole sellaisella tasolla olen saanut itse entisenä opettajana yhteydenottoja esimerkiksi huolestuneilta abiturienteilta sähköisiä ylioppilaskirjoituksia ajatellen miten nämä yhteydet toimivat kun keväällä on aika kirjoittaa ja hetken päästä jo kaikki kaikki kirjoitukset sähköisesti tämä on kallis urakka mutta kun tuossa edellisessä kohdassa puhuttiin postinjakelusta niin pidän kyllä paljon myönteisempänä sitä että me laitamme niitä kymmeniä miljoonia mieluummin tähän että rakennamme toimivat sähköiset verkot kerran täällä on se tulevaisuus haluamme tai emme silloin on hyvä että etätyö toimii ja digipalvelut saadaan toimimaan meillä on erilaisia suunnitelmia myös kuljetukseen ja liikenteeseen eli eli digiloikka pitää nyt oikeasti suomessa ottaa sillä tavalla kuin kuin ministeri berner on siinä ottanut hyvän hyvän otteen tämä työhän on aloitettu jo aikanaan itse asiassa taisi olla silloin ministerinä suvi linden kun kun tätä laitettiin liikkeelle ja askelia on otettu mutta ei tarvitse mennä kovinkaan syrjään kun meillä on edelleen luvattoman heikkoja nettiyhteyksiä ja hyvä että tähän nyt tehdään parannusta

arvoisa puhemies

haja asutusalueella koskevan lain muuttamisesta on varsin hyvä näitä kuituyhteyksiä on yritetty nyt vetää eri puolille suomea jo monta vuotta ja monessa tapauksessa rakentamisen esteeksi on muodostunut tiukka tukikriteeristö rahaakin on jäänyt käyttämättä kun tukikelpoisia hankkeita ei ole ollut varatun summan edestä laajakaistarakentamisen näkökulmasta suomi on harmillisen harvaan asuttu maa suureen osaan suomea ei mitenkään saada rakennettua nykyaikaisia kuituyhteyksiä liiketaloudellisesti kannattavasti ilman tukea laajakaistatuki on siis perusteltu pari ajatusta toivon tämän sinänsä hyvän ja kannatettavan esityksen jatkojalostajille harkittavaksi voisivatko vapaa ajan asuntojen valokuituyhteydet myöskin kuulua tuen piiriin eu maaseuturahaston tukiehdoissa ovat myös vapaa ajan asuntojen valokuituverkkoyhteydet tukikelpoisia nyt ja tulevaisuuden maaseudulla vapaa ajan niin sanotun kakkosasunnon merkitys kasvaa kotitalouden toisena kotina ja pienyrityksen työpaikkana julkisuudessa on paljon ollut myös keskustelua kaksoispaikkakuntalaisuudesta olisi varmasti myös hyvä jos tukiehdot olisivat samanlaisia vapaa ajan asuntojen suhteen laajakaistalaissa ja eu maaseuturahaston tukiehdoissa vapaa ajan asunnot saataisiin uudessa laajakaistalaissa tukikelpoisiksi esimerkiksi siten että hyväksyttäisiin ne kustannukset jotka kohdistuvat tilaajayhteyden osalle joka ulottuu enintään sadan metrin päähän käyttäjän vakinaisesta tai vapaa ajan asuin tai sijaintipaikasta

mahdollisesti saattaa nämäkin alueet tuen piiriin hallituksen esityksen mukaan tukikelpoisia eivät ole sellaiset kustannukset jotka ovat alueella joka ulottuu kahden kilometrin päähän sellaisesta liityntäpisteestä josta voidaan tarjota edistyksellisiä viestintäverkkoja tässä yhteydessä kahden kilometrin etäisyydellä tarkoitetaan käytännössä viestintäviraston merkitsemiä niin sanottuja mustia ympyröitä maininta on oikea silloin kun kysymyksessä on kaupunkitaajama on aito mahdollisuus saada markkinaehtoisesti laajakaista tai valokuituyhteys kuitenkin jos tämä niin sanottu musta ympyrä on sijoitettu kunnan kirkonkylään tai muulle maaseutualueelle niin pääsääntöisesti edellä mainittu edistyksellisten viestintäverkkojen tarjonta ei toteudu ja voi kysyä pitääkö teleoperaattorin ilmoitus valokuituverkkojen saatavuudesta paikkansa on riski että teleoperaattori näennäisellä ilmoituksella edistyksellisten viestintäverkkojen saatavuudesta viestintävirastolle vain suojaakin omaa kupari ja mobiililaajakaistan liiketoimintaa

teillä kulkeminenkin on suomessa kaikille mahdollista minkä takia meidän laajakaistaverkkojemme käyttäminen on vain tiettyjen henkilöitten etuoikeus ongelmaksi on koettu nyt semmoinenkin asia että on rakennettu paljon pieniä laajakaistaverkkoja kyliin niitä on hallinnollisesti erittäin hankala pyörittää onhan kyse osuuskunnista monestikin jotka niitä pyörittävät ja meidän täytyy nyt miettiä jatkossa millä tavalla pystyisimme yhdistämään näitä osuuskuntia ja rakentamaan laajempia kokonaisuuksia näistä esimerkiksi kunta olisi riittävän iso jopa maakuntatasolla voitaisiin ihan tämmöisiä asioita pyörittää on todella tarpeetonta hallinnon ja ja byrokratian rakentamista että on tehty näitä pieniä toimijoita

hän kirjoitti olen tänään käynyt kierroksilla koululaisten liikenneturvallisuudesta ja digitalisaation laajentamisesta ja siitä miten kunnat pitää sitouttaa ohjelmaan ja valvomaan kokonaisetua toiminnallisesti avoin verkko on päivän sana avoin verkko on päivän sana jatkammeko me sitä hommaa että rakennamme suljettuja verkkoja eikö suomessa olisi aika lähteä rakentamaan kuitenkin jo avointa verkkoa arvoisa herra

puhemies tämä hallituksen esitys on todellakin kannatettava toimivat ja mielellään myös vakaat ja nopeat sähköiset palvelut on saatava kaikkien suomalaisten saataville asuinpaikkaan katsomatta laajakaista onkin tuotava kaikkien suomalaisten ulottuville ja tämä hallituksen esitys laajentaa laajakaistayh teyksien tuettua rakentamista myös helpottaa laajakaistan leviämistä koko suomeen nyt tukea on jäänyt jopa käyttämättä koska ehdot tuen saamiseksi ovat olleet aivan liian tiukat aiemmin viimeiset kaksi kilometriä laajakaistakaapelia eivät ole olleet tukikelpoisia jatkossa omavastuumatka lyhenee sataan metriin ja uusi esitys helpottaa erityisesti harvaan asutuilla alueilla tuen hyödyntämistä samalla myös erikokoiset laajakaistaa laajakaistaa tarjoavat yhteisöt ja yritykset voivat toimia nykyistä joustavammin esitys on merkittävä parannus nykyiseen laajakaistatukeen ja helpottaa laajakaistan leviämistä tällaisia toimia tarvitaan jotta koko suomeen saadaan toimivat palvelut sitten toisena haluan ottaa vielä esille edustaja kopran esille tuomat kaksi tärkeää asiaa toivon että niitä asioita voidaan viedä eteenpäin myös tuolla valiokuntakäsittelyssä sillä tosiasia on että esimerkiksi vapaa ajan asuntojen valokuituyhteydet tulisi saada myöskin tuen piiriin koska ne ovat myös siellä eun maaseuturahaston tukiehdoissa mahdollisia

arvoisa herra puhemies olemme tänään salissa puhuneet paljon yhdenvertaisuudesta ja työllisyydestä ja näen tämän laajakaistarakentamista lisäämään tarkoitetun lain muun muassa näiden asioiden toteutumisen kannalta hyvin kannatettavana esityksenä uskon että tällä esityksellä voidaan lisätä laajakaistan leviämistä koko suomeen on harmillista että nykyinen lainsäädäntö on aiheuttanut tilanteen jossa tukea on jäänyt jopa käyttämättä liian tiukkojen ehtojen vuoksi uskon että tämä hyödyttää erityisesti harvaan asuttuja seutuja tavoite saada koko suomeen toimivat laajakaistat on yhteinen ja sen tavoittamiseksi tarvitaan toki monia keinoja ja tämä on yksi toivottava sellainen tärkeää on kuitenkin kiinnittää huomiota siihen että hakemusten fokus on kaikkein eniten tukea tarvitsevissa alueissa ja

tämän varmasti huomioimme valiokuntakäsittelyssä myös itse kannatan edustaja kopran ja edustaja torniaisen tässä jo esille ottamia seikkoja valiokuntakäsittelyssä esille

arvoisa puhemies arvoisat edustajat kiitoksia näistä palautteista ja näkökulmista haluan vielä tuoda esille että hallitus on toivonut että valiokunta ja eduskunta käsittelisivät tämän esityksen kiireellisenä ja odotan myöskin hyvää vuorovaikutusta ja myönteistä suhtautumista tämän esityksen eteenpäin viemiseksi kiitos

arvoisa puhemies tämä kyseinen esitys on todella paksu paperinippu syy minkä takia minä halusin nyt esittää muutaman sanan tästä paperista on se että tämä saattaa tulla meille yllättäen kalliiksikin elikkä meillä on vasta käsitelty nitraatti ja typpidirektiiveihin liittyviä asioita ja meillä on monia muitakin merenkulkuun liittyviä asioita ollut esillä tämä on iso nippu paperia luettavaksi ja selvitettäväksi katselin vain tämän otsikkotasolla ja totesin että meidän on valiokunnassa kiinnitettävä tähän todella huomiota ettei täällä ole mitään mörköä joka tulee meidän liikkumisellemme todella kalliiksi tässä on erityisesti ympäristöpuoleen liittyviä asioita no onneksi se ei tullut meille ympäristövaliokuntaan koska samoja ihmisiä meitä on kummassakin valiokunnassa tätä asiaa käsittelemässä mutta tässä on hyvin paljon ympäristöpuolen asioita on öljysäiliöiden väliset lastisiirrot on käymäläjätevesiasiat kiinteitä jätteitä koskevaa kokonaisuudistusta hiilidioksidipäästöjä ja kaikkia tämmöisiä asioita mukana suomi on saaressa ja lähes kokonaisuudessaan suomen vienti on kiinni siitä minkä hintaista on meidän merenkulkumme toivottavasti tämä ei tule tule tuomaan meille lisää ongelmia ja esteitä tämän asian hoitamisessa

arvoisa puhemies tämä hallituksen esitys rahanke räyslain muuttamisesta ansaitsee kyllä kehunsa jos ja kun tämä esitys tulee voimaan se tukisi suomalaista kulttuuria ja korkeakoulutusta erityisesti ammattikorkeakouluissa on iloittu siitä että niille säädettäisiin nyt oikeus toimeenpanna rahankeräyksiä lakisääteisistä tehtävistä huolehtimiseen sekä vuosina seitsemäntoista viiva yhdeksäntoista ammattikorkeakoulun pääomittamiseksi esimerkiksi meillä jyväskylässä paikallisen ammattikorkeakoulun edustajat ovat sanoneet tämän avaavan uusia mahdollisuuksia heidän oman toimintansa kehittämiseksi ainoa isompi kritiikin kohde on tämän valtiontaloudelle kustannusneutraalin esityksen määräaikaisuus siksi ehdottaisinkin esimerkiksi sitä että nyt tästä esityksestä saatujen kokemusten perusteella pohdittaisiin vielä ennen vaalikauden loppua tämän muutoksen tekemistä pysyväksi

kannatan tätä esitystä ennen kaikkea sitä että tässä autetaan eri tahoja niiden oman toiminnan kehittämisessä ja sillä tavalla vähennetään byrokratiakokonaisuutta tässä yhteydessä haluan tuoda esille sen että toivon muuttamista laajemminkin ja siinä tapauksessa tuon esille oman lakialoitteeni siitä että arpajaislakia muutettaisiin sellaiseksi että siinä helpotettaisiin eri tahojen tahojen rahankeruumahdollisuuksia eikä kaikessa aina tarvitsisi olla niin paljon byrokratiaa ja lupaprosesseja pientenkin rahamäärien hakemisessa
otetaanko tähän väliin ministeri risikko ole hyvä puhujalistaa

arvoisa herra puhemies hallitus esittää rahankeräyslakia muutettavaksi voimassa olevan lain mukaan kansallisgallerialla ja yliopistoilla on oikeus toimeenpanna luvanvaraisesti rahankeräyksiä toimintansa pääomittamista varten vuosina kaksituhattaneljätoista viiva kaksituhattaseitsemäntoista sisäministeriössä on elokuussa kaksituhattakuusitoista käynnistetty rahankeräyslain uudistamiseksi hanke jonka yhteydessä julkisyhteisöjen asema rahankeräysten toimeenpanijoina arvioidaan nykyistä lainsäädäntöä laajemmin kansallisgallerian ja yliopistojen pääomittamista varten toimeenpantavien rahankeräysten jatkuvuuden turvaamiseksi rahankeräyslain uudistamistyön ajaksi hallitus esittää että kansallisgallerian ja yliopistojen pääomittamista varten toimeenpantavilla rahankeräyksillä asetettua määräaikaa jatketaan vuoden

loppuun lisäksi rahankeräysoikeutta esitetään säädettäväksi myös ammattikorkeakouluille ammattikorkeakoulut muodostavat yhdessä yliopistojen kanssa suomen korkeakoululaitoksen ammattikorkeakoulujen oikeudesta toimeenpanna rahankeräyksiä ei säädetä erikseen rahankeräyslaissa eivätkä ammattikorkeakoulut täytä voimassa olevan rahankeräyslain mukaisia luvan saamisen edellytyksiä

eta alueen ulkopuolelta tulevia opiskelijoita ammattikorkeakouluilla on oltava apurahajärjestelmä tähän maksulliseen tutkintokoulutukseen osallistuvien opiskelijoiden tukemiseksi arvoisa puhemies pääministeri juha sipilän hallituksen hallitusohjelman toimeenpanosuunnitelmaan sisältyy tavoite ammattikorkeakoulujen pääomittamisesta kahdellakymmenelläneljällä miljoonalla eurolla vuonna kaksituhattakahdeksantoista pääomituksen toteutustavasta ei ole päätöksiä nykyinen lainsäädäntö ei mahdollista ammattikorkeakouluille pääomituksen toteuttamista yliopistoille ja kansallisgallerialle mahdollistetun niin sanotun vastinrahakeräyksen tapaan jossa valtion sijoitus kuhunkin ammattikorkeakouluun olisi riippuvainen niiden itse keräämästä pääomasta tämän pääomitustavan mahdollistaminen ammattikorkeakouluille edellyttää että niille säädetään oikeus rahankeräyksen toimeenpanoon samaan tapaan kuin yliopistoille edellä mainituista syistä johtuen ehdotetaan että ammattikorkeakouluille säädetään yliopistoja vastaava oikeus toimeenpanna rahankeräyksiä niiden lakisääteisistä tehtävistä huolehtimiseen sekä vuosina kaksituhattaseitsemäntoista viiva kaksituhattayhdeksäntoista ammattikorkeakoulun pääomittamiseksi kiitos
arvoisa herra puhemies kiitos ministerille esittelystä tämä on erittäin tervetullut toimenpide joka joka nyt laajentaa tätä kansallisgallerian ja yliopistojen mutta myös ammattikorkeiden rahankeruuoikeutta se on hyvä että meillä on tällaisia malleja

rahankeräyslaki nyt on tietyllä tavalla auki niin haluan nostaa esille tämän jo edellisellä vaalikaudella aika laajastikin kansanedustajien keskuudessa tukea herättäneen rahankeräyslain suuremmankin uudistuksen jota nyt ollaan ollaan suunnittelemassa itse kannatan vahvasti sitä että avoimuus ja ja jälkikäteisvalvonta olisivat tulevaisuudessa riittäviä tällaisen keräyksen järjestämiseksi on sitten kyse vaikkapa yhdistyksestä eli turhaa byrokratiaa voitaisiin purkaa ja raskaan lupamenettelyjärjestelmän sijaan siirryttäisiin rekisteriin joka olisi esimerkiksi verkossa kaikkien selattavissa ja tutkittavissa ja jälkivalvonta sitten toimisi sen osalta joukkorahoitus on on kuitenkin tullut jäädäkseen suomeenkin ja tuntuu hullulta että aikanaan ulkomaista palvelua joutui käyttämään esimerkiksi linda liukas hello rubyn tekijä joka keräsi yli kaksisataakaksikymmentätuhatta euroa tämän kickstarter pohjan kautta miksi meillä ei voisi olla tämäntyyppisiä malleja myös suomessa ja voitaisi hoitaa niitä suomessa uskoisin että ne olisivat silloin paremmassa valvonnassa ja seurannassa kun ne olisivat suomalaisia pohjia ja ja ehkä ne voisivat tähän maahan jotain työllisyyttäkin lisää tuoda

arvoisa puhemies hallituksen tavoite pidentää yliopistojen ja kansallisgallerian rahankeräysoikeuksia rahankeräyslain uudistamistyön ajaksi on kannatettava ja on hyvä että myöskin ammattikorkeakoulut pääsevät tulevaisuudessa tämän lain piiriin yksityishenkilöille on ollut käytössä verovähennysoikeus jos yksityishenkilö tekee korkeakoululle lahjoituksen joka on yli kahdeksansadanviidenkymmenen euron arvoinen niin yksityishenkilö voi tämän verotuksessa vähentää mutta se koskee ainoastaan ansiotuloja useat henkilöt jotka eivät ole välttämättä enää ansiotyössä tai ovat toimineet esimerkiksi yrittäjinä ovat ilmaisseet että heillä olisi halukkuutta osoittaa kiitollisuuttaan korkeakoululle josta he ovat oppinsa aikanaan ammentaneet

toitte esiin että amkin pääomituksesta ei

ole vielä tarkkoja selvityksiä kuitenkin toivoisin että voitaisiin tulevaisuudessa miettiä myöskin sitä että tämä yksityishenkilöiden verovähennysoikeus voitaisiin kohdistaa myös pääomatuloihin ei pelkästään ansiotuloihin

arvoisa puhemies tällä esityksellä ehdotetaan muutettavaksi ampuma aselain aseen hankkimista ja hallussapitoa koskevia säännöksiä

se koetaan monimutkaiseksi ja hankalaksi sekä poliisin että harrastajien kannalta uudistuksen taustalla on poliisin lupahallintostrategia vuodelta kaksituhattakaksitoista jonka mukaan kaikkiin lupalajeihin tehdään samat kehittämistoimet eli lupaprosesseja selkeytetään otetaan käyttöön sähköinen asiointi luovutaan kotipaikkasidonnaisuudesta ja vähennetään turhaa käyntiasiointia

hakemista olisi sidottu enää hakijan kotikuntaan mikä joustavoittaisi menettelyä sähköisen menettelyn rinnalla säilyisi mahdollisuus hakea lupaa poliisilaitoksella asioimalla hakija ei kuitenkaan voisi valita poliisilaitosta joka käsittelee hänen lupahakemuksensa aseluvan hakijan soveltuvuuden arviointia kehitettäisiin kohdistamalla nykyisessä lupaprosessissa hakemuksen tekniseen käsittelyyn ja soveltuvuustestin suorittamiseen käytettävä aika ja poliisiresurssit uuden lupamenettelyn myötä mahdollistuvaan hakemuksen entistä yksilöllisempään käsittelyyn

muiden lupien myöntämisen edellytysten arviointiin voimassa olevan ampuma aselain mukaan kaikki hankitut aseet ja aseen osat

lukuun ottamatta tiedostonpitoon oikeutetun keräilijän aseita ja osia käytännössä siis asetta joka on jo kertaalleen esitetty poliisille käydään esittämässä uudelleen omistajan vaihtuessa esityksen mukaan aseen esittämistä nyt siis vähennettäisiin suomessa toimivalta ase elinkeinonharjoittajalta hankittua asetta ei pääsääntöisesti esitettäisi poliisilaitoksella vaan elinkeinonharjoittaja ilmoittaisi luovutuksesta poliisin asetietojärjestelmään

sähköisen asioinnin käyttöön ottamisen lupamenettelyssä siirtymäaikana ennen sähköisen asioinnin käyttöön ottamista tiedot voitaisiin toimittaa poliisille sähköisessä muodossa josta ne siirrettäisiin massasiirtona asetietojärjestelmään arvoisa puhemies esityksen mukaan asekeräilijöillä ei olisi enää oikeutta pitää tiedostoa hankkimistaan aseista ja aseen osista hallussapitoon oikeuttavan luvan hakemisen sijaan vaan keräilijöiden tulisi hakea aseille ja aseen osille aselupaa uusi lupamenettely olisi niin joustava ja selkeä ettei poikkeusmenettelylle olisi tarvetta ennen lainmuutosta hankitut aseet ja aseen osat luvitettaisiin vuoden siirtymäaikana maksutta

tällä esityksellä ennakoitaisiin myös asedirektiivin hyvin todennäköistä muutosta jolla keräilijät tullaan sisällyttämään direktiivin soveltamisalaan minkä jälkeen tiedostonpito ei tule olemaan enää mahdollista esitettyjen muutosten myötä lupamenettelystä tulisi sujuvampaa niin lupaviranomaisten kuin hakijankin kannalta luvanhakijan osalta uudistukset vähentäisivät pakollista käyntiasiointia poliisilaitoksella ja lupaviranomaisen osalta hakemuksen tekniseen käsittelyyn ja hakijan asiakaspalveluun kuluva aika voitaisiin kohdistaa hakijan soveltuvuuden arviointiin ja lupahakemuksen perusteiden selvittämiseen

kaikkia kuulijoita huomioimaan että aseluvan saaminen ei tällä esityksellä millään lailla helpotu vaikka prosessia sujuvoitetaan sillä luvan myöntämisen edellytykset säilyisivät ehdotuksen mukaan ennallaan hallituksen esityksen mukainen lupa ja valvontaresurssien parempi kohdentaminen kuitenkin parantaisi aseturvallisuutta

syntyviä virhemahdollisuuksia muutokset on tarkoitettu pääosin tulemaan voimaan mahdollisimman pian sähköistä asiointia asiointia vaativat muutokset tulisivat kuitenkin voimaan vasta joulukuussa kaksituhattakahdeksantoista jolloin poliisin asetietojärjestelmän uudistuksen on tarkoitus olla voimassa

ampuma aseluvan peruuttaminen on vireillä poliisilla ei kuitenkaan ole toimivaltuutta toimeenpanna aselain edellyttämää väliaikaista haltuunottoa eduskunnan apulaisoikeusasiamies on lausunnossaan juuri tähän kiinnittänyt huomiota nimittäin poliisilla voi olla tietoa esimerkiksi aseenhaltijan jatkuvista ongelmista alkoholin tai huumeiden kanssa yhdistettynä vaikeaan elämäntilanteeseen ja väärinkäytön vaara on voitu todeta ilmeiseksi vaikka laki edellyttää poliisia ryhtymään toimenpiteisiin aseen haltuun ottamiseksi poliisilla ei kuitenkaan ole tällä hetkellä toimivaltaa mennä noutamaan aseita aseenhaltijan kodista jos siellä ei ole tapahtunut rikosta jota voitaisiin selvittää tai jos ei ole akuuttia tilannetta eli

laki laki on edellyttänyt mutta ei ole antanut toisessa laissa toimivaltaa ja nyt sitä on sitten pyritty korjaamaan mielelläni vastaan sitten kysymyksiin kiitoksia

arvoisa puhemies kiitos ministeri risikolle tästä että aselupaprosessia nyt sujuvoitetaan tämä on ollut aika iso haaste vastuullisille aseenkäyttäjille suomessa ymmärrän sen että jotain piti tehdä tehdä nämä liikkeet mitä tehtiin olivat minun mielestäni kyllä ylidramaattisia ja sen takia on on hyvä että nyt esimerkiksi soveltuvuustesteistä luovutaan ja sähköistä hakua hakua otetaan käyttöön edelleen tämä harrastamaan pääsy jää tämän jälkeen aika vaikeaksi ja ja on valitettavaa että ihan tavalliset kunnolliset nuoret eivät enää innostu urheiluammunnasta taikka metsästyksestä sen takia että on tehty vaikeaksi sen harrastamisen pariin pääseminen tietysti aseilla voidaan tehdä myös myös pahoja tekoja niin kuin on tehtykin mutta ne eivät ole olleet yleensä luvallisia aseita tai näiden aseiden saantiin on liittynyt jokin muu rikos toki prosesseissa on kehittämisen varaa ainakin oli yhdessä valitettavassa tapauksessa joka tietysti julkisuuteen paljon paljon tuli

yksi asia jonka itse haluan tässä keskustelussa esille nostaa on tämä aseen näyttö joka on järjetön sen voi tänä päivänä tehdä niin että yksi ihminen vie ison määrän aseita näytettäväksi poliisille eli sen näyttäjän ei siis tarvitse olla kyseinen aseen ostaja vaan jos minulla on vastaaviin aseisiin lupa minä voin kerätä kaksikymmentäviisi asetta autoni takalaatikkoon ja lähteä näyttämään niitä poliisiasemalle

eli jos minä teen oston mattimeikäläiseltä niin joutuisin käymään asetta näyttämässä mutta jos ostan sen luvallisesta aseliikkeestä niin näyttöä ei olisi toivon että tätä vielä harkittaisiin kiitos

tämä nyt käsillä oleva esityshän on pääosin oikein oikein hyvä esitys kuten tietysti suurin osa oikein hyviä mutta tässä on tosiaan tähän lain kuudenteen pykälään tulossa oleva kohta johon ministeri itsekin viittasitte eli poliisimiehellä on oikeus päästä kotirauhan suojaamaan tilaan jos on perusteltua syytä olettaa että ampuma asetta aseen osaa patruunoita tai erityisen vaarallisia ammuksia käytetään väärin taikka niitä koskevan luvan peruuttaminen on pantu tämä on uutta ja tämä on huolestuttanut harrastajapiirejä eli pelätään että tämä avaa jonkunnäköiset ovet poliisin ehkä mielivallalle tehdä yllätysratsioita aseenomistajien koteihin tai ei niinkään ehkä poliisin mielivallalle vaan tämän aseenomistajan vähemmän hyville ystäville kysynkin nyt vastaavalta ministeriltä miksi tämä kohta on näin tarpeellinen ja erityisesti mikä on se perusteltu syy onko se nyt vain se että joku ilmoittaa että siellä se siellä se riehuu riehuu aseen kanssa vaikka mitään ei olisi tapahtunut juuri niin kuin edustaja kulmala tuossa takana sanoikin minullakin on tiedossa lukuisia tällaisia tapauksia joissa huoltajuuskiistojen tai avioeroriitojen keskellä toinen puolisoista soittaa poliisille ja epäilee eksänsä olevan väkivaltainen tai uhkaava tämä aika useasti jo nyt nykyisen lain voimassa ollessa on johtanut siihen että poliisi takavarikoi tämän toisen henkilön aseet pois se tutkinta tosiaan saattaa kestää useita kuukausia vaikka mitään todisteita tästä väkivaltaisuudesta ei löytyisikään ja vaikka aseet sitten palautettaisiin tälle henkilölle takaisin niin se on sitten se metsästyskausi jo monta kertaa ohi se tosiaan saattaa jossain päin suomea olla ainoa henkireikä kenties tälle masentuneellekin ihmiselle ja sellainen harrastus mistä saa edes jotain valoa siihen siihen elämään kenties juuri tämä metsästys

arvoisa herra puhemies

hyvä lähtökohta esityksessä on hyviä ja kannatettavia uudistuksia mutta valitettavasti on myös kohtia jotka vaativat ainakin minun mielestäni vielä hieman hiomista nostan aluksi esille lakiesityksestä ne kohdat jotka minun mielestäni ovat hyviä ja kannatettavia ja sen jälkeen sitten lopussa keskityn tähän tähän toiseen puoleen ensimmäinen mielestäni hyvä asia on tämä hankkimislupamenettelyn yksinkertaistaminen ja sähköistäminen hankkimis ja hallussapitomenettely sekä yksityistä yksityistä valmistamislupaa koskeva lupamenettely yhdistettäisiin aselupamenettelyksi aselupaa voisi hakea sähköisesti mikä joustavoittaisi ja nopeuttaisi lupamenettelyä ja vähentäisi henkilökohtaisen asioinnin tarvetta sähköisen menettelyn rinnalla säilyisi mahdollisuus hakea lupaa poliisilaitoksella asioiden aseluvan ei olisi sidottu hakijan kotikuntaan tai kotipaikkaan vaan lupahakemuksen voisi jättää haluamalleen poliisilaitokselle muutos joustavoittaisi lupamenettelyä tämä on ainakin minun mielestäni erinomaisen hyvä ja kannatettava ajatus toisena kohtana palikkatestistä luovutaan eli soveltuvuustestistä lupamenettelyn yhteydessä luovuttaisiin koska testin hyödynnettävyys on huono eikä se ole käytännössä tuonut lisäarvoa aseturvallisuuteen tämä on erittäin hyvä ja tervetullut uudistus voin kertoa että taisi olla kansanedustajatoimeni ensimmäisiä asioita keväällä kaksituhattayksitoista kun esitin silloiselle poliisiylijohtajalle mikko paaterolle että tästä kansankielellä palikkatestiksi kutsutusta luovuttaisiin toistelin esitystä aina kun poliisiylijohtajan tapasin ja ilokseni huomaan että viesti on tainnut nyt mennä perille tämä on erittäin hyvä ja kannatettava muutos aiempaan käytäntöön ei joka asetta näytille hyvä muutos on myös se että asealan elinkeinonharjoittajalta hankittua ampuma asetta tehokasta ilma asetta ja aseen osaa ei pääsääntöisesti tarvitsisi esittää poliisilaitoksella yksityisten välisellä luovutuksella siirtynyt ampuma ase tehokas ilma ase ja aseen osa tulisi esittää poliisille jos luovuttajan hallussapitoon oikeuttava lupa olisi myönnetty ennen vuotta kaksituhatta lisäksi poliisi voisi aina pyytää esittämistä enemmistö asekaupoista tehdään käsitykseni mukaan aseliikkeissä aseliikkeitten kautta joten tämä on merkittävä kevennys aseita tarkastavien poliisien työmäärään erinomaisen hyvä uudistus kun äsken tuli ruusuja niin sitten vähän risuja mielestäni esitys ei sellaisenaan ole valmis hyväksyttäväksi vaan korjattavaakin löytyy ensimmäisenä korjattavana kohtana kohtana otan tämän mistä ministerikin mainitsi etsinnän suorittamisen nyt kerron oman tulkintani tähän asiaan siis poliisilain kahden luvun kuudennen pykälän ensimmäinen momenttia esitetään muutettavaksi niin että vaara ja vahinkotilanteissa poliisimiehellä on oikeus päästä kotirauhan tai julkisrauhan suojaamaan tilaan tai muuhun paikkaan johon ei ole yleistä pääsyä taikka kulkuneuvoon ja suorittaa siellä tarvittaessa etsintä jos on perusteltua syytä nyt olen tämän alleviivannut ja ympyröinyt sanan olettaa että ampuma asetta aseen osaa patruunoita tai erityisen vaarallisia ammuksia käytetään väärin taikka niitä koskeva luvan peruuttaminen on pantu vireille kotirauhan suoja on kirjattu perustuslakiin ja se on vahva se on todella vahva jos laki toteutuu nyt esitetyssä muodossa tulkintani mukaan riittäisi pelkkä patruuna keppihevoseksi suorittaa asunnossa taikka autossa minun mielestäni tulkinta on erikoinen sillä pakkokeinolaissa mainitaan kotietsinnän edellytykset silloin kun etsintä kohdistetaan rikoksesta epäillyn asuntoon autoon tai muuhun sellaiseen kotirauhan suojaa nauttivaan paikkaan

toteaa että mitään ei jää käteen eli etsintä on ollut turha tuskin tämä perättömän ilmoituksen tehnyt naapuri kuitenkaan tässä voi jäädä sellainen vaikutelma ampuma aseen omistajaa kohdellaan ikään kuin toisen luokan kansalaisena jonka kotiin taikka kulkuneuvoon voi mennä lähes millä perusteella haluaa minä ymmärrän etsinnät ja tarkastukset erinomaisen hyvin silloin kun poliisilla on perusteltu syy siis perusteltu syy olettaa että jollain on hallussaan luvaton ampuma ase mutta tässä ollaan minun tulkintani mukaan jälleen kerran puuttumassa luvallisten ampuma aseiden omistajien oikeushyvään ja sitä ainakin minun on erittäin vaikea hyväksyä mielestäni olisi syytä keskittyä luvattomien ampuma aseiden haltijoihin eikä usein ja toistuvasti kiristää ja hankaloittaa luvallisten aseenomistajien elämää toisena kohtana joka ainakin minua mietityttää

esityksessä ehdotetaan säädettäväksi ase elinkeinon harjoittajalle velvollisuus ilmoittaa maahantuomansa siirtämänsä hankkimansa valmistamansa tai muuntamansa ampuma aseen ja aseen osan yksilöintitiedot poliisin asetietojärjestelmään olen ympyröinyt tästä sanat aseen osa esityksessä puhutaan yksiselitteisesti aseen osasta moni tietää että ampuma aseissa on paljon osia joista jotkut ovat varsin pieniä jousia ja ruuveja mietin millä tavalla merkitään ja erotetaan vaikkapa jonkun aseen laukaisukoneistossa oleva kierrejousi esimerkiksi monen kansanedustajan työpöydällä taikka kädessä olevan kuivamustekynän kärjen kierrejousesta pitääkö aseen laukaisukoneiston laukaisuvastusta säätävään kierrejouseen stanssata aseen sarjanumero ja jos pitää niin miten se jousi voi olla todella pieni ja ohutta lankaa minä ymmärrän erittäin hyvin että yksilöinti tehdään esimerkiksi piippuun ja aseen sulkulaitteeseen mutta en sitä että jokainen aseeseen kuuluva ruuvi taikka jousi merkitään ja ilmoitetaan se vaikuttaa aika mahdottomalta ajatuksenakin pidän ehdottoman välttämättömänä että tähän kiinnitetään valiokuntavalmistelussa huomiota ja yksilöinti ulotettaisiin koskemaan vain aseen piippua ja sulkulaitetta ei siis jokaista ruuvia ja nippeliä arvoisa puhemies viimeisenä vaan ei vähäisimpänä epäkohtana nostan esiin asekeräilijät lakiehdotuksessa esitetään että luovuttaisiin asekeräilijän oikeudesta pitää tiedostoa hankkimistaan ampuma aseista ja aseen osista hallussapitoluvan hakemisen sijasta keräilijän tulisi hakea aselupa hankkimilleen myös keräilysuunnitelmaan kuuluville ampuma aseille tehokkaille ilma tehokkaille ilma aseille ja aseen osille tietämäni mukaan maassamme on useita satoja keräilijöitä muistan kuulleeni joskus luvun noin kolmesataa mutta se on muistamani mukaan siis satoja asekeräilijöitä ja jos lakiesitys tässä muodossa toteutetaan joutuvat nämä sadat keräilijät hakemaan uudestaan lupia jo hallussaan oleviin aseisiin ja näyttämään ne poliisiasemalla keräilijällä on pääsääntöisesti kymmeniä joillakin voi olla jopa satoja ampuma aseita pohdiskelin esitystä lukiessani ovatko lakiesityksen kirjoittajat miettineet mitä näiden aseiden uudelleenluvittaminen tulisi maksamaan keräilijöille ja minkä verran tähän kuluu lupahallinnon työaikaa sillä tietämäni mukaan yhtä asetta kohti varataan lupahallinnolta noin kolmekymmentä minuuttia ja jos henkilö joutuu esittämään kymmeniä tai satoja aseita niin tämähän on aivan käsittämätön tilanne esitänkin että keräilijästatuksen omaavalla henkilöllä säilyy myös tulevaisuudessa oikeus pitää tiedostoa hankkimistaan ampuma ja ilma aseista sekä niiden osista arvoisa herra puhemies ampuma aseen omistajilta edellytetään edellytetään erittäin huolellista käytöstä ja huolellisia vakaita elämäntapoja jokaisessa asiassa pitää olla tehostetun tarkka jotta aseen hallussapitolupia ei peruta mielestäni aseen omistajilla on oikeus odottaa ja edellyttää samaa pikkutarkkuutta myös lakitekstejä laativilta

ja sekundaa ja niitä kuuluisia vahinkoja mielestäni tämä ei ole hyvän hallinnon mukaista kiitoksia arvoisat kuulijat ja arvoisa puhemies

arvoisa puhemies kuten ministeri risikko tässä hyvässä ja kattavassa esittelypuheenvuorossa toi esiin kyseessä on kannatettava hallituksen esitys tämä ehkä näkyy myöskin tässä salikeskustelussa koska en tällä hetkellä näe yhtään oppositiokansanedustajaa salissa tämän uudistuksen taustalla on siis poliisin vuoden kaksituhattakaksitoista lupahallintostrategia jonka mukaisesti kaikkiin poliisin lupalajeihin tehdään samat kehittämistoimet eli selkeytetään lupaprosesseja otetaan käyttöön sähköinen asiointi luovutaan kotipaikkasidonnaisuudesta ja vähennetään turhaa käyntiasiointia tämä uudistushan on tehty muun muassa passeihin jo aikaisemmin ja viime vuoden osaltahan nämä passien sähköistä hakemusta käyttäneiden lukumäärät olivat varsin korkeat kyseessä on myös normienpurkuhanke ja itsellenikin henkilökohtaisesti tärkeä hanke koska ensimmäiset yhteydenotot ampuma aseisiin ja lupahakemuksiin liittyvistä asioista tämän hallituksen esityksen toiveitten kaltaisia arvoisa puhemies hallintovaliokunta on käsitellyt asedirektiiveihin ja ampuma aseisiin liittyviä asioita useaan otteeseen erityisesti viime vuoden valtiopäivillä olemme nostaneet lausunnoissamme esiin huolen siitä että eu tasolla ymmärrettäisiin suomalaisten ampuma aseiden erityispiirteet erityislaatuisuus ja luotettavuus sekä maamme erityispiirteet kuten vankka reserviläisten asema maanpuolustuksessa ja monipuoliset ampuma aseharrastukset joissa myös turvallisuuteen on panostettu sekä muun muassa jo täällä äsken kuultu asekeräilijöiden suuri osuus

arvoisa puhemies sähköisen aseluvan haun ja toimivuuden kannalta oleellista ja aivan keskeistä on on se millaiseksi sähköinen hakemus tehdään onko se tarpeeksi yksityiskohtainen mutta riittävän selkeä tässä ovat tietenkin valtion ict ja valtiovarainministeriön rooli oleellisia mutta kun on kyse ampuma aselain lähetekeskustelusta tuon sen myöskin esiin ampuma aseiden myöntämisperusteet eivät uudistuksessa muutu mutta hakemus on suunniteltava ja toteutettava erityisen huolellisesti sekä asiakaslähtöisesti että toimijalähtöisesti kuten edustaja kulmala toi kattavassa puheenvuorossaan esiin suomessa on valitettavasti esiintynyt myös yksittäisiä poikkeuksellisia ja ja epäoikeudenmukaisia ampuma aseluvan epäämisiä muun muassa metsästysharrastukseen liittyen toivottavasti tämä hallituksen esitys myös korjaa ne toimenpiteet sitten vielä tähän ampuma aselain liitännäislakina olevaan poliisilain muutokseen on hyvä että tähänkin lain epäkohtaan on kiinnitetty nyt huomiota ja se korjataan on täysin kohtuutonta että poliisilla ei ole ollut toimivaltuutta toimeenpanna aselain edellyttämää väliaikaista haltuunottoa vaikka samalla poliisilla on ollut ampuma aselain nojalla toimintavelvollisuus kyseisessä tilanteessa eli tilanteessa jossa on ollut selkeä perusteltu syy epäillä että asetta sen osia patruunoita

arvoisa puhemies

sitä työtä mikä heille oikeasti kuuluu mutta sitten tämä toinen asia aseiden ottaminen haltuun elikkä mennään tähän poliisilain kahden luvun kuudennen pykälän muuttamiseen juuri siitä asiasta tässä edellä jo kaksi edustajaa puhui

minulla on lakimiehenä kokemusta useista erotilanteista joissa on otettu yhteyttä yleensä tämä erotilanne tarkoittaa sitä että on ollut avopari missä sitten naispuolinen henkilö on loukannut miestä vaikeimmalla tavalla erityisesti meillä lapissa on paljon miehiä jotka harrastavat metsästämistä ja se että he pääsevät metsään ja metsästämään on heille monesti ainuita olennaisia tärkeitä asioita millä he millä he pääsevät

kuin että avopuoliso joka on lähtenyt sitten kävelemään riitatilanteessa ottaa yhteyttä poliisiin että minua on uhattu aseella tämä on ikävän yleistä ja näitä on ollut todella monta tapausta joista olen henkilökohtaisesti keskustellut ihmisten kanssa yleensä aseet ovat olleet jopa vuoden pois pahimmassa tapauksessa on mennyt kaksikin metsästyskautta ennen kuin tämä asia on saatu laukeamaan se että toista uhkaa aseella on todellakin merkittävä asia mutta kyllä se pitäisi pystyä nopeasti selvittämään että henkilöt pääsisivät sitten jatkamaan harrastustoimintaansa sitten tämä olennainen asia on

kuudennen pykälän neljäs kohta se että jos on perusteltua syytä olettaa että ampuma asetta aseen osaa patruunoita tai erityisen vaarallisia ammuksia käytetään väärin tämä on niin avoin käsite että tämä muuttaa nykyistä lainsäädäntöä nykyistä käytäntöä todella paljon avoimemmaksi verrattuna aikaisempaan tilanteeseen erityisesti minä puhun nyt sitten omasta käytännön kokemuksestani olen paljon poromiespiireissä elänyt ja kasvanut puhutaan paljon petoasioista ynnä muusta pikkuisenkaan jollakin epäilystä tai haluaa puuttua siihen onko loukattu onko mahdollisesti ajettu aiheetta petoja tappamaan niin tällä pystytään iskemään heti kiinni ja voidaan vaikeuttaa todella raskaasti muun muassa poromiesten työntekoa ja toimintaa

mennäänkö tässä yli sen perustuslain tason sen selvittämiseksi esitän että tämä laki menee myöskin perustuslakivaliokuntaan käsiteltäväksi lausunnon antamista varten

arvoisa puhemies yhdyn edustaja maijalan ajatuksiin siinä mitä hän puhui aseen hallussapitolupien peruuttamisesta ja perumisesta tiedän sen että monta kertaa jos henkilö syyllistyy törkeään rattijuopumukseen vaikka jossakin rovaniemellä ja hänellä on ampuma ase taikka ampuma aseet luvallisesti säilössä espoossa niin vaikka tällä ampuma aseella ja itse teolla ei ole minkäännäköistä kausaaliyhteyttä siitä huolimatta poliisi peruu ampuma aseen hallussapitoluvan ymmärrän erinomaisen hyvin poliisina sen että jos henkilö syyllistyy tekoon joka vähänkään osoittaa häneltä väkivaltaisuutta taikka itsetuhoisuutta tai muuta niin tällainen henkilö ei ole oikea pitämään hallussaan ampuma aseita mutta mutta jos teko on täysin sellainen ettei mitään kausaaliyhteyttä löydy niin hämmästelen kyllä poliisin nykyistä tapaa perua ampuma aseen mutta edustaja maijala tuossa aivan puheenvuoronsa viimeiseksi totesi totesi ja tarkasteli nimenomaan tätä paikan etsintää on se sitten koti vapaa ajan asunto auto tai mikä muu paikka tahansa johonka ulotetaan kotirauhan suojaa ja hän pohdiskeli sitä olisiko tämä syytä käyttää jopa perustuslakivaliokunnassa lausunnolla jotta varmistettaisiin se loukataanko tässä tässä kansalaisten perusoikeuksia arvoisa puhemies minä kannatan edustaja maijalan tekemää esitystä siitä että tämä lähetettäisiin myöskin perustuslakivaliokuntaan näin varmistettaisiin se kun tämä on muutoin hyvä laki tässä on todella paljon hyviä elementtejä että ei nyt koko hyvää lakiesitystä torpattaisi tällaisella pienellä valuvirheellä

arvoisa herra puhemies kiitos näistä kommenteista ja minä itsekin tunnistan tässä sen että tässä on paljon paljon hyvää ja sitten teidän puheistanne ymmärrän että teillä on myös kritiikkiä tästä itse aselupa asiastahan voidaan todella tuolla valiokuntakuulemisessa sitten katsoa tarkemmin sitä onko joitain yksityiskohtia niinhän se aina menee tämä tämä työ tuosta soveltuvuuden arvioinnista täällä oli jonkun tästä soveltuvuudesta sellainen lievä että testit lopetetaan minä haluan vain siihen lisätä että soveltuvuusarvioinnista ei luovuta vaan siitä tavasta millä se on nyt tehty joka on aivan niin kuin nollatestiksi todettu minä olen kiertänyt poliisilaitoksia ja aina kysynyt että oletteko tätä mieltä ja kaikki ovat sanoneet että tällä ei ole niin kuin mitään tekemistä ja täällä nyt poliisimiehet nyökkäilevät täällä salissa soveltuvuuden arviointi jatkuu mutta se tehdään toisella tavalla ja väitän että jopa nyt tehokkaammin koska siellä löytyy perusteluja millä perustelen että tehokkaammin no sitten tästä tästä poliisilaista täällä kysyttiin mistä tämä on tullut minä vielä vähän perustelen tätä mutta sitten minä palaan siihen perustuslakiasiaan josta olen hyvin pitkälle teidän kanssanne samaakin mieltä minä nyt ensiksikin perustelen tätä siis ampuma aselaissa joka on nykyisin voimassa sanotaan näin jos on perusteltu syy epäillä että ampuma asetta aseen osaa patruunoita tai erityisen vaarallisia ammuksia käytetään väärin taikka jos niitä koskevan luvan peruuttaminen on pantu vireille poliisin on viipymättä tehtävä päätös esineiden ottamisesta väliaikaisesti poliisin haltuun

näin poliisimiehen on otettava ampuma ase aseen osa patruunat ja erityisen vaaralliset ammukset pois niiden haltijalta jos niiden väärinkäytön vaara on ilmeinen poliisimiehen on viipymättä ilmoitettava pois ottamisesta sen paikan poliisilaitokselle jonka toimialueella esineet on otettu pois niiden haltijalta tai luvanhaltijan kotikunnan poliisilaitokselle poliisin on neljäntoista vuorokauden kuluessa esineiden pois ottamisesta ryhdyttävä toimenpiteisiin päätöksen tekemiseksi esineiden ottamisesta väliaikaisesti poliisin haltuun tai luovutettava pois otetut esineet takaisin niiden haltijalle tämä on siis ampuma aselaissa nyt sitten meillä poliisilaissa ei ole kuitenkaan sitä valtuutta ja tähän on kiinnittänyt huomiota eduskunnan apulaisoikeusasiamies ja hän on ehdottanut että sinne poliisilakiin lisätään tämä meillä on arvioitu että että näin tulisi tehdä ja nimenomaan tästä syystä että poliisilla ei kuitenkaan ole toimivaltuutta toimeenpanna aselain edellyttämää väliaikaista haltuunottoa

aseistahan säilytetään aseharrastajan kodissa ja ja siitä syystä tämä liittyy nyt tähän mihin edustajat ovat täällä viitanneet kun te esititte että no miksi miksi tällainen niin se liittyy nimenomaan tuohon ampuma aselakiin ja sitten nykyinen lakihan lakihan antaa jo mahdollisuuden on tapahtunut rikos tai on tällainen akuutti tilanne elikkä elikkä tässä tilanteessa täällä todetaan näin vaikka laki edellyttää poliisin ryhtyvän toimenpiteisiin aseiden haltuun ottamiseksi poliisilla ei kuitenkaan ole toimivaltaa mennä noutamaan aseita aseenhaltijan kodista jos siellä ei ole tapahtunut rikosta jota pitäisi selvittää tai jos ei ole akuuttia tilannetta eli välitöntä hengenvaaraa käsillä

kai tämä nyt voi sellaista tilannetta tarkoittaa että heiluu aseen kanssa no minä en nyt ota kantaa heilumisen syyhyn mutta jo sanoista heiluu aseen kanssa pitäisi tietysti tietää heiluuko heiluuko mahdollisesti huimauksen vuoksi vai vai minkä muun vuoksi mutta huomasin vain tämän heiluu aseen kanssa minua kyllä säikäyttäisi jos joku heiluu aseen kanssa mutta sitten edustaja hongistolle vähän näin välikevennyksenä sanon että todellakaan jos grillin tuoksu ärsyttää niin tämä ei varmasti koske sellaisia tilanteita tämä nyt oli vähän tällainen välikevennys eikä tällaisia pitäisi sanoa mutta sanoin sen kuitenkin ja teille kaikille jotka täällä kiinnititte tähän asiaan huomiota olen kanssanne samaa mieltä tässä on tällainen perustuslaillinen kysymys ja minä itse ajattelen näin nyt kun teitäkin täällä kuuntelen että että varmasti on niin että olisi hyvä tähän ottaa kantaa ilman muuta ja sehän on totta kai onneksi täällä talossa mahdollista mutta sitten minulle tuli mieleen myös sellainen tässä nyt illan aikana kun teitäkin kuuntelin että olisi varmasti hyvä että valiokunta kuulisi meidän valmistelleita esittelijöitämme ja meidän virkamiehiämme ja pohtisitte yhdessäkin vielä sitä onko hyvä jotain kohtaa tässä vielä katsoa ja vasta sitten laittaa se sinne perustuslakivaliokuntaan minä oikeastaan vähän niin kuin tarjoan tässä sitä koska tämä on hyvä katsoa erittäin tarkasti sitten totta kai se perustuslakivaliokuntakin on hyvä siinä mutta ensin katsottaisiin tämä meidän virkamiestemme kanssa jotka ovat tätä perusteellisesti pohtineet tarjoan tällaista vuorovaikutusta ensin mutta minä olen samaa mieltä tämä aselupalaki pitäisi saada kuitenkin liikkeelle ja sen tähden tämä ei saisi sitä hidastuttaa tämä voidaan tarvittaessa vaikka

valiokunta ja ja meidän virkamiehemme käyvät tätä läpi miten edetään hyvä kiitos oikein paljon näistä kommenteista

ja tähän palikkatestiin tuntui varsin erikoiselta silloin aikoinansa kun ensin olin ollut kaksikymmentäseitsemän vuotta poliisina ja aseiden kanssa tekemisissä päivittäin virka aseena oli smith wesson kolmekymmentäkahdeksan joka päivä tuossa lonkalla ja sen jälkeen minut valittiin eduskuntaan kun kaksi viikkoa sen jälkeen hain aseen hankkimislupaa poliisiasemalta niin minut laitettiin ensimmäisenä palikkatestiin tuntui varsin erikoiselta onneksi tästä nyt ollaan luopumassa sinänsä ymmärrän hyvin sen että jos arvostetusta ammatista mennään sinne arvoasteikon toiseen päähän niin se entinen poliisi epäilyttävä henkilö mutta se siitä sitten vielä arvon ministeri kysyisin teiltä että kun nämä lääkärit ovat velvollisia ilmoittamaan henkilöistä joiden ei pitäisi olla aseiden kanssa tekemisissä ja näitä ilmoituksia on tullut kuitenkin niin vähän kuin mitä oli uutisissa tuossa mainittu muistaakseni noin kahdessasadassa vuodessa niin onko tämä hyvä käytäntö ja olisiko tätä mahdollista muuttaa vielä paremmaksi mielestäni tämä ei ole ihan tasapainossa tällä hetkellä

kiitos evästyksestä varmasti otetaan tämäkin asia huomioon jatkokäsittelyssä ja ja ihan nämä kaikki mitä te täällä keskustelitte ja puhuitte hyvä niin